ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt annetaan vastaus edustaja anna maja henrikssonin ynnä muiden välikysymykseen korkeakoulutukseen ja opintotukeen liittyvistä leikkauksista valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja anna maja henriksson sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään viisi minuuttia

puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät

arvoisa puhemies ja arvoisa eduskunta kiitän oppositiota tämän välikysymyksen esittämisestä suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta kansallisrunoilijamme kirjoitti maamme laulun sanoihin köyhästä maasta kaksituhatta luvun alussa kun talous kohisi ja vienti veti ajatus köyhästä suomesta oli vieras noiden hyvien vuosien mentyä olemme kahdeksassa vuodessa kaksinkertaistaneet velkataakkamme olemme jääneet talouskasvussa kreikan kanssa euroopassa perää pitelemään niukkuus on palannut yhteiskuntamme keskeiseksi elementiksi vaikka sadan vuoden takaiseen köyhyyteen sitä ei verrata voikaan suomi on silti edelleen monilla mittareilla yksi maailman parhaista maista elää tärkein lähes sadan vuoden aikana kertynyt pääomamme on korviemme välissä korkea osaaminen pitää pienen kansakuntamme maailmassa pinnalla jokainen suomalainen tänä päivänä tietää että suomen talous ei ole terveellä pohjalla nyt asia on havaittu myöskin maamme ulkopuolella olemme saaneet luottoluokittajilta ja euroopan komissiosta viimeisen varoituksen siitä että välttämättömiä päätöksiä ja uudistuksia ei voi enää perua tai lykätä vaikka se tuntuisi helpommalta tieltä ja toisi poliittista suosiota hallitus on päättänyt kääntää suomen suunnan vaikka se herättäisi vastustusta ja vaikka se edellyttäisi todella vaikeita päätöksiä joista tänäänkin keskustellaan neljän miljardin euron säästöjä ei tehdä ilkeydestä ei piittaamattomuudesta eikä kiusalla leikkauksia tehdään

siksi koska rahaa on nyt vähemmän koska talous ei kasva ja

myös koulutuksesta suomen pankin pääjohtajan erkki liikasen viesti hallituksen kehysriihessä eilen oli että mitä enemmän velkaantumisen pysäyttämistä ja talouden sopeuttamista lykätään sitä enemmän nuoret sukupolvet kärsivät nuo nyt kipeältä tuntuvat päätökset jotka tasapainottavat suomen talouden ja uudistavat tätä maata ovat siis erityisesti nuorten etu hallitus on eilen kehysriihessään täydentänyt hallitusohjelman

säästöjä siltä osin kuin neljän miljardin euron tavoitteesta ollaan jäljessä eli kolmellasadallaseitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla tämä säästötavoitteen vaje johtui kahdesta tekijästä indeksisäästöt eivät ole

toteutumassa täysimääräisinä nämä uudet säästöt joita eilen on tehty eivät kohdistu koulutukseen ja tutkimukseen koulutusta ja
tutkimusta suojeltiin uusilta leikkauksilta mikä ei poista vanhoja mutta antaa meille työrauhan keskittyä koulutusjärjestelmämme uudistamiseen arvoisa puhemies

on hukattuja vuosia edellisen hallituksen aikana oppimistulokset lähtivät pisa mittauksissa laskuun silti koulutuksen laatua oppimistuloksia ja tulevaisuuden yleissivistystä vahvistavat uudistukset jätettiin tekemättä tai ne jätettiin vajaiksi lukion uudistaminen jäi

edellisen hallituksen opetusministerit valmistelivat koulutusleikkauksia enemmän kuin tämä hallitus mukana olivat kaikki välikysymyksen allekirjoittaneet puolueet jotka esiintyvät nyt kuin eivät niitä aikoja muistaisikaan hallituksen tekemistä säästöistä on liikkunut monenlaisia osin virheellisiäkin lukuja opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kaikki leikkaukset alentavat valtion talousarviossa määrärahan tasoa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä noin kuusi prosenttia leikkausten jälkeenkin käytämme suomessa julkista rahaa koulutukseen ja tutkimukseen kaikkiaan noin kuusitoista

miljardia euroa vuodessa kun taloutemme kasvoi saatoimme kehittää koulutusjärjestelmäämme menoja lisäämällä

nyt kun talous ei käytännössä kasva ja menomme ylittävät tulomme meidän on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen mitä noilla kuudellatoista miljardilla eurolla tehdään

ja

suomen

tasapainottamiseen

esittämämme visio on jossa tekee mieli oppia

osaamisen

asioita uudella tavalla osaamisemme

ja

puhemies maamme taloustilanteen heikkouden vuoksi säästöjä joudutaan tekemään myöskin opintotuesta tämä on osoitus siitä kuinka huonosti taloudellamme menee hallitus pitää kiinni kehyskauden opintotuen säästöstä emme voi enää lykätä vaikeita ratkaisuja eteenpäin kuten aikaisemmat hallitukset ovat tehneet hallitus kuitenkin kohtuullisti selvitysmies roope uusitalon esityksiä opintotuen ehtojen kiristämisestä siten että leikkauksien pitkän aikavälin vaikutukset ovat noin satakaksikymmentäkaksi miljoonaa euroa sadanviidenkymmenen miljoonan euron sijasta sijasta

euroa kuukaudessa vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta luovutaan kahdeksantoista ja yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta etsimme lisäksi keinoja miten opintolainahyvitystä voidaan parantaa ja muuttaa

kannustavammaksi opiskelijoiden tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin takaisinperinnän korko puolitetaan ja hallitus valmistelee esityksen opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin arvoisa puhemies haluan erikseen todeta että suomalaisen koulutuksen vahvuus on sen tasa arvoisuus jokaisella lapsella on mahdollisuus opiskella riippumatta perheen varallisuudesta koulutuksen tasa arvoisista mahdollisuuksista tämä hallitus ei ole valmis tinkimään pisaraakaan opintotuen uudistamisen mallissa eniten huomiota on herättänyt se että opintolainan osuus kasvaa ja siksi pyysin selvitysmiehenä taloustieteen professori roope uusitaloa tutkimaan erityisen huolellisesti miten lainan osuuden kasvattaminen vaikuttaisi tasa arvoisiin opiskelumahdollisuuksiin selvityksessä ei löytynyt näyttöä siitä että opintotukimallin muuttaminen uhkaisi koulutuksen tasa arvoa kansainvälisissä vertailuissa opintolainaan perustuva opintotukijärjestelmä ei ole heikentänyt tasa arvoa esimerkiksi norjassa ja ruotsissa opintolaina on opintojen tukemisen keskeisin osa

vanhempien matalampi koulutustaso tai perheen pienemmät tulot professori uusitalo ei löytänyt myöskään suomalaisesta kehityksestä tällaisia merkkejä hallitus teki eilen kehysriihessä päätöksen toteuttaa vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakahdeksantoista yhteensä noin sadanviiden miljoonan euron sijoituksen korkeakouluopetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseen ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseen sekä nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen tulen pitämään huolta siitä että tällä lisäpanostuksella parannetaan opiskelijoiden opinnoissa etenemistä nostetaan osaamistasoamme ja edistetään lahjakkaimpien nuorten tutkijoidemme uralla alkuun pääsyä arvoisa puhemies korkeakoulumme ovat suomalaisen osaamisen ja sivistyksen kannalta keskeiset instituutiot yliopistojen tehtäväksi on lakiin kirjattu kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa se on ylevä ja arvokas tehtävä toinen elementti korkeakoulujärjestelmässämme ovat ammattikorkeakoulut joiden tehtävänä on ammatillisten asiantuntijoiden koulutus sivistys koulutus ja tiede ovat arvoja sinänsä korkeakoulujen keskeisin vaikutus yhteiskunnassamme on se että sieltä valmistuu sivistyneitä kansalaisia jotka toimivat eri tehtävissä ja antavat näin osaamisensa yhteiskunnan käyttöön eri muodoissa tällä hallituskaudella korkeakoulujen ja tieteen määrärahojen taso opetus ja kulttuuriministeriön kehyksessä laskee kolmesta kahdesta miljardista eurosta kolmeen pilkku yhteen miljardiin euroon se on noin kolmen prosentin vähennys ymmärrän vähentyvien määrärahojen aiheuttaman huolen korkeakoulu ja tiedeyhteisössämme määrärahojen leikkaus ei kuitenkaan ole merkki arvostuksen vähentymisestä ainoa syy näihin säästöihin on se että rahat eivät riitä kun resurssit ovat niukemmat meidän on tehtävä asiat paremmin tämä pätee myös korkeakouluissa eli on uudistettava toimintatapoja keskityttävä olennaiseen hallitus edellyttää korkeakouluilta osaamisen kokoamista ja päällekkäisten koulutusvastuiden tarkastelua korkeakoulujen on profiloiduttava tiivistettävä yhteistyötä ja selkeytettävä työnjakoa

arvoisa puhemies sivistyksessä on pienen kansan turva lausui j viiden snellman aikoinaan tässä lauseessa on paljon viisautta johon on helppo yhtyä siksi se onkin usein lainattu sitaatti koulutusta koskevissa juhlapuheissa valitettavasti hallituspuolueiden juhlapuheet ovat täysin irrallaan siitä todellisuudesta missä sipilän hallitus nyt toimii hallitus lupaa yhtä mutta tekee toista hallituspuolueet lupasivat olla leikkaamatta koulutuksesta mutta mitä hallitus tekee hallitus leikkaa koulutuksesta armottomasti ja kurittaa opiskelijoita kovalla kädellä sanat ja teot ovat täysin ristiriidassa keskenään eiliset kehysriihipäätökset eivät tätä karmeata kokonaistilannetta muuta koulutus nyt säästyykin uusilta lisäleikkauksilta on hyvä että hallitus tekee lisäpanostuksen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja nuorten tutkijoiden aseman vahvistamiseksi samalla on syytä sanoa ääneen että ilman tätä välikysymystä ja sitä koskevaa keskustelua hallitus tuskin olisi saanut aikaan näitä lievennyksiä massiivisiin leikkauksiinsa näyttää siltä että hallitus nyt tarjoaa pientä laastaria suureen verenvuotoon hallitus perustelee leikkauksiaan talouden realiteeteilla ja valtion velkaantumisen pysäyttämisellä valtiovarainministeri stubb totesi maaliskuussa kyselytunnilla että suomi on saanut komissiolta kirjeen jossa edellytetään toimenpiteitä tuskin kukaan täällä salissa eri mieltä siitä ettemmekö olisi erittäin vaikeassa tilanteessa ja etteikö toimenpiteitä tarvittaisi mutta ministeri stubb edellyttääkö komissio kirjeessään että juuri korkeakoulutuksesta pitää leikata pitääkö valtion velkaantumista välttämättä hillitä opiskelijoita velkaannuttamalla ei edellytä arvoisa hallitus se on teidän oma valintanne valinnoista puheen ollen on vapun lähestyessä syytä mennä ajassa noin vuosi taaksepäin opetusministeri grahn laasonen totesi tuolloin ympäristöministerinä vappupuheessaan tehdään arvovalinta ei leikata enää koulutuksesta paras investointi tulevaisuuteen on panostus lapsiin nuoriin ja osaamiseen

on siis mahdollista tehdä mutta siihen tarvitaan poliittista tahtoa hallituksen arvot ovat tulleet suomalaisille selviksi valitettavasti prosessikaavioiden suomessa ei sivistykselle ja osaamiselle näytä olevan sitä sijaa mikä sillä pitäisi olla

puhemies helsingin sanomien laatimassa kyselyssä ylivoimainen enemmistö professoreista pitää hallituksen korkeakoulupolitiikkaa epäonnistuneena ekn puheenjohtaja matti alahuhta on todennut että koulutukseen tehtävät leikkaukset olisivat vaikeista ajoista huolimatta saaneet jäädä pienemmiksi kokoomuksen kokenut jan vapaavuori on osuvasti todennut että pitäisi olla selvää ettei tätä kansallista valttikorttia pidä rapauttaa miltään osin myös yksi suomen kansainvälisesti arvostetuimmista taloustieteilijöistä mitn professori bengt holmström pitää hallituksen kaavailemia koulutussäästöjä käsittämättömän suurina pääministeri sipilä vaikka olettekin todennut että löytyy kaiken maailman dosenttia jotka kertovat että tätä niin olisiko kuitenkin aika pysähtyä ja miettiä uudelleen hallituksen korkeakoululeikkaukset heikentävät suomen kilpailukykyä ja kestävän kasvun edellytyksiä leikkaukset pitää kuitenkin nähdä tätäkin laajempana toimintana ne ovat vakava uhka koko koko sivistysyhteiskuntamme perusteita kohtaan

ja koulutuslupausten törkeästä pettämisestä ja samalla on syytä kysyä mikä muu väestöryhmä joutuu luopumaan yli kahdestakymmenestäviidestä prosentista omasta toimeentulostaan

arvoisa puhemies nyt hallitus leikkaa opintorahan tasoa ja selvityshenkilö uusitalo esittää huomattavasti lainapainotteisempaa opintotukimallia tämä on täysin väärä suunta korkeakouluopintoihin tulisi kaikkien nuorten voida hakeutua kiinnostusten ja kykyjen perusteella ei taustan tai varallisuuden perusteella tästä tiedän jotain itsekin tulen yksinhuoltajaperheestä meitä on seitsemän sisarusta isäni kuoli kun olin vasta kuusi kuukautta vanha ollessani kaksikymmentäyksi vuotias kolmannen vuoden oikeustieteen ylioppilas myös äitini menehtyi tiedän mitä on olla vähävarainen opiskelija ja tiedän myös että ilman opintotukea eivät omat opintonikaan olisi onnistuneet arvoisa puhemies nyt esillä oleva lainamalli tuskin nopeuttaisi opiskelijoiden valmistumista lyhyt sitaatti nykyisen opintotukijärjestelmän keskeiset ongelmat aiheutuvat siitä että pääosa tuesta on lainaa lainajärjestelmä nykymuodossaan soveltuu huonosti toimeentulon turvaamiseen velkaantumisen pelossa opiskelijat pyrkivät välttämään lainanottoa olemalla opintojen ohella mahdollisimman paljon ansiotyössä tämä lainaus on hallituksen esityksestä vuodelta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi jolloin nykyinen opintotukijärjestelmä luotiin juuri nuo samat syyt puhuvat nytkin uusitalon lainamallia vastaan opiskelu hidastuu lainanottoa pelätään epävarmojen tulevaisuudennäkymien takia kuitenkin hallitus hakee paluuta menneisyyteen kun pitäisi katsoa tulevaisuuteen arvoisa puhemies hallituksen valitsema tie on väärä tie korkea osaaminen koulutus ja sivistys ovat olleet suomen menestyksen perusta koko itsenäisyytemme ajan koulutus on myös suomen tulevan menestyksen ehdoton avaintekijä meidän on lyhytnäköisten leikkausten sijaan panostettava osaamiseen ja sivistykseen se todellakin on snellmanin sanoin pienen kansan turva arvoisa hallitus aiotteko perua koulutukseen tutkimukseen ja opintotukeen kohdistuvat leikkaukset vielä on aikaa tehdä todellisia arvovalintoja pallo on nyt teillä edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallituksen koulutukseen tutkimukseen ja opintotukeen kohdistuvat leikkaukset ovat vakava uhka suomen kilpailukyvylle kestävälle kasvulle ja koulutukselliselle tasa arvolle hallituksen toimet vaarantavat sivistysyhteiskuntamme perusteet tästä syystä eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies

säästöt toteutetaan hallitus ei voi toimia kuten oppositio vaatii eli että otetaan yksi säästökohde kerrallaan pois listalta ja velkaantuminen pahenee suomalaista sivistystä ja osaamista ei ajeta alas ne ovat menestyksemme perusta myös tulevaisuudessa keskusteluun on palautettava mittasuhteet koulutukseen ja tutkimukseen panostetaan julkista rahaa noin kuusitoista miljardia euroa vuodessa edelleen opetus ja kulttuuriministeriön mukaan yliopistojen rahoituksessa palataan vain muutaman vuoden takaiselle tasolle puhe koulutusvihamielisestä hallituksesta ampuu siis pahasti yli hyvät edustajat oppositio on korostanut koulutussäästöjä huomiotta jää että hallitus panostaa koulutusta uudistaviin kärkihankkeisiin kolmesataa miljoonaa euroa tällä vaalikaudella uusia oppimisympäristöjä digitalisaatiota ja uusia opettamisen keinoja otetaan käyttöön aktiivisesti samalla huolehdimme opettajien ammattitaidon ja osaamisen kehittämisestä teemme uudistukset yhteistyössä koulutuskentän kanssa ei vain ylhäältä sanellen koulutuksen kenttää on kuultava ja tarpeettomia normeja purettava suomalaiset opettajat ovat maailman huippua heidän pitää voida keskittyä opettamiseen koulutuksen uudistaminen edellyttää että jokainen euro käytetään järkevästi tutkintoja on tiivistettävä ja on edistettävä opiskelijoiden siirtymistä nopeammin työelämään työelämän ja koulutuksen yhteyttä on lisättävä jotta ammattiin valmistuvien nuorten mahdollisuudet työllistyä paranevat oppiaine ja oppilaitosrajoja on kyettävä madaltamaan ja opiskelijoiden aiemmin hankkima osaaminen on tunnistettava paremmin arvoisa puhemies välikysymys käsittelee myös opintotuen uudistamista suomalainen nuori voi opiskella vaikka tohtoriksi asti ja edetä elämässään perhetaustasta tai asuinpaikasta riippumatta tämän mahdollistavat maksuton koulutus alueellisesti kattava korkeakouluverkko sekä opintotuki vaikka nyt tehdään opiskelijoiden ja oppilaitosten arjessa tuntuvia muutoksia säilyy tasa arvoisen koulutusjärjestelmämme perusta edelleen vahvana jokaisella suomalaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen toisen asteen koulutukseen ja korkeakoulututkintoon keskusta toteaa että suomalaisten koulutuksen maksuttomuus on turvattava myös jatkossa hyvät edustajat keskusta vaati opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiriin ja nyt tämä toteutuu muutos kohdentaa tuen sitä eniten tarvitseville ja parantaa kaikista pienituloisimpien sekä erityisesti itsenäisesti asuvien toisen asteen toimeentuloa yleinen asumistuki huomioi paremmin erilaiset asumiskustannukset ja muuttuvat elämäntilanteet sekä vähentää byrokratiaa suomen opintotuki tulee olemaan jatkossa monella opiskelijalla parempi kuin missään muussa pohjoismaassa ja nostaa monien opiskelijoiden tukitasoa jopa sadoilla euroilla yleiseen asumistukeen siirtyminen on historiallinen parannus opiskelijoiden sosiaaliturvaan keskusta näkee opintotuen nimenomaan tukena ei opiskelijan palkkana lainaosuus huomioiden opintotuen maksimitaso on kuitenkin tällä hetkellä riittämätön nyt tämä muuttuu opintotuen maksimitasoa nostetaan hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti tuhanteensataan euroon opintotukeen tehdään myös pitkään toivottuja muita parannuksia takaisin perittävän opintotuen viidentoista prosentin rangaistusmaksu puolitetaan ja jatkossa vanhempien tulot eivät vaikuta täysi ikäisten nuorten opintotukeen arvoisa puhemies sisulla sivistyksellä ja sydämellä voimme pitää hyvinvointiyhteiskunnan koossa tuleville sukupolville vaikeinakin aikoina on löydettävä keinot suomalaisen sivistyksen ja osaamisen vaalimiseen toivottavasti myös tässä keskustelussa voimme keskittyä ratkaisujen etsimiseen

arvoisa puhemies valtion surkean taloustilanteen seurauksena hallitus joutuu tekemään sopeutuksia jotka koskettavat miltei kaikkia kansalaisryhmiä monet leikkauksista ovat vaikeita ja vastenmielisiä kohdistuen ihmisiin jotka muutoinkin ovat taloudellisesti tiukoilla erityisen paljon julkisuudessa on keskusteltu koulutusleikkauksista näitä pidetään kohtuuttomina siksi että sdpn johdolla vihreiden vasemmistoliiton sekä rkpn tuella leikattiin viime hallituskaudella opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta noin kymmenen prosenttia resursseista merkittäviä lisäleikkauksia ei enää odotettu uuden hallituksen aloittaessa koulutusleikkaukset eivät kyllä ole hallitusohjelmaa parhaimmillaan poliittiseen retoriikkaan kuuluvaa propagandaa sen sijaan ovat opposition väittämät hallituksen koulutusvastaisuudesta ja sivistysyhteiskunnan alasajosta kehyskaudella koulutusmenoja karsitaan noin viiden prosentin luokkaa kuten muiltakin sektoreilta leikkausten jälkeenkin suomen panostus koulutukseen on hyvää oecdn keskitasoa koulutusjärjestelmämme on hieno ja sitä ihaillaan maailmanlaajuisesti keskeisinä elementteinä ovat tasa arvoisuus ja maksuttomuus tänäkin vuonna valtio sijoittaa koulutukseen lähes kuusi miljardia euroa tämä satsaus ei ole vähäinen maksuttoman koulutuksen lisäksi valtio tukee yksittäisten opiskelijoiden jokapäiväistä elämistä lähes miljardilla eurolla vuosittain kansainvälisestikin järjestelmämme on antelias

myös vastaisuudessa vanhempien tuloista riippumatta ensisijaisesti yliopisto opiskelijoita varten seitsemänkymmentä luvulla luotua opintotukijärjestelmää on eri hallitusten toimesta muutettu tiuhaan mielestäni on harkittava pitäisikö opintotukijärjestelmää uudistaa laaja alaisessa parlamentaarisessa valmistelussa kokonaisvaltainen opintotukijärjestelmän tarkastelu olisi tarpeen kestävän ratkaisun aikaansaamiseksi lisäksi on tärkeää huolehtia siitä että sote uudistuksen yhteydessä ei romutettaisi toimivia rakenteita kuten ylioppilaiden terveydenhuoltojärjestelmää vaan päinvastoin saatettaisiin myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat sen piiriin mahdollisimman pian

puhemies sivistyspoliittinen keskustelu on tärkeää kansakunnan tulevaisuuden kannalta snellmanista lähtien on korostettu pienen kansakunnan voiman nojaavan koulutukseen ja osaamiseen hallituksen keskeisenä tavoitteena aivan oikein on että velkaantuminen pysäytetään samanaikaisesti on kuitenkin muistettava että sivistys on itseisarvo eikä sen tule olla taloudelle alisteinen hallitus aikookin panostaa muiden muassa lahjakkaiden nuorten tutkijoiden aseman vahvistamiseen sivistyksellä rakennetaan menestystä ja vakautta vapaassa ilmapiirissä tapahtuva tieteen harjoittaminen innostava opetus ja tulevaisuuteen uskova mieliala ovat ratkaisevia kansakuntamme tulevaisuuden kannalta koulutuksen järjestäjien keskuudessa elää voimakkaana

eteenpäin katsova henki koulutuksen järjestäjät ovat valmiita uudenlaiseen yhteistyöhön toimintojen tehostamiseen ja moniin muihin uudenlaisiin työskentelytapoihin onkin äärimmäisen tärkeää että koulutuksen järjestäjien järjestäjien avauksiin suhtaudutaan hallituksen piirissä rakentavasti ja hallitus osoittaa entistä enemmän arvostusta maamme upeaa koulutusjärjestelmää kohtaan

arvoisa rouva puhemies

eduskuntaryhmä ymmärtää huolen välikysymyksen taustalla on aivan totta että tämän ja edellisen vaalikauden aikana koulutukseen on kohdistunut ja kohdistuu merkittäviä säästöjä sitä ei käy kiistäminen emmekä me näitä säästöjä mielellämme toteuta hallituksella ei kuitenkaan ole paljon liikkumatilaa vastuullisen ja kestävän taloudenpidon keskeinen periaate on se että emme jatkuvasti elä yli varojemme säästöjä tehdään jotta voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen myös tulevaisuudessa jokainen puolue on tässäkin salissa vuorollaan ollut toteuttamassa säästöjä myös koulutukseen ei arvovalintana vaan vaikean taloustilanteen vuoksi ministeri grahn laasonen on kantanut suoraselkäisesti vastuun hallituksen yhteisten päätösten toimeenpanosta erona edellisen hallituksen tekemiin pyrimme tekemään rakenteellisia uudistuksia vain tekemällä asioita paremmin ja uudella tavalla turvaamme jatkossakin mahdollisuuksien tasa arvon ja suomalaisen koulutuksen korkean laadun arvoisa puhemies väheksymättä yhtään koulutusleikkausten suuruutta on tehtävien säästöjen mittakaava suhteessa koulutuksen ja tutkimuksen kokonaispanokseen syytä pitää mielessä vuonna kaksituhattayhdeksäntoista käytetään julkista rahoitusta koulutukseen yhteensä noin kuusitoista miljardia euroa hallituskaudella esitettävät säästöt ovat enimmillään yhdeksänsataakahdeksankymmentäkaksi miljoonaa euroa esimerkiksi korkeakoulutuksen ja tieteen rahoitus laskee kolmesta pilkku kahdesta miljardista pilkku yhteen miljardiin euroon arvostamme kokoomuksessa suunnattomasti ja vilpittömästi sitä laadukasta työtä jota maamme varhaiskasvattajat opettajat professorit ja muu koulutus ja tutkimushenkilöstö tekevät hallituksen tekemät säästöt eivät ole epäluottamuslause heitä kohtaan vaan vain ja ainoastaan tiukan valtiontalouden sanelema epämieluisa toimenpide arvoisa puhemies opintotukiuudistuksessa on keskeistä muistaa että se ei heikennä koulutuksellista tasa arvoa tutkimusten valossa professori roope uusitalo arvioi selvityshenkilönä kattavasti tutkimustietoihin perustuen opintotuen säästöjen toteuttamisen vaihtoehtoja ja vaikutuksia erityisesti koulutuksen tasa arvon näkökulmasta uusitalo ei löytänyt opintolainojen käytön jakaantumisesta pohjoismaiden välisistä vertailuista tai yhdeksänkymmentä luvun opintotukijärjestelmän uudistuksesta tieteellisesti merkittävää näyttöä joka tukisi opposition väitettä koulutuksellisen tasa arvon heikkenemisestä

ruotsin opintotuki on selkeästi suomen mallia lainapainotteisempi on valheellista ja harhaanjohtavaa väittää opintotukileikkausten tuhoavan koulutuksellisen tasa arvon hallitus linjasi eilen kehysriihen yhteydessä opintotukiuudistuksesta opintotukiaika säilyy jatkossa joustavana eikä opintotuen saamisen edellytyksenä olevaa opintopistemäärää nosteta itsenäisesti asuvat kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaat toisen asteen opiskelijat tuodaan yhdenvertaiseen asemaan samanikäisten korkeakouluopiskelijoiden kanssa opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin sekä tukeen tehdään useampia muita parannuksia yksittäisen opiskelijan huoli ja epävarmuus omasta toimeentulostaan on erittäin hyvin ymmärrettävää tilastojen valossa koulutus on erinomainen vakuutus tulevaisuutta varten mutta se ei välttämättä tuo varmuuden tunnetta opiskelijalle opintotuen lainapainotteisuuden kasvamisen myötä on tärkeää taata että opintotukiuudistuksessa kyettäisiin huomioimaan riittävien lainan takaisinmaksun joustojen säilyminen sekä lainahyvityksen säilyttäminen nopean valmistumisen kannustimena

sirpaloitunut korkeakoululaitos eivät ole saaneet meitä nopeammin ja aiemmin uudistusten tielle tämä hallitus on tarttunut koulutuksen uudistustarpeisiin tosissaan oppimisympäristöjä uudistetaan koulupäiviin tuodaan tunti liikuntaa ja opettajien perus ja jatkokoulutusta kehitetään lisäksi toteutetaan mittava joukko muita uudistuksia jotka vievät suomalaisen osaamisen tasoa ylöspäin kokoomukselle on tärkeää että koko koulutusjärjestelmämme kehittämiseen panostetaan jokaisella tasolla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen arvoisa puhemies sivistys ja mahdollisuuksien tasa arvo ovat meille kokoomuslaisille tärkeitä arvoja koulutussäästöt ovat meille erittäin vaikeita mutta säästöjä tehdään jotta myös tulevat sukupolvet saavat nauttia pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja ilmaisesta laadukkaasta koulutuksesta

arvoisa puhemies

sdp ei hyväksy että niiltä joilla on niukin toimeentulo otetaan eniten onko hallitus unohtanut että opiskelijat ovat jo nyt kaikkein matalinta sosiaaliturvaa saava ryhmä joka elää monesti köyhyysrajan alapuolella yksi hyvä asia sentään löytyy se kun luovutaan vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta toivottavasti hallituksen opintotukiuudistuksessa ei ole kyse siitä että tulevaisuudessa opiskelija olisi useammin lähtöisin niin sanotusta hyvästä perheestä ei ole mahdollista saada vanhemmiltaan taloudellista tukea opintoihin joutuvat nyt todella tarkkaan miettimään mitä on varaa opiskella haikaileeko hallitus paluuta luokkayhteiskuntaan jossa perheen varallisuus ja tausta määrittävät lasten ja nuorten mahdollisuudet arvoisa puhemies puheista huolimatta koulutuspolitiikassa näyttää olevan tapahtumassa siirtymä hyvinvointivaltion universalismista yksityiseen velkatalouteen maksutonta korkeakoulutusta ei enää nähdä hyvinvointivaltion tarjoamana oikeutena vaan korkeakoulutus halutaan rinnastaa mihin tahansa yksilölliseen sijoitukseen tällainen ajatus ei sovi koulutuspolitiikan lähtökohdaksi pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa maksuton koulutus on yksilölle mahdollisuus kehittää itseään mutta se tuottaa myös sivistyneitä ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä kansalaisia ja tätä kautta lisäarvoa koko yhteiskunnalle pienenä maana suomen kilpailukyky ja menestys ovat riippuvaisia osaavasta ja koulutetusta väestöstä arvoisa puhemies sivistystyönantajien selvityksen mukaan koulutusmenojen osuus julkisista kokonaismenoista on jo nyt laskenut alemmaksi kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun syvässä lamassa ja laskee koko ajan edelleen vaikka julkisista menoista reilu kymmenesosa menee koulutukseen ja tutkimukseen niiden osuus koko hallituksen menosäästöistä on viidesosa hallitus ei siis käytä pelkästään juustohöylää leikatessaan koulutuksesta ja tutkimuksesta vaan halkaisee kirveellä ison osan suomalaisesta osaamispääomasta hallituksen koulutukseen tutkimukseen ja innovaatioihin suunnitellut massiiviset kolmen miljardin säästöt tämän vaalikauden aikana vaarantavat koko suomalaisen koulutusjärjestelmän tulevaisuuden varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin samalla vaarantuu se edelläkävijäosaaminen johon koko tuleva kasvu perustuu te heikennätte suomen talouskasvun edellytyksiä merkittävällä tavalla tämän huolen ovat jakaneet opiskelijoiden professorien ja koulutusasiantuntijoiden lisäksi myös oecd ja talouselämän vaikuttajat näitä huolia ja varoituksia ei hallitus kuitenkaan noteeraa julkisuudessa onkin toistuvasti arvioitu tämän hallituksen olevan kaikkein koulutusvihamielisin hallitus koko suomen historiassa arvoisa hallitus miksi te leikkaatte suomelta tulevaisuuden niin kuin hallitus sanoo niin totta kai talous pitää saada tasapainoon mutta totta kai on myös vaihtoehtoja kysymys on aina arvovalinnoista perusporvarihallituksen arvovalinta on että tutkimuksesta ja koulutuksesta ja samalla tulevaisuudesta voidaan leikata ja tinkiä enemmän kuin muusta arvoisa puhemies sosialidemokraattien vaihtoehdossa torjutaan koulutusleikkaukset ja lisätään valtion tuloja muun muassa estämällä kansainvälistä veronkiertoa nostamalla pääomatulojen verotusta ja perumalla osa autoverotuksen alennuksesta

kerta kaikkiaan ole varaa osaamistason laskuun kehysriihen tuloksena hallitus jatkaa hölmöläisten peiton jatkamista koulutuksen kolmen miljardin säästöt pysyvät kaikki ennallaan lohdutuksena luvataan kertaluonteinen sadan miljoonan euron laastarilappu

tällä kertaa koulutuslupauksenne kesti hallituksen tiedotteen julkaisuun asti sieltä saimme lukea uudesta koulutusleikkauksesta omaehtoisen koulutuksen kulukorvauksen
neljänkymmenenseitsemän miljoonan euron pysyvästä säästöstä

tämä oli oppositiojohtaja juha sipilän kommentti voisiko tätä teidän hallituksenne politiikkaa osuvammin kuvata pääministeri sipilä kannatan epäluottamuslausetta hallitukselle

arvoisa puhemies

oma pieni poikani on aloittamassa koulua ja se sama harmaa aalto on taas pyyhkäissyt suomen yli keskustan tuomo puumala kuvasi kuitenkin viime vuonna aika lailla tasan vuosi sitten todella kauniisti sen miten suomi kampesi itsensä ylös laman synkkyydestä me onnistuimme kun panostimme tutkimukseen ja koulutukseen se oli tietoinen arvovalinta uskoimme itseemme ja sivistyksen kantavaan voimaan näin sanoi nykyinen pääministeripuolue koulutusvälikysymyksessään juuri ennen vaaleja uskoimme itseemme ja sivistyksen kantavaan voimaan viisaita sanoja keskellä harmaita lamavuosia rakennettiin nykyinen opintotuki silloin säädettiin jokaiselle lapselle tasa arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen silloin pidettiin kiinni koulutuksesta tehtiin jotta laman satuttamien perheiden lapsilla olisi sama mahdollisuus kuin kaikilla muillakin jotta tällä maalla olisi jotain mihin uskoa ja jotain minkä päälle rakentaa arvoisa puhemies nyt sivistysporvarit ovat hylänneet sivistyksen koulutusleikkauksissa on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin yhdestä petetystä vaalilupauksesta tai yhdestä tietystä säästöstä siinä on kyse sen suuren tulevaisuuslupauksen rikkomisesta lupauksen joka suomessa on aina annettu meidän lapsille ja meidän lapsenlapsille että me teemme työtä jotta teillä olisi paremmin ja että tässä maassa kenestä tahansa voi tulla ihan mitä tahansa arvoisa puhemies tämä lupaus rikotaan nyt murentamalla koulutuspolkua lapsen ensiaskeleista lähtien liian suuressa lapsiryhmässä pieni lapsi pääsee harvemmin syliin liian isossa luokassa opettaja ei näe kiusaamista ja pahaa oloa

tämän tulevaisuuslupauksen velkaa kammoksuva kammoksuva hallitus siirtää omaa velkaansa opiskelijoiden harteille minkä muun köyhyysrajan alapuolella elävän ihmisryhmän kohdalla edes kehdattaisiin keskustella näin valtavasta leikkauksesta minimitoimeentuloon arvoisa puhemies suhtautumisessa korkeakouluihin tämän hallituksen koulutusvihamielisyys on jo täysin avointa opetusministeri kutsuu meidän korkeakoulujamme keskinkertaisiksi ja tehottomiksi leikkausten takia työnsä yliopistolla menettävät ihmiset saavat anteeksipyynnön sijaan kuulla pääministerin syytöksiä muutosvastarinnasta ja sen että niukkuus lisää luovuutta nyt hallitus kehtaa täällä hehkuttaa ettei tullut enää leikattua lisää että keksittiin tämmöinen kertaluokan laastari kun nyt teidän olisi pitänyt alkaa viimeistään perumaan näitä koulutusleikkauksia sormeen laitettu muumilaastari ei paranna sitä että käsi on murrettu eikä sen tarkoituskaan ole sitä parantaa sen tarkoitus on peittää ja piilottaa arvoisa puhemies pakkoa ei ole ongelma on hallitus joka ei usko että suomen paras resurssi on ihmisten pään sisällä hallitus jolle kehittäminen on kurjistamista jolle uudistaminen on romuttamista hallitus joka leikkaa mieluummin meidän lasten kouluista meidän lasten päiväkodeista kuin ympäristön pilaamisesta tämän maan tulevaisuus on liian tärkeä meidän lapsille annettu lupaus lupaus on liian arvokas siihen että me jättäisimme tämän hallituksen lyhytnäköisen leikkausvimman armoille armoille että me antaisimme periksi arvoisa puhemies vihreät eivät ole antaneet periksi vihreiden arvovalinta on toinen me uskomme että vaikeina aikoina on puolustettava sitä mikä on kaikista arvokkainta me uskomme edelleen tähän maahan ja uskomme sivistyksen kantavaan voimaan tämän takia vihreä eduskuntaryhmä kannattaa edustaja henrikssonin tekemää epäluottamuslause esitystä

arvoisa rouva puhemies ennen vaaleja nykyinen pääministeri sipilä ja stubb poseerasivat sosiaalisessa mediassa ja antoivat koulutuslupauksen jonka mukaan koulutuksesta tai opintotuesta ei tulla leikkaamaan olin itse puolueen puheenjohtajana mukana keskusteluissa joissa jokainen eduskuntapuolue sanoi

koulutuksen ja osaamisen kärkimaana ovat pelkkää sanahelinää kun samanaikaisesti koulutuksesta leikataan satoja ja satoja miljoonia euroa vuositasolla samoin eilisessä kehysriihessä myönnetty lisäys on pelkkää laastaria verilöylyn paikkaamiseen sipilän hallitus onkin lyhyessä ajassa onnistunut tekemään tuhoisaa jälkeä erityisesti korkeakouluissa opetuksessa tutkimuksessa ja hallinnossa on käynnissä aivovuoto jossa lahjakkaat tutkijat siirtyvät ulkomaille tämän lisäksi korkeakoululeikkaukset vaikuttavat luonnollisesti myös opetuksen laatu kärsii lähiopetusta on vähemmän opintojen ohjaus on heikompaa hallitus ampuu suomi neitoa polveen tutkimukseen ja koulutukseen tehtävät leikkaukset vievät suomelta mahdollisuuden tulevaisuuden kasvuun arvoisa rouva puhemies sen lisäksi että opiskelumahdollisuuksia heikennetään hallitus on viemässä opiskelijoilta myös perustoimeentulon entuudestaan riittämättömästä opintorahasta aiotaan leikata pois noin neljännes tässä ei siis käytetä juustohöylää vaan terävää ja raskasta kirvestä lisäksi opintotuki on jo irrotettu indeksistä opiskelijat ovat tällä hetkellä pienituloisin väestöryhmä monet opiskelijat joutuvat värjöttelemään leipäjonoissa kun rahat eivät riitä ruokaan nyt ministeri grahn laasonen te haluatte ilmeisesti pidentää leipäjonoja entisestään tilastokeskuksen tuoreen tilaston mukaan taantuma taantuma on leikannut nuorten aikuisten tuloja kaikkein eniten taantumasta ovat maksaneet erityisesti nuoret jo nyt ja hallituksen päätöksillä entistä enemmän arvoisa rouva puhemies seuraavaksi sipilän hallitus on käymässä ammatillisen koulutuksen kimppuun leikkauksella tavoitellaan sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästöjä vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista alkaen opetusministeriön muistion mukaan säästöjä saadaan leikkaamalla yksikköhintoja ja opiskelijamäärää yksikköhintojen leikkaaminen tarkoittaa vähemmän rahaa opiskelijaa kohden tästä seuraa ainakin kaksi asiaa ryhmäkoot suurenevat ja lähiopetus vähenee ylisuuret ryhmäkoot heikentävät oppimista erityisesti kädentaitoja vaativissa opinnoissa lisäksi suuret ryhmäkoot ovat turvallisuusriski lähiopetuksen leikkaaminen vähentää heikoimmin pärjäävien nuorten mahdollisuuksia läpäistä koulutus toisen asteen leikkaukset heikentävät myös vääjäämättömästi koulutuksen alueellista tasa arvoa opiskelijamäärän leikkaaminen taas merkitsee aloituspaikkojen vähentämistä heikommin peruskoulussa pärjänneet nuoret eivät silloin pääse edes näiden toimien seurauksena meillä on kohta käsissämme uusi joukko koulutuspolulta syrjään tönäistyjä ja työnnettyjä nuoria näillä leikkauksilla hallitus käytännössä lopettaa koulutustakuun kun kaikille nuorille ei pystytä takaamaan jatkokoulutuspaikkaa vaikka ministeri grahn laasonen toisin puheessaan vannoi sama kaava tuntuu toistuvan kaikissa hallituksen toimissa leikataan heikoimmilta arvoisa rouva puhemies vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa edustaja henrikssonin tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies mitä hallitus tavoittelee koulutuspolitiikallaan kuka tietää vastaan että kukaan ei tiedä kun puhuu korkeakoulujen edustajien kanssa niin myös heidän vastauksensa on etteivät he tiedä hallitus puhuu korkeakouluverkostomme päällekkäisyyksistä mutta kukaan ei halua selkeästi määritellä mitä ne ovat kukaan ei myöskään sano selvästi missä on mahdollisuuksia säätää ja uudistaa tämä on todellinen ongelma ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa hallituksen perääntyvän korkeakoulusektorille sanelemistaan ylimitoitetuista säästöistä toki huojentava uutinen oli että koulutus ei ollut lisäsäästöjen kohteena hallituksen vaikkakin on jäänyt epäselväksi tuleeko todella yhtään uutta rahaa koulutukseen kehyspäätösten myötä olemme osoittaneet vaihtoehtobudjetissamme että uudelleenkohdennuksia voidaan tehdä koulutuksen eduksi säästötoimenpiteiden toteuttamista koskevien selkeiden visioiden esittämisen sijaan hallitus pesee kätensä viitaten siihen että korkeakouluilla on autonomiansa ne voivat itse päättää miten selviytyvät jyrkästi leikatuilla resursseillaan

päinvastoin hallituksella pitäisi nimenomaan näinä vaikeina aikoina olla selkeät visiot koulutuksemme

arvoisa puhemies hallituspuolueet eli keskusta perussuomalaiset ja kokoomus eivät ole ottaneet yhteistä koulutuslupausta vakavissaan tämän vuoksi hallitusryhmät joutuvat nyt tämän koko opposition yhdistävän välikysymyksen eteen

on vielä yksi ryhmäpuheenvuoro jonka jälkeen puheenvuorot sitten pääministeri sipilälle ja ministeri grahn laasoselle mutta nyt kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja tanus hyvä

arvoisa rouva puhemies suomella ei mene hyvin viime vuoden myönteisestä kehityksestä huolimatta viennin ja tuonnin suhdetta kuvaava vaihtotase kääntyi alkuvuonna taas pakkasen puolelle uuteen nousuun ja vientimarkkinoiden elpymiseen tarvitaan uusia innovaatioita joita ei synny ilman tutkimuksen resursseja edellisestä isosta lamasta selvittiin tutkimus kehitys ja innovaatiopanostusten kautta nyt hallitus toimii valitettavasti päinvastoin se on käynnistänyt satojen miljoonien eurojen leikkausohjelman koulutuksesta ja tutkimuksesta kansainvälisesti merkittäviä tutkimushankkeita ja tutkijoita on jo siirtynyt pois suomesta maihin joissa tutkimustoimintaa edelleen arvostetaan ja tuetaan elinkeinoelämän toimijat ovat olleet ihmeen hiljaa vaikka viime kädessä leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta ovat aina leikkauksia elinkeinoelämältä ja yritysten tarvitsemasta työntekijöiden osaamisesta suomalaisille nuorille nämä leikkaukset merkitsevät kasvavaa näköalattomuutta ja turhautumista oman yrittämisen ja ponnistelun muuttuessa yhä vaikeammaksi näillä eväillä toivon ja tulevaisuuden näköalat hukkuvat kristillisdemokraatit ovat jo viime syksynä kritisoineet koulutukseen sekä tutkimus ja kehitystoimintaan kohdistettuja rajuja säästöjä ja olemme esittäneet niiden perumista omassa vaihtoehtobudjetissamme kristillisdemokraatit vaativat lyhytnäköisten leikkausten sijaan aitoja aitoja rakenneuudistuksia koulutuksessa esitämme opiskeluaikojen lyhentämistä muun muassa opintopolkuja tehostamalla ja koulutuksen tasoa parantamalla haluamme myös painottaa ettei uskonnollinen vakaumus nyky yhteiskunnassamme enää saa olla este opiskelupaikan saannille ammattiin valmistumiselle tai tutkimusprojekteihin pääsemiselle uudistuksia pitää tehdä hallituksen reformeiksi kutsutut leikkaukset eivät kuitenkaan ole peräänkuuluttamiamme uudistuksia myös taloudelliset mahdollisuudet opiskeluun on on taattava rajuja tasoleikkauksia opintotukeen emme yksinkertaisesti voi hyväksyä arvoisa rouva puhemies olemme tänään julkaisseet oman kannustavan opintotukimallimme se mahdollistaa opiskelun jopa pelkällä opintotuella ja asumislisällä koska opintorahaa maksetaan kertyvien opintopisteiden mukaan mallimme palkitsee ahkeraa kannustaa luomaan kontakteja työelämään kannustaa yrittäjyyteen ja huomioi perheelliset emme kannata mitään opintorahaleikkauksia mikäli niitä kuitenkin tehdään vastustuksesta huolimatta ehdotamme että lainapainotteisuutta lisätään vasta opintojen loppuvaiheessa opintorahakuukausien määrää vähentämällä näin heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien nuorten opiskelumahdollisuuksia ei heikennetä mutta säästöt saavutetaan vaihtoehdossamme opiskelija voi päättää opiskeleeko nopeutetussa tahdissa tekeekö opintojen loppuvaiheessa opiskelun ohella töitä vai ottaako opintolainaa opintojen loppuvaiheessa on hyvä kannustaa opiskelijaa luomaan kontakteja työelämään ja tekemään opintojen ohella töitä koska se edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen esitämme useita helpotuksia opiskelijoiden työntekomahdollisuuksiin esimerkiksi tulorajat eivät koskisi lainkaan yritystuloa mikä kannustaisi suunnittelemaan ja perustamaan yrityksiä perheellisten opiskelijoiden köyhyyttä helpotettaisiin muun muassa maksamalla asumislisää myös huollettavista lapsista eivätkä tulorajat koskisi heitä näin edesautettaisiin myös aikaisempaa perheen perustamista kannustava opintotuki edellyttää että samanaikaisesti myös oppilaitosten opintopolkuja tehostetaan ja mahdollistetaan ripeä opiskelu vaihtoehtoja siis on on mentävä rakenteelliset uudistukset edellä kannustava opintotuki hallituksen rajujen leikkausten sijaan vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin lisää luottamusta tulevaisuuteen ja osoittaa että opiskelu kannattaa arvoisa puhemies kristillisdemokraatit kannattavat edustaja henrikssonin esittämää epäluottamuslausetta
pääministeri sipilä viisi minuuttia puhujakorokkeelta

arvoisa rouva puhemies moni on kysynyt olenko huolissani koulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista olen totta kai olen kuten ministeri grahn laasonen totesi opintotukeen ja koulutukseen kohdistuvat säästöt ovat kipeitä emmekä me päättäjät niitä hallituksessa mielellämme tee

tämän hallituksen oli kuitenkin viimeinkin tunnustettava se tosiasia että julkisen talouden kyky rahoittaa nykymuotoisia palveluja on heikentynyt nuorten sukupolvien velkataakan kasvu on pysäytettävä siksi joudumme tekemään näitä päätöksiä se on suomen velkaantumisen hallintaan saamisen hinta kehysriihi jossa opintotuki ja koulutus olivat esillä pidettiin eilen opintotukeen tehdään säästöjen lisäksi myös myönteisiä uudistuksia pienituloisimpien opiskelijoiden tilanne paranee opiskelijoiden siirtyessä yleisen asumistuen piiriin tällä rakenteella uudistuksella on sekä opiskelijoiden että kelan tuki lisäksi opintotuen takaisinperintään ja vanhempien tulojen vaikutukseen liittyviä ehtoja helpotetaan lisäksi eilisessä koulutukseen ja opintotukeen ei tehty sen sijaan panostuksia koulutuksen uudistamiseen tietenkään kumoa jo tehtyjä leikkauksia sitä emme toki edes väitä arvoisa puhemies minäkin tapasin opiskelijoita ja vasta opintonsa päättäneitä he olivat huolissaan ennen muuta työttömyydestä toivon näköala tulee työstä meidän nuoret aikuiset opiskelevat tarmokkaasti motivoituneina ja tulevaisuudentoivoa täynnä nuoret valmistuvat ja ovat valmiina työelämän haasteisiin he odottavat työhön pääsyä innolla ja ovat valmiita antamaan oman panoksensa työelämään sitten ei löydykään työtä unelmat rapistuvat tämä on tilanne joka pitää saada korjattua korjattua työn avulla ihmiset ovat osa yhteisöä kuuluvat johonkin uskovat itseensä ja tulevaisuuteen hallituksella ei ole nyt tärkeämpää tekemistä kuin luoda edellytyksiä nuorten työllistymiselle myös uutta työtä luomalla saamme rahoituspohjan sille tolalle että koulutukseen on tulevaisuudessa myös satsata eikä leikata tärkein tehtävämme on siis saada työllisyyskehitykseen selvä käänne aikaiseksi tarvitsemme toivon näköaloja nuorille heidän työllistymiselleen arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat sanomalehti kalevassa käytiin debattia hallituksen koulutuspolitiikasta maalis huhtikuussa emeritusprofessori aarne oikarinen kirjoitti lehteen kahteenkin kertaan en missään nimessä vähättele tehtyjä säästöpäätöksiä ymmärrän niistä syntyneen huolen silti oikarinen nosti kirjoituksessaan tärkeitäkin näkökulmia esille hän kertoi siitä että monet asiat opiskelijoillemme ja nuorillemme on järjestetty oikein hyvin vaikka olemmekin joutuneet näiden ikävien päätösten eteen professori oikarinen nosti esille sen että tuemme opiskelua opintorahalla asumistuella opintolainalla ja lainahyvityksellä opiskelijat saavat ythsltä edullista terveydenhuoltoa ja edullista lounasta kelan ateriatuen turvin joukkoliikenteestä saa merkittävää alennusta ja liikuntamahdollisuudet on opiskelijoille järjestetty hyvin ja mikä oleellisinta koulutus on suomalaisille maksutonta se on myös minulle kunnia asia esimerkiksi lääkärin tai eläinlääkärin tutkinnon kustannukset ovat suomessa noin satakahdeksankymmentätuhatta euroa tästä maksuttomasta koulutuksesta suomalaisille me emme tingi suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on ollut jo pitkään että kuka tahansa meistä on voinut opiskella niin pitkälle kuin tiedot taidot ja motivaatio riittävät tämä ei ole riippunut opiskelijan tai hänen vanhempiensa varallisuudesta yhteiskunnallisesta asemasta tai asuinpaikasta

arvoisa puhemies opposition puheenvuoroissa nostettiin esiin yhdeksänkymmentä luvun lamavuodet jotka henkilökohtaisestikin hyvin muistan perheessä olleen työttömyyden ja omien lamavuosien kouluvuosien takia se opposition puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota olivat sen ajan koulutukseen liittyneet päätökset ja niistä haluaisinkin muutamalla sanalla kertoa vuosina yhdeksänkymmentäkaksi viiva yhdeksänkymmentäviisi jotka muistamme erittäin vaikeina vuosina opetus ja kulttuuritoimen määrärahataso alentui noin yhdellätoista prosentilla eli myös tuolloin erittäin vaikeina suomen talouden vuosina jouduttiin toteuttamaan isoja isoja säästöjä nimenomaan koulutuksen perusrahoitukseen mutta se mikä niissä vuosissa oli oleellista ja tärkeää oli se että silloin otettiin myös samanaikaisesti vahva etunoja koulutuksen kehittämiseen erityisesti peruskouluissa purettiin sääntelyä lisättiin opettajien pedagogista vapautta keskityttiin nimenomaan pedagogiikkaan ja niihin sisältöihin siihen millä tavalla meidän lapsiamme ja nuoriamme opetetaan ja silloin näiden lamavuosien aikaan tehtyjen viisaiden kauaskantoisten päätösten seurauksena säästöjenkin keskellä tehtiin niitä ratkaisuja joiden ansiosta suomalainen peruskoulu on tänä päivänä maailman paras peruskoulu se on sellainen peruskoulu jota ihaillaan maailmalla ja jota pidetään esimerkkinä kun kehitetään koulutusjärjestelmiä monissa koulutusjärjestelmiään tällä hetkellä aktiivisesti kehittävissä kehittyvissä maissa tämän olen huomannut myöskin esimerkiksi kun olen maailmalla kiertänyt erilaisissa koulutusalan kokouksissa ja viime viikolla brasiliassa suomalaisen koulutuksen vientiä edistämässä minä uskon että me voimme toteuttaa vaikka joudumme tekemään kipeitä säästöjä niin otetaan etunoja koulutuksen kehittämisessä ja tehdään niitä rohkeita hyvin samansuuntaisia ratkaisuja kuin silloin puretaan sääntelyä lisätään opettajien pedagogista vapautta vahvistetaan opettajien osaamista opettajankoulutuksen kehittämisen kautta panostetaan opettajiin niin kuin nyt tehdään viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla tulevien tämän hallituskauden vuosien aikana toteutetaan yhteensä sadankahdenkymmenenyhden miljoonan euron panostus peruskoulun toimintakulttuurin kehittämiseen otetaan tähän työhön mukaan suomen maailman parhaat arvostetut korkeasti koulutetut opettajat

siitä syystä joudumme nyt tekemään kipeitä talousratkaisuja mutta samanaikaisesti uudistamaan tätä maata erilaisten rakenteellisten uudistusten kautta niin koulutusjärjestelmässä kuin yhteiskunnassamme laajemmin yhteiskuntasopimus yrittäjyyttä yrittäjyyttä tukevat toimet joista hallitus tiedottaa ensi viikolla työn vastaanottamisen kannusteita sääntelyn purkamista ja tänään julkistettu sote ratkaisu joka on taas yksi askel eteenpäin siinä että tehdään parempi sosiaali ja terveydenhuollon

etunojaa kehittämisessä myöskin korkeakoulutuksen osalta mitä pidän erittäin tärkeänä samoin eilinen kehysriihi antoi meille työrauhan suomalaisen koulutusjärjestelmän moniin rakenteellisiin uudistuksiin joita meillä on käynnissä se mihin kiinnitin tänään huomiota aivan erityisesti oli se että opposition puheenvuoroista jäivät kehittämisehdotukset puuttumaan tuntuu siltä että

muistuttaisin kuitenkin tästä suhteellisuudesta edes edes sen verran että kun joka hallinnonalalta joudutaan näitä säästöjä tekemään ja jos tällä hetkellä tehdään noin kuuden prosentin leikkaus tänne koulutuspuolelle niin tätä voi tietysti verrata viime hallituskaudella tehtyihin leikkauksiin jos ajatellaan esimerkiksi

kun nyt puhutaan paljon yliopistoista niin sillä puolella

tämä taso nämä koulutuksen määrärahat opiskelijaa kohti ovat olleet reilu kolmetoistatuhatta ja nyt ne laskevat noin kahteentoistatuhanteenviiteensataan per opiskelija elikkä laskua noin seitsemän prosenttia viime hallituskaudella ammattikorkeaopiskelijoilta leikattiin noin

reiluun kuuteentuhanteen euroon per opiskelija laskua kaksikymmentäseitsemän prosenttia nyt leikataan vain prosentin verran ammattikorkeista

ei puhuta mitään ammatillisesta koulutuksesta jotakin tämä kertoo oppositiosta ammatillisen koulutuksen reformi on valmistelussa jota ammatillisen koulutuksen kentällä hartaasti odotetaan toivotaan on äärimmäisen tärkeää että opetus ja kulttuuriministeriö rakentaa luottamuksen ilmapiirin aikaa haaskaavat rönsyt on saatava pois luotetaan koulutuksen järjestäjiin ja annetaan kentälle harkintavaltaa toivottavasti näin toimitaan ja sitten puhuin puheessani parlamentaarisesta valmistelusta opintotukijärjestelmän uudistamiseksi reilun kahdenkymmenen vuoden aikana opintotukijärjestelmää on paikattu tai korjattu kuusikymmentäyksi kertaa nyt pitäisi panna kaikki uusiksi
arvoisa puhemies on totta että koulutuskentältäkin on esitetty toive kauaskantoisesta koulutuksen visiosta uskon että tämä viesti on hallituksessakin kuultu pääministeri sipilä totesi hyvin että eniten opiskelijoita huolettaa työttömyys lisäksi työllisyyskehityksen kääntäminen on suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa ja hallituksen tärkein tavoite kasvanut työttömyys on varmasti tärkein syy siihen minkä vuoksi opiskelijat karttavat tällä hetkellä lainanottoa vaikka meillä on erinomaisen hieno lainahyvitysjärjestelmä sen vuoksi tämä on hallituksen tärkein tehtävä kääntää suomen työllisyyskehitys jotta opiskelijatkin voivat suhtautua tulevaisuuteensa paremmin oppositiolta oppositiolta kysyisin kuitenkin uskotteko te että kaikki koulutusjärjestelmämme haasteet voitaisiin korjata vain lisärahoituksella ilman reformeja

puhemies opetusministeri puhui kauniisti koulutusjärjestelmän uudistamisesta ja ja noihin noihin sanoihin on helppo yhtyä ministerin sanat ja teot ovat kuitenkin aika pahasti ristiriidassa keskenään tosiaan tuon eilisen kehysriihen sadan miljoonan euron muumilaastari tai kärkihankerahat eivät pelasta sitä tosiasiaa että te leikkaatte yhteensä kolme miljardia ihan alakoululainenkin ymmärtää että jos toisella kädellä otetaan

henkilökuntaa irtisanotaan lähes tuhat monissa tapauksissa jopa tutkimusrahaa jää yliopistolta saamatta kun tutkimuksen vetäjä on jouduttu irtisanomaan tai miten kehitetään uutta oppimista kun opetusryhmässä on entistä enempi lapsia miksi te ette peruneet edes osaa koulutussäästöistä niin kuin te teitte viisaasti esimerkiksi eläkeläisten asumistuen kohdalla ja ministereille vielä tiedoksi että me osallistumme todella mielellämme oppositiossa tulevaisuuden vision hahmottelemiseen yhdessä

arvoisa puhemies on hyvin erikoista kuunnella täällä tätä ilakointia siitä että hallitus ei leikannut koulutuksesta enää lisää niitten valtavien leikkausten päälle joita on jo tehty sinänsä ihan hienoa tietenkin että opposition ja koulutuskentän pitkäjänteinen työ tuottaa edes tämän tuloksen mutta on kuitenkin todella hyvä huomata että vaikka tässä puhutaan näistä laastareista niin hallitus ei perunut yhtäkään aikaisempaa koulutusleikkauspäätöstä ne ovat kaikki edelleen voimassa ja kaikki se tuho tapahtuu edelleen meidän koulutuskentällämme meidän päiväkodeissamme meidän kouluissamme meidän yliopistoissamme

edustaja kivelä tässä nosti esille sen että miksei kukaan ole huolestunut ammatillisesta koulutuksesta me olemme erittäin huolestuneita vasemmistossa ja siksi nostimmekin sen niin voimakkaasti ryhmäpuheessa esille tässä edustaja kivelän hallituskriittisessä ryhmäpuheenvuorossa olisi toivonut että perussuomalaisetkin olisivat nostaneet tämän ja toivon että tämä kivelän puheenvuoro merkitsee sitä että te laitatte nyt tiukasti vastaan ammatillisen opetuksen leikkauksia joita hallitus kaavailee arvoisa rouva puhemies hallitus leikkaa neljäsosan opiskelijoiden kaikkein pienituloisimman väestöryhmän perustoimeentulosta hallitus haluaa että opiskelijat elävät lainalla ja aloittavat työuransa suuret opintovelat suuret opintovelat niskassaan miksi opiskelijat eivät sitten voisi ottaa lainaa kun niin on ennen tehty täällä on monesti kysytty no tänä päivänä työelämä on sellaista että korkeakaan koulutus ei takaa työpaikkaa kunnollisesta palkasta puhumattakaan siksi opiskelijat karttavat

puhemies hallituksen koulutuspolitiikkaa voidaan syystä kutsua kaikkien aikojen koulutuspoliittiseksi puhallukseksi miksi muun muassa siksi että ennen vaaleja puolueiden puheenjohtajat lupasivat että koulutuksesta ei enää leikata miten kävi siksi että hallitus leikkaa rajusti korkeakouluista ja tutkimuksesta ja markkinoi sitten kärkihankkeita jotka kompensoivat murto osan leikkauksista jonkinlaisena kehittämisenä siksi että hallitus puhuu myös rakenteellisten muutosten tarpeesta

kehitystä siksi että hallitus toteuttaa ammatillisen koulutuksen koulutuksen leikkaukset vuotta ennen kuin ohjaava lainsäädäntö astuu voimaan onko tämä kehitystä
arvoisa rouva puhemies edellisestäkin lamasta selvisimme tutkimus kehitys ja innovaatiopanostustemme ja niiden menestymisen kautta korkeatasoinen koulutus riittävä resursointi tutkimukseen sen mahdollistamiseksi ja sanoisiko tässä että kolmen sääntö innostava ilmapiiri innovaatioihin oli tuolloin ja on tänäkin päivänä keskeinen tärkeä vaikuttava tekijä tuloksen syntymisessä nopeasti muuttuvassa maailmassamme se on erityisen tärkeää miten hallitus aikoo toimia suomessa jo alkaneen ulkomaille suuntautuvan aivovuodon pysäyttämiseksi ja kansainvälisesti merkittävien tutkimushankkeiden pitämiseksi suomessa ja minkä ajatellaan jatkossa olevan suomen vetovoimatekijöitä

arvoisa puhemies me tiedämme että tämän hallituksen keskeiset ministerit ovat kaikki luvanneet ennen vaaleja että koulutuksesta ei leikata mutta nyt kuitenkin leikataan ja kovalla kädellä ja nyt varmasti en ole ainoa tässä maassa joka miettii minkä väärtti on tämmöinen lupaus joka on annettu ennen vaaleja minkälainen on äänestäjän kuluttajansuoja miten te selitätte äänestäjillenne tämän tilanteen ja miten

arvoisa puhemies hallitus on pettänyt suomen kansan kahdessa asiassa työllisyydessä ja toinen on tämä koulutus ja tutkimuskysymys ollut talossa yli kaksikymmentäviisi vuotta kansanedustajana vaikuttanut aika keskeisesti suomalaisen koulutus ja tutkimuspolitiikan kehittämiseen en muista koskaan käydyn näin syvällistä laajaa ja monipuolista keskustelua koulutuksesta ja sivistyksestä kuin nyt no mistä se johtuu

annosta

vaikka nyttemmin edustaja gustafssonin kanssa monessa arvossa olemme jo löytäneetkin toisiamme niin siitä olisin kuitenkin eri mieltä että me olisimme käyneet koulutuksesta vielä kovin laajaa tai monipuolista keskustelua mielestäni olemme käyneet aika yksipuolista keskustelua jossa keskiössä on ollut pelkästään tämä resurssikysymys minun toiveeni olisi että pääsisimme tässä keskustelussa yhden piirun verran eteenpäin siihen sisällölliseen keskusteluun nimittäin tosiasia vain on se että edellinen hallitus joutui leikkaamaan rajusti tämäkin hallitus joutuu leikkaamaan molemmat hallitukset joutuvat uudistamaan ja ehkä hedelmällisin keskustelu on se että mitä siltä uudistukselta haemme nyt kun ikään kuin perälauta on asetettu näitten leikkausten suhteen tässä merkittävässä kehysriihipäätöksessä jossa myös

siitä miten koulutukseen voidaan kohdentaa rahoitusta niin toivoisin että jäljellä olevalla kaudella voisimme käydä juuri tuota edustaja gustafssonin peräänkuuluttamaa monipuolista meidän koulutuksesta sillä suomi nousee

on tänään puhuttu paljon tasa arvoisen koulutuksen merkityksestä ja nimenomaan suomalaisessa kontekstissa siitä miten hyvin siinä on onnistuttu olen asiasta aivan samaa mieltä mutta minä en ehkä uskaltaisi ihan niin rohkeasti todeta että suomalaisessa yhteiskunnassa kuka vaan voi opiskella mihin tahansa on hyvä muistaa että kyllä meillä on vielä paljon nuoria joille matka esimerkiksi tai akateemiselle polulle tai uralle näyttäytyy ihan valtavan kaukaisena ja pitkänä sekä henkisesti että ehkä resursseiltaan erityisesti jos tulee perheestä tai suvusta missä millään tavalla se akateeminen maailma ei ole ikään kuin pukeutunut sanoiksi ja todellisuudeksi ja tämä on minun mielestäni semmoinen asia mikä täytyy myöskin tässä keskustelussa ottaa huomioon ja sitten kun me puhumme opintotuen lainapainotteisuudesta niin ei se ainakaan tule madaltamaan sitä kynnystä tai tasoittamaan sitä tietä vaan kyllä me silloin potentiaalisesti

emmekä ole silloin sillä puolella missä me edelleen teemme lakkaamatta työtä sen eteen että se koulutus on kaikkine kirjoineen avoinna kaikentaustaisille nuorille kaikkialla tässä yhteiskunnassa omaehtoisesti

arvoisa puhemies ministeri ei puheenvuorossaan ollut löytänyt mitään todisteita siitä että köyhemmissä perheissä lainanotto olisi vaikeampaa kuin varakkaammissa perheissä muutaman todisteen onnistuin tuossa kaivamaan brittitutkimuksen mukaan köyhien perheiden lapsille laina näyttäytyy uhkaavana pilvenä tulevaisuuden yllä ei suinkaan sellaisena investointina jona sitä kaupataan

tutkinnolla hyvästä perheestä rikkaasta perheestä tuleva lapsi saa hyvän työpaikan kuin köyhästä perheestä tuleva lapsi tästä johtuu että on vähintäänkin todennäköistä että tämä uudistus heikentää sosiaalista liikkuvuutta

edellinen edustaja täällä todisti niin miten on niin että ruotsissa missä on valintana lainapainotteinen malli sosiaalinen liikkuvuus on vielä suurempaa kuin suomessa eli tämä lainapainotteinen malli ei todellakaan tule tarkoittamaan sitä että vain ne voivat opiskella joiden vanhemmilla on siihen varaa vaan se tulee tarkoittamaan sitä että jokainen voi edelleen omien kykyjen ja motivaation kautta opiskella niin pitkälle kuin haluaa on hyvä myös muistaa että

ketään joka ei ymmärtäisi että silloin se tarkoittaa sitä että silloin käydään kaikissa isoissa menoluokissa mutta se on merkittävä arvovalinta että nyt hallitus päätti että koulutuksesta ei enää leikata vaan siihen

arvoisa rouva puhemies kyllä tässä salissa on yksi puolue joka ajoi suuria yli neljän miljardin leikkauksia ja sanoi että kaikkialta muualta paitsi koulutuksesta ja tiedättekö mikä puolue se on se on kokoomus nykyinen opetusministeri on ainoa poliitikko tässä salissa joka lupasi ennen vaaleja vaaleissa ja vielä vaalien jälkeen että koulutuksesta ei leikata no me hyvin tiedämme miten kävi hallitus on pettänyt koulutuslupauksensa no vaikka näitä suuria päätöksiä ei peruta tarjotaan avohaavaan luu näkyy muumi laastaria ja kaikki tietävät että se ei toimi niin nyt te kuitenkin annoitte lupauksenne että koulutuksesta ei enää leikata tämänkertainen koulutuslupaus kesti viisitoista minuuttia siitä kun alexander stubb sanoi että koulutuksesta ei enää leikata siihen kun tuli valtioneuvoston tiedonanto jossa sanottiin että omaehtoisesta koulutuksesta leikataan pysyvästi viisikymmentä miljoonaa euroa arvoisa hallitus miten tässä nyt näin kävi

mahdollisuuksien tasa arvosta ei tämä hallitus tingi pätkääkään eikä tässä olla sitä tekemässäkään oppositio maalailee aivan voi sanoa harhaanjohtavia mielikuvia nimittäin selvää on että säästöjä tehdään mutta samaan aikaan rakennetaan myös uutta edustaja nylander puhui murto osista lisäsatsauksia ovatko ne murto osia jos puhutaan sadoista miljoonista euroista kolmesataa miljoonaa euroa kärkihankkeissa joista kohdennetaan opettajien koulutukseen ja oppimisympäristöjen digitalisointiin sataviisi miljoonaa euroa lisää tulevaisuuspanostuksia se on yli neljäsataa miljoonaa euroa tämä on juuri sitä sisältöä jolla rakennetaan meidän lasten ja nuorten

arvoisa puhemies vihreät olivat koulutuslupauksen kanssa tosissaan ja olemme siksi pettyneitä että osa vain juksasi se ei ole vastuullista kansalaisille eikä äänestäjille että vaaleissa puhutaan mitä sattuu ja sen jälkeen sanotaan että oho parissa viikossa taloustilanne muuttui arviomme muuttui ja hallitus tuli sitten hallitusneuvotteluista ulos todella kovien koulutusleikkausten kanssa saisitte hävetä jos ette jo häpeä tässä voin arvoisa puhemies sanoa että vihreiden puolesta teen sen sitoumuksen että sinä päivänä kun me olemme siellä me palautamme koulutukseen nämä rahat mitkä te olette sieltä leikanneet ja siihen on mahdollisuus jo epäluottamuslauseäänestyksessä edustaja kivelä kuulosti siltä että hänkin on tyytymätön joten tämä hallitus voidaan kaataa jo tässä välikysymyksessä

kristillisdemokraatit jatkavat rakentavien vaihtoehtojen esittämistä hallituksen leikkauspolitiikalle kd on tänään esitellyt oman kannustavan joka palkitsee ahkeraa opiskelijaa kannustaa hankkimaan työtä kannustaa yrittäjyyteen ja myöskin huomioi perheelliset opiskelijat kristillisdemokraattien mallissa mallissa on tulorajoja nostettu kahdellakymmenellä prosentilla perheellisellä opiskelijalla ei myöskään olisi tulorajoja ja olisi myöskin mahdollista tehdä yritystuloa jota ei laskettaisi opintotuen tulorajoihin olisinkin kysynyt ministeriltä onko mahdollista miettiä että hallitus vielä löysentäisi näitä tulorajoja opintotuesta koska tällä hetkellä tuo järjestelmä on valtavan byrokraattinen kun opiskelijoilta joudutaan perimään takaisin esimerkiksi kesätyöaikana hankittuja tuloja sitä kautta se ei kannusta eikä rohkaise opiskelijoita hankkiutumaan työelämään ja hankkimaan työkokemusta

jos minä nyt oikein kuulin niin siis kerta kaikkiaan perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja sanoi äsken että tämä opintorahasta tehtävä leikkaus on pieni leikkaus

minä en olisi voinut koskaan kuvitella että tämä hallituskokoonpano joka tuolla istuu pitää kohtuullisena leikata euroa per kuukausi opiskelijan toimeentulosta kahdeksankymmentä euroa per kuukausi siis minulta on jäänyt jotain todella paljon näkemättä viime kaudella jos tämäntyyppisiä leikkauksia on ollut pöydässä minusta nyt pitäisi hallituksen katsoa peiliin me alamme olemaan kyllä sellaisilla vesillä te lupasitte pyhästi ennen vaaleja että koulutuksesta ei enää leikata meillä kaikilla on sydän rikki näistä koulutusleikkauksista ja kun koulutuksesta ei leikata niin se lupaus ei kestänyt edes hallitusohjelman tekoa nyt te lupasitte ennen kehysriihtä että ei koulutuksesta enää leikata mutta kun kehysriihi loppui

pyritään keskustelemaan asiallisesti ihan oikeasti palautan mieliini viime hallituskauden lopusta keskustapuolueen tekemän välikysymyksen jossa oli laskettu edellisen hallituksen koulutus ja tutkimussäästöt kumulatiivisesti päättyi yhteen pilkku seitsemään miljardiin sain vielä eilen oajn laskelman tämän hallituksen kumulatiivisista säästöistä noin yli kolme miljardia euroa en halua nyt muistella enempää taaksepäin mutta semmoinen väite

puhemies koulutus on kaatanut meidän yhteiskunnassamme luokkayhteiskunnan mutta heti perään on sanottava että leikkaus on leikkaus teki sen kuka tahansa tätä ovat tehneet niin nykyinen oppositsioni kuin nykyinen hallituskin tämä on hyvä myöntää kun nämä ovat paljaita tosiasioita

suomen tilanteessa on mahdollinen se on oikeastaan käsillä näinä aikoina kun saadaan julkistaloutta tasapainoon kun viedään kilpailukykysopimus satamaan tämän kevään aikana kun hyväksytään yrittäjän työllisyyspaketti ja kun saadaan infraa vielä siihen jonkin verran päälle minä toivon että sdp joka on ollut hyvin vastuullinen valtionhoitajapuolue suomessa sille kaikki kunnia tästä osoittaisi tätä tilannetta kohtaan samanlaista myötäsukaisuutta kuin kansanedustaja lauri ihalainen suhteessa

arvoisa rouva puhemies meistä kukaan ei ole rakentanut tarinaansa yksin ei meistä edustajista eikä teistä arvon ministereistä poliitikkojen tehtävä on luoda parempaa tehdä maailmasta parempi ja pitää kiinni hyvästä mitä meillä on tätä keskustelua kun kuuntelee ja vertaa myös teidän aiempiin keskusteluihinne niin te varmaan uskotte toimivanne ihan oikein meillä on kuitenkin hyvin erilainen käsitys siitä mikä on parempi ja mikä on hyvää mitä voidaan saavuttaa näillä suurilla ja kylmillä leikkauksilla

nyt uskotteko todella ja pyyteettömästi että kurjuus

ja juuri ja juuri jaksamisen rajoilla työskentely tuottavat jotain hyvää uskotteko todella edes itse siihen

suoraa lähetystä ihan kirjaimellisestikin mutta joskus kannattaa sukeltaa myös politiikan elävään arkistoon koska sieltä löytyy mielenkiintoisia asioita näin on myöskin tehty täällä tänään muutama esimerkki kahdeskymmenesensimmäinen kolmatta kaksituhattakolmetoista kehysriihen yhteydessä keskustan edustaja puumala otti kantaa opintotukeen toteamalla että kaikille lainapainotteisempi pappa betalar malli ei vain toimi nytkö se toimii edustaja puumala viidestoista neljättä kaksituhattaviisitoista viime vaalien alla puumala totesi myös että tulevalla tulevalla vaalikaudella koulutuspolitiikkaa on tehtävä nykyistä pitkäjänteisemmin myös koulutusleikkauksille on pantava piste nytkö se piste pannaan edustaja puumala perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa todettiin että hallituksen aikomat leikkaukset ovat omiaan heikentämään opetuksen ja tutkimuksen laatua tämä oli siis vuonna kaksituhattakolmetoista nämä leikkaukset sitten nostavat laatua vai miten meni todettiin myös että luvatuista koulutusleikkauksista indeksikorotuksista pidetään kiinni nytkö pidetään kiinni jotain rotia arvoisa hallitus
rouva puhemies ainakin tuohon opiskelijaosioon ehtii vastata heti opiskelijoitten tilanne todellakin on tiukka ja tässä keskustelussa kokonaan vailla huomiota on se valtavan kokoinen edustaja kiuru maltatteko kuunnella uudistus mikä tässä opintotukijärjestelmässä nyt on on että opiskelijat siirretään opiskelijoitten asumistuesta yleiseen asumistukeen täällä muun muassa edustaja kontula edustaja arhinmäki malttakaa tekin

käytti erittäin hyvän puheenvuoron siitä miten tuen pitäisi tulla juuri niille jotka sitä eniten tarvitsevat niille kaikista pienituloisimmille opiskelijoille minulla on teille hyviä uutisia tämä yleinen asumistuki menee eteenpäin noin kolmellakymmenellätuhannella opiskelijalla jotka sitä eniten tarvitsevat tuki nousee tuhannellakahdellasadalla eurolla vuodessa siis tuhannellakahdellasadalla eurolla vuodessa tämä on erittäin merkittävä totta kai on myös laskua mutta se tuki kohdistuu juuri niihin jotka sitä eniten tarvitsevat eli niihin vähävaraisiin opiskelijoihin mihin edustaja

edustaja kääriäinen käytti tärkeän puheenvuoron ja täytyy todeta että sosialidemokraatit ovat pyrkineet suhtautumaan vastuullisesti politiikan tekoon myöskin oppositiosta me teimme todella paljon töitä vaihtoehtobudjetin eteen jossa haettiin vaihtoehto näille ikäville erittäin vahingollisille leikkauksille pitkälle tulevaisuuteen jotka liittyvät myöskin tähän koulutukseen erityisesti me löysimme vaihtoehdon jossa hallitusta vähemmän otetaan velkaa veroaste ei nouse ja nämä koulutusleikkaukset pystytään torjumaan silloin meidän vaihtoehtobudjetistamme käytettiin hallituksen toimesta puheenvuoroja siitä että täyttä höttöä että siinä ei ole faktaa taustalla minä toivon että hallitus nyt perehtyy tähän aitoon vaihtoehtoon ja ja tätä kautta hakee sitä rakentavaa työskentelyä opposition kanssa sieltä löytyy vaihtoehtoja joilla pystytään estämään nämä koulutusleikkaukset ja pääsemään tilanteeseen jossa tulevaisuudessa lapsilta ei leikata eikä tutkimus ja ja tuotekehityskoulutuksesta leikata osaamisesta suomalaisen yhteiskunnan perusarvoista toivon että hallitus paneutuu tähän pääministeri sipilä

yliopistojen ja koulutuksen kentällä on oltu hyvin pettyneitä istuvan hallituksen ja opetusministerin koulutuspolitiikkaan ja en sitä ollenkaan ihmettele äskeinen opetusministerin pitämä puheenvuoro tuskin muutti tätä tilannetta aivan puheenne lopuksi te katsoitte tarpeelliseksi vähätellä tekemiänne leikkauksia sanoitte muun muassa että leikkaukset koulutusjärjestelmäämme voisivat olla uhka jos tavoitteena olisi säilyttää vanhaa miten luulette että tämä viesti otetaan vastaan suomalaisissa yliopistoissa jotka pärjäävät erittäin hyvin kansainvälisessä vertailussa tai siinä maailman parhaassa peruskoulussa sanoitte myös että te voisitte tehdä suurta tuhoa koulutuksen kentällä jos käyttäisitte juustohöylää mutta te ette niin tee koska te menette aina uudistukset ja pedagogiikka edellä tiedoksenne että yliopistoilla on ihmetelty suuresti sitä että teillä ei tunnu olevan minkäänlaista tietoista koulutuspolitiikkaa siinä miten te

ensin on myönnettävä että emme pystyneet pitämään vaaleissa antamaamme koulutuslupausta tämä on tosiasia ja siitä ei tarvitse kiistellä toiseksi kun kuuntelee täällä opposition puheenvuoroja joissa toinen toistaan värikkäämmin ilmaisuin haukutaan hallituksen koulutusleikkaukset niin kuka olisi uskonut että se edellinen hallitus missä olivat demarit ja vihreät missä olivat

leikkasi suunnilleen saman verran koulutuksesta kuin tämä nykyinen hallitus siis kuka olisi uskonut että edustajat gustafsson ja ville niinistö ja krista kiuru edellinen hallitus leikkasi suunnilleen saman verran koulutuksesta kuin tämä nykyinen hallitus silloin ne olivat välttämättömiä ja nyt ne ovat kauheuksia uskokoon ken haluaa aina ne ovat taloudellisen tilanteen vaatimia lopuksi totean että koulutuksesta on leikattu vähintään riittävästi se on tosiasia ja kiitos ministeri grahn laasonen että kuin leijonaemo tappelitte uusia koulutussäästöjä vastaan ja onnistuitte siinä

minulle on jäänyt hiukan hämmästykseksi että eikö tässä salissa ole huomattu että ne koulutuslupaukset jotka annettiin kehysriihessä petettiin jo samana päivänä siinä suhteessa edustaja ben zyskowicz kannattaa lukea tuo kehyspäätös hyvin tarkkaan te olette jo leikanneet niitäkin lupauksia joita on annettu kehysriihessä siltä osin tuntuu todella suurelta

me kaikki olisimme samassa veneessä täällä on oppositio ja erityisesti sosialidemokraatit jo ilmoittanut että me emme olisi valinneet tällaista linjaa ja silloin tällä on merkitystä politiikalla ja vaihtoehdoilla on merkitystä on vielä kerran sanottava että se porukka joka lupasi että koulutuksesta ei leikata

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattayksitoista oli vielä se arvio että ikäluokkien pienenemisen takia ennen kaikkea koulutuspaikkoja uudelleenjärjestämällä ja kohdentamalla pystyttiin saamaan säästöjä mutta meidän arviomme oli jo kaksituhattakolmetoista viiva neljätoista että koulutusleikkaukset ovat menneet jo liian pitkälle tämä oli myös silloisten opetusministerien tuntemus ja ne jotka eri puolueista olivat tässä keskustelussa sisällä että seuraavalla hallituskaudella ei enää voi leikata vaan nyt pitää pystyä kehittämään niin että rakenteiden uudistamisesta tulevat säästöt jäävät koulutusjärjestelmän sisälle tämä oli laajasti jaettu vihreät tätä vaaleissa ennen kaikkea veivät eteenpäin ja muut myös sen lupasivat nyt eletään tässä ajassa ja pitää katsoa eteenpäin arvoisa puhemies nyt puhutaan niistä sisällöistä minä olen huolissani siitä että oecd vertailussa suomen koulutustaso on laskemassa ja tämä hallitus on ensimmäinen suomen historiassa joka nyt sanoo että tietoisesti madalletaan koulutuksen tasoa haluatte vähemmän maistereita ja kuitenkin kun verrataan oecd vertailussa niin digitalisaation tietoyhteiskunnan uuden teknologian myötä me tarvitsemme korkeampaa osaamista ja me olemme jäämässä jälkeen

vähän lukuja edellinen hallituskausi teki kolme pilkku viisi miljardia leikkauksia koulutukseen nykyinen kolme miljardia nämä ovat okmn talousyksikön lukuja faktaa

ja tutkimuksesta ei lisää leikattu sataviisi miljoonaa tuli lisää rahaa ja siitä kiitos hallitukselle tämän välikysymyksen myötä on helppo kalastella bonuspisteitä opiskelijoilta vaatimalla opintorahan nostamista tai pitämistä ainakin samalla tasolla kuitenkin pitäisi olla rehellinen ja realisti ja tarkastella suomen taloustilannetta vauvasta vaariin jokainen joutuu kantamaan vastuunsa tässä

esille opiskelijoilta ja ja monelta kansalaiselta pitäisikö suomessa olla eläkekatto onko valtionyhtiöissä johtohenkilöiden palkkataso sopiva bonusrahaa tulee vaikka porukkaa pistetään pellolle suursäätiöiden
arvoisa rouva puhemies me kristillisdemokraatit ymmärrämme että suomen talous on edelleen heikossa hapessa ja siksi kd esitti päinvastoin kuin hallituksen edustajat täällä väittävät jälleen kerran pelkän vastustamisen sijaan rakentavan vaihtoehdon hallituksen leikkauspolitiikalle

haluamme osoittaa oppositiosta päin että pelkkien arvostelujen sijaan on olemassa myöskin vaihtoehtoja haluaisin kuulla hallituksen arviota tästä mallista
ministeri stubb sitten kolme minuuttia puhujakorokkeelta

arvoisa rouva puhemies olen mielenkiinnolla kuunnellut tätä keskustelua koulutuspuolelta tänään itse tulen perheestä jossa isäni joutui oman isänsä menehtymisen takia lopettamaan koulun kesken ja elättämään perheen ja hänen tulokulmansa omille pojilleen oli aina se että mitä tahansa teette pojat niin yritän auttaa teitä opiskelkaa niin kauan kuin mahdollista esitän puheenvuoroni osittain valtiovarainministerinä osittain kahden kouluikäisen lapsen isänä valtiovarainministerinä totean yleisellä tasolla että meillähän on ollut aika rajuja välikysymyksiä koulutusleikkaukset kaikki pitävät niitä ikävinä työllisyysrahat kaikki pitävät niiden leikkaamista ikävänä eläkkeet kaikki pitävät niiden leikkaamista ikävänä liikennemäärärahat kaikki pitävät niiden leikkaamista ikävänä suuri ongelmamme on tietysti se että vuoron perään me haukumme toinen toistamme yksittäisistä leikkauksista mutta aika harvoin me esitämme vaihtoehtoja tosiasia on se että me olemme viime vuosien aikana lisänneet julkista velkaa vuositasolla noin yhdeksän miljardia euroa ja tällä matkalla me emme voi enää jatkaa koska juuri ne henkilöt joidenka koulutuksesta me juuri nyt keskustelemme ovat jotka valitettavasti kaikista eniten tästä velkataakasta joutuvat kärsimään sitten ehkä enemmän kahden kouluikäisen lapsen isänä jäin miettimään sitä että oikeastaan yhdessäkään puheenvuorossa ehkä edustaja toivola poikkeuksena ei ole haettu rakentavia koulutuspolkuja totta kai rahaministerinä pitäisi olla suuri huoli pelkästään rahasta mutta me olemme menossa kohti neljättä teollista vallankumousta jonka kärkiä ovat digitalisaatio robotisaatio tavaroiden internet tekoäly bioteknologia ja nanoteknologia me olemme menossa kohti sellaista koulutusjärjestelmää jossa välttämättä ei ole enää järkevää käydä koulua seitsemästä ikävuodesta vaikkapa kahteenkymmeneenkahdeksaan me olemme menossa kohti sellaista järjestelmää jossa joudumme koko ajan kouluttamaan itsemme uudestaan omat lapseni eivät muista aikakautta ennen älypuhelinta on hyvin todennäköistä että heidän lapsensa menevät kouluun sellaisella ajoneuvolla jolla ei ole kuljettajaa on hyvin todennäköistä että tekoäly tai tietokone tulee diagnosoimaan heidän sairautensa huomattavasti paremmin kuin lääkäri tällaiseen maailmaan meidän pitäisi meidän lapsemme valmistaa ja jään miettimään meillä tässä salissa on korkea koulutustaso

kaikki olemme joutuneet valitettavasti leikkaamaan nyt kannattaa keskittyä niihin erilaisiin koulutuksen

rouva puhemies on todella surullista ja järkyttävää kuulla että hallituspuolueiden edustajat puolustavat hallituksen miljardien koulutusleikkauksia sillä että kun aikaisempikin hallitus leikkasi niin kyllä mekin voimme yhä vain enemmän leikata ottakaa hyvä hallitus vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti käyttöön niin voitte luopua näistäkin koulutusleikkauksistanne olemme voineet olla ylpeitä siitä että aiemmat sukupolvet loivat tämän meidän koulutusjärjestelmämme jota tänä päivänäkin ympäri maailmaa arvostetaan valitettavasti hallituspuolue edustajat kyllä puhuvat kauniisti koulutuksesta mutta teidän tekonne kertovat kyllä jotain aivan muuta arvoisa ministeri eikö teitä ja hallitusta yhtään pelota se miten ajamanne miljardien koulutusleikkaukset tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa eikö teitä lainkaan huolestuta suomen pysyvä osaamistason heikkeneminen koulutuksen eriarvoistuminen tai yhä useamman lapsen ja nuoren syrjäytyminen yhteiskunnasta

värderade talman ministeri grahn laasonen sanoi tuossa alkupuheenvuorossaan että että rakenteellista kehittämistä ei tapahtunut viime vaalikaudella onko sitä tapahtunut nyt ollaanko korkeakoulurakennetta nyt kehittämässä rakenteellisesti ei se on poliittisesti vaikeaa se vaatii valintoja se vaatii perusteluja on paljon helpompaa vetää juustohöylällä kaiken yli silloin voi aina sanoa jollekin että kun noiltakin otetaan ja jotta tupailloissa olisi jotain naurunkin aihetta niin vedetään sitten vielä ylimääräiset kolmekymmentä miljoonaa helsingin yliopistosta ainoasta huippuyksiköstä onko tässä strategista näkemystä mukana

arvoisa rouva puhemies tällä hetkellä tuhannet opiskelijat ja nuoret miettivät miettivät samaa asiaa mistä saisin töitä miksi minun ponnisteluillani ja osaamisellani ei näytä olevan sijaa työelämässä miksi oman koulutukseni ja ja tutkintoni sisällölle ei välttämättä löydy sitten merkitystä ja relevanssia yrityselämästä

ole helppoa ja se ei tunnu mukavalta punavihervasemmistolle vain tiedoksi että velkaantuminen ja kansantalouden ylivelkaisuus ei ole kestävää kehitystä se ei ole taloudellisesti kestävää kehitystä jos suomi ajautuu kreikan tielle sitten se aivovuoto vasta lähtee liikkeelle haluan huomauttaa että sain tuossa juuri lukiolaisten liiton kannanoton siitä miten he kiittävät sitä että vihdoin ja viimein toisen asteen opiskelijat ovat yhdenvertaisia muiden ihmisten kanssa tämä vanhempien tulorajojen muutos saatiin poistettua ja muutakin oikeudenmukaisuutta koulutuskentälle

arvoisa rouva puhemies vuosi sitten tähän aikaan istuin hyvin samankaltaisessa luentosalissa tampereen yliopistolla satojen muiden opiskelijoiden kanssa on turha kuvitella että opintotuella eläminen olisi ruusuilla tanssimista fakta on että kyseessä on hyvin pieni sosiaalietuus nuorisotyöttömyys on tällä hetkellä huipussaan töitä ei ole useiden vanhemmilla ei heidän hyvästä tahdostaankaan huolimatta ole varaa tukea rahallisesti ja lisäksi yliopistopaikkakunnilla vuokrat ovat kohtuuttoman korkeat

on huolestuttavaa että hallitus leikkaa jopa neljänneksen ennestäänkin riittämättömästä opintorahasta siksi kysynkin asianomaiselta ministeriltä leikkaatte omien sanojenne mukaan pakon edessä mutta leikkaus tarkoittaa suoraa

arvoisa rouva puhemies edustaja nurminen piti suhteellisen samankaltaisen puheen mitä olin ajatellut itse pitää minä voisin kertoa oman tarinani tässä vielä vuosi sitten olin itsekin opiskelija on hyvä että edustaja kurviselle tulee opiskelijanäkökulma tässä ja ja tiedän miltä kahdeksankymmenen euron opintotukileikkaukset tuntuvat tein itse asiassa pienen laskelman kun kuuntelin näitä puheita kahdeksankymmentä euroa tarkoittaa noin kolmekymmentäyksi opiskelijalounasta eli eli hallitus tällä hetkellä vie opiskelijoilta opiskelijoilta opiskelijalounaat koko kuukaudelta tämä on aika järkyttävä summa tämä ehkä tuo teille vähän sen leikkauksen mittakaavan ei välttämättä tunnu tunnu teidän budjeteissanne kahdeksankymmentä euroa on aika iso iso rahamäärä tässä on paljon tyhjää puhetta tässä tässä salissa puhetta koulutuksen tärkeydestä riittää mutta teot puhuvat puolestaan valitettavasti

arvoisa puhemies onko oppositio unohtanut täällä että yliopistot ovat itsenäisiä laitoksia riippuu siis pitkälti yliopistosta itsestään miten se toimii erinomainen positiivinen esimerkki on turun yliopisto turun yliopisto ei irtisano ketään vaikka säästölinja laittaa senkin budjettiin ison loven vertailujen vuoksi helsingin yliopisto on hämmästyttänyt ilmoittamalla ilmoittamalla mittavista irtisanomisista miksi helsingin yliopisto ei käytä varallisuutta yt iskun pehmentämiseen helsingin yliopistolla oli viimeisimmän vuoden kaksituhattaneljätoista tilinpäätöksen mukaan noin kahdeksankymmentäkahdeksan miljoonaa euroa ylijäämää turun yliopistossa on ilmeisesti ajateltu että hyvä porukka kannattaa pitää töissä vaikka yliopisto ei silloin olisikaan ylijäämäinen turun yliopiston rehtori kalervo väänänen on sanonut hienosti yliopistolla ei ole oikeasti muuta pääomaa kuin henkinen pääoma on tärkeää pitää se iskukunnossa

puhemies siksi koska me haluamme aidosti olla mukana keskustelemassa sisällöstä niin me olemme edustaja elorannan kanssa esittäneet kirjallisen kysymyksen että voisiko hallitus ajatella että tähän maahan luotaisiin koulutuspoliittinen selonteko missä parlamentaarisesti pohditaan mitkä ovat tulevaisuuden skenaariot ja mahdollisuudet elikkä arvoisa hallitus me oppositiossa haluamme myös olla mukana keskustelemassa sisällöstä emmekä pelkästään leikkauksista olemme

arvoisa rouva puhemies työn tekemisen pitäisi aina olla keskiössä ja valtiovallan erityisessä suojeluksessa tämän takia haluan kiittää hallitusta että opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittävä opintoraha ja asumistuki muodostavat nyt sentään seitsemän pilkku viiden prosentin koron entisen viidentoista asemasta se on sentään kohtuullista tähän sisältökysymykseen sen verran että mitä mieltä te arvoisa opetusministeri olette siitä mallista mikä monissa maissa on käytäntönä esimerkiksi sveitsissä että työelämä ja ikään kuin nivotaan entistä voimakkaammin yhteen tällä hetkellä korkeakouluopiskelijat suomessa käyvät viisikymmentäseitsemän prosenttisesti töissä huomioiden myös tämän vaikean työllisyystilanteen pitäisikö jotakin tehdä että tämä prosentti saataisiin nostettua ja nuoret saisivat sitä erittäin arvokasta työelämän kokemusta paremmin kuin tänä päivänä

esimerkiksi ryhmäkokojen kasvattaminen päiväkodeissa ja kouluissa on huolestuttavaa kolmenkymmenenyhdeksän lapsen päiväkotiryhmä ei edes tilapäisesti voi olla kenenkään lapsen etu yliopistoista irtisanotaan tuhatmäärin henkilökuntaa oppilaitoksissa ovat kertoneet minulle huolensa siitä että jos edelleen opetusta vähennetään niin osa opiskelijoista jää täysin oman onnensa varaan toisin sanoen resursseja vähennetään ja samalla opettajia kehotetaan olemaan luovia sekä uudistamaan ja kehittämään monissa kouluissa oppilaitoksissa ja ja yliopistoissa epävarmuus tulevasta kasvaa ja samoin työtaakka lisäksi ministeri lähettää moittimisviestejä toimijoille nämä asiat uuvuttavat työntekijöitä ja kukaan ei pysty olemaan luova innovatiivinen ja kehittämismyönteinen tällaisissa olosuhteissa
arvoisa puhemies koulutusleikkaukset realisoituvat eri ihmisryhmillä ja eri alueilla hyvin eri tavoin sillä jolla on rahaa tai jonka perheellä vanhemmilla nämä leikkaukset eivät tunnu missään päinvastoin on niin että rikkaan perheen kasvatti saa opintolainansakin edullisimmin ehdoin pankilta mitä köyhän perheen lapsi ja sitten tämä alueellinen alueellinen näkökulma te sanoitte ministeri että olette nimittänyt entisen alue ja kuntaministeri hannes mannisen selvitysmieheksi lappiin ja manninen on kiistämättä monella tapaa ammattimies mutta eikö se kerro juuri siitä että tämä koulutuskaaos koulutusleikkaukset ovat juuri syy siihen eripuraan mitä tuolla alueella nousee alueitten ja koulutusorganisaatioitten välillä kun ei ole mitään varmuutta tulevaisuudesta ja nyt on uhkana että

puhemies viime kaudellahan leikattiin viidennes ammattikorkeakoulujen rahoituksesta ja nyt tulee toisella tavalla lunta tupaan osalle ammattikorkeakouluja siirtymäsäännöksen vuoksi ministeriö on muuttanut jälkikäteen ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta niin sanottujen siirtoerien kautta no mitä tämä tarkoittaa rahoitusmallin mukaan parhaita tuloksia saavuttaneilta kahdeltatoista ammattikorkeakoululta on leikattu vuoden kaksituhattakuusitoista rahoituksesta yhteensä liki seitsemäntoista miljoonaa euroa ja rahoitus on siirretty huonommin menestyneille ammattikorkeakouluille joista osa toimii pääkaupunkiseudulla

niin kuin valtiovarainministeri sanoi elämme suuressa muutoksessa puhutaan luovasta tuhosta jossa yli kolmekymmentä prosenttia ammateista saattaa kuolla seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana mutta uusia ammatteja syntyy sitten tilalle elämänikäinen koulutus on todellakin noussut yhä tärkeämpään asemaan ihmettelenkin miksi te sitten leikkaatte juuri omaehtoisen koulutuksen kulukorvauksista tuon neljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa eli juuri sieltä elämänikäisestä oppimisesta mikä olisi erityisen tärkeää niin kuin ministeri stubb sanoi on syytä muuttaa muuttuvaa maailmaa vastaavaksi pitäisikö esimerkiksi meidän tutkintojärjestelmäämme muuttaa sellaiseksi että se mahdollistaisi paremmin yksilölliset oppimispolut jo hankitun osaamisen tunnistamisen tai tarvitsisimmeko aivan uudenlaisia hybriditutkintoja joissa voidaan yhdistää eri alojen osaamista niin kuin edustaja nylander totesi oppositio tulee mieluusti mukaan uudistamaan koulutusjärjestelmäämme ja laatimaan koulutuspoliittista selontekoa parlamentaarisessa parlamentaarisessa valmistelussa yhdessä kaikkien hallituspuolueiden ja eduskuntapuolueiden kanssa
arvoisa puhemies koulutuslupauksesta tuli koulutuspetos ja se on toki kiusallista kaikki puolueet totesivat ennen vaaleja että enää koulutuksesta ei kestä leikata ja tämä lupaus on nyt petetty ja tätä ei voi puhua pois opintotuen neljänneksen leikkaus on törkeä teko opiskelijat halutaan nyt pakottaa velkaantumaan opintolaina ei ole suosittua opiskelijoiden keskuudessa ja se ei ole ihme sillä korkeakaan koulutus ei välttämättä takaa hyväpalkkaista ja vakaata työpaikkaa ja siten lainanmaksukykyä nykyisille opiskelijoille lainapainotteisuus myös eriarvoistaa opintoaloja sillä on aivan eri asia maksaa takaisin kymmenientuhansien eurojen lainoja jos valmistut kovapalkkaiseksi lääkäriksi kuin jos valmistut pienipalkkaiseksi lastentarhanopettajaksi tai epävarmasti työllistyväksi arkeologiksi lainapainotteisuus myös eriarvoistaa sosiaalisesti niiden joilla on rikkaat ja avokätiset vanhemmat ei lainaa edes tarvitse ottaa mutta köyhien perheiden

arvoisa rouva puhemies kyllä nyt sillä matikalla matematiikalla jota hallitus täällä käyttää näistä koulutussäästöistä valitettavasti jäisi luokalle koulussa mutta voi olla että näiden koulutussäästöjen jälkeen siihen ei ole enää varaa olisin arvoisa puhemies halunnut esittää tässä kysymyksen pääministerille joka juuri poistui mutta kysyn nyt teiltä arvoisa opetusministeri kun valtiovarainministeri puhui juuri siitä että uran eri vaiheissa pitää kouluttautua uudelleen niin nythän te juuri tämän omaehtoisen koulutuksen kulukorvausta leikkaamalla heikennätte ihmisten mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen työttömyyden sattuessa siis kouluttautua niin että se parantaisi mahdollisuuksia saada työtä siirtyä työttömyydestä työhön emmekö me siitä ole yhtä mieltä että vain työllä tämä suomi nousee arvoisa puhemies opetusministeri kertokaa nyt vielä selkosuomella te te olette täällä sanonut että tämä sata miljoonaa on lisäpanostuksia onko se kaikki varmasti uutta rahaa

arvoisa rouva puhemies jos opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin toteutuu ensi syksyn budjettiriihessä se on muiden laastariratkaisujen ohessa hyvä päätös paitsi ehkä perheellisten opiskelijoiden osalta mutta se ei poista sitä tosiasiaa että koulutukseen ja opintotukeen tehtävät leikkaukset ovat täysin kohtuuttomia tämän keskustelun pohjalta tuntuu että hallitus paukuttaa henkseleitään kun se antaa kymppejä ottaa satasia ja tarjoaa velkaa kun kerta teiltä ei voi arvoisa opetusministeri kysyä näitten lupausten perään joita kansalle olette antanut niin kysyn kuten edustaja lindtman juuri äsken mistä tämä sataviisi miljoonaa tulee onko se uutta rahaa onko se jostain pois kuten myös muut laastarirahat ovatko ne jostain muualta pois

arvoisa rouva puhemies olen kohta kahden ja puolen tunnin ajan kuunnellut opposition edustajien puheenvuoroja erittäin huolellisesti yksikään teistä ei ole kiinnittänyt sanallakaan huomiota siihen ryhmään eli niihin ihmisiin joilla ei ole tutkintoa kun me tiedämme tilastojen perusteella että ilman tutkintoa ei työllisty tai työurat ovat erittäin lyhyitä pirstaleisia miehillä keskimäärin kaksikymmentäkuusi vuotta ja naisilla kaksikymmentäkolme vuotta niin eikö olisi ollut syytä kiittää hallitusta siitä että lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista oppisopimukseen

arvoisa rouva puhemies meillä nuoret ovat tämän kevään aikana hakeneet itselleen koulutuspaikkaa ja ja miettineet mitä he he haluaisivat tulevaisuudessa tehdä tilanne on ollut monelta osin hyvin ristiriitainen koska hallitus on heikentämässä opintotukea vähentämässä koulutuspaikkoja sekä vaikeuttanut myös monien opiskelijoiden jatko opintoja te olette muun muassa leikkaamassa toisen asteen koulutuspaikkoja seitsemäntoistatuhatta aloituspaikkaa ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutuspaikat ovat täysin unohtuneet vaikka te te olette nostaneet etsivän nuorisotyön sekä työpajatoiminnan yhdeksi kärkihankkeeksi niin siitä huolimatta myös tästä leikataan lähes kahdeksan miljoonaa euroa ainakin alustavien esitysten mukaan

arvoisa rouva puhemies mielenkiintoista keskustelua aika aika lailla paljon syyttämistä kuka teki milloin ja mitäkin ja hyvin vähän sitä että koetettaisiin ymmärtää mikä tämä tilanne on täällä tuntuu tuntuu olevan vähän tämmöistä syyttelyä puolin ja toisin mutta koetetaan nyt vastata sitten näihin kysymyksiin ensinnäkin edustaja multala nosti mielestäni ensimmäisenä tämän tärkeimmän asian että työllisyys on tärkeintä se on nimenomaan näin sen takia hallitus ja työ ja elinkei noministeriö tekemään paljon uusia toimenpiteitä liittyen siihen että ihmiset saisivat helpommin töitä me koetamme hoitaa työttömyyttä ja samaan aikaan pitää saada elinkeinopolitiikka sellaiseksi että tulee työpaikkoja täällä on mainittu jo oppisopimus nuorille oikeaksi vaihtoehdoksi koulutussopimus nämä ovat tärkeitä asioita kannusteloukkujen purkaminen ja valtion maksaman työttömyyskorvauksen siis peruspäivärahan käyttöalan laajentaminen palkkatukeen starttirahaan liikkuvuusavustukseen mielestäni aika merkittävä uudistus josta en ole kuullut juuri kiittelyä vaikka sdpkin on sitä vaatinut te olette esittäneet omaa niin sanottua rinteen mallianne sellaista ei tule se ei ole rinteen malli vaan se on temin malli ja te huomaatte sen olennaisen eron sitten kun se asia esitellään aikanaan omaehtoinen koulutus ja siitä tehty neljänkymmenenseitsemän miljoonan leikkaus se raha kohdennetaan uudella tavalla siitä merkittävin osa menee palkkatukeen eikö se ole aika aika lailla hyvä asia minun mielestäni on se kohdennetaan toiseen paikkaan eli se ei ole mikään leikkaus vaan se raha käytetään toiseen paikkaan kyllä täällä edustaja rinne puhui siitä että sdp on esittänyt omia vaihtoehtoja ja että me olisimme täällä hallituksessa sanoneet täyttä höttöä emme me niin ole sanoneet minä olen ainakin sanonut moneen kertaan että kun te esitätte omia vaihtoehtojanne minä kuuntelen joka ikisen oli se nyt sitten kenen tahansa esittämä ne otetaan vakavasti ja tutkitaan onko niissä mitään pointtia kiitän tässä yhteydessä kristillisdemokraatteja rakentavasta oppositiopolitiikasta jossa aina tuodaan vaihtoehto sen sijaan että sanotaan että tämä ei käy me olemme kyllä aika ikävässä tilanteessa ja kyllä soisin kuten edustaja kääriäinen loistavassa puheenvuorossaan sanoi sdpltä enemmän sen myöntämistä missä tilanteessa me olemme totta kai nämä ovat arvovalintoja eikä näitä leikkauksia kukaan tee mielikseen mutta ne on vaan tehtävä kun tilanne on mikä se suomessa on
seuraavaksi vastaa myös ministeri grahn laasonen ja kun kysymyksiä on tullut niin paljon niin

arvoisa puhemies alkuun totean ministeri lindströmiä kompaten että työttömyysturvalla voi jatkossakin opiskella koulutuksesta ja tutkimuksesta ei eilisessä kehysriihessä leikattu lisää vaan päinvastoin pystymme tekemään joitain uudelleenkohdennuksia niin että pystymme panostamaan sataviisi miljoonaa euroa erityisesti korkea asteelle ja nuorille tutkijoille en myöskään ymmärtänyt enkä ymmärrä kysymystä uudesta rahasta ei mistään taivaasta putoa mitään uutta rahaa vaan kehyspäätös on kokonaisuus hallitus opintotukeen liittyen kohtuullisti hallitusohjelman mukaista sadanviidenkymmenen miljoonan euron pitkän aikavälin säästötavoitetta opintotuesta opiskelijoiden kannalta myönteiseen suuntaan eli sataankahteenkymmeneenkahteen miljoonaan euroon ja koska sovimme myöskin tässä yhteydessä opintotukimallista ja siinä yhteydessä totesimme että että siitä kertyy

laadittaessa keskusteluissa arvioitiin niin se mahdollistaa sen että pystymme näillä rahoilla parantamaan opiskelun edellytyksiä ja myöskin varmistamaan sen että että korkeakoulutus kehittyy että sen pedagogiikka kehittyy että voimme tuoda digitaalisia uusia oppimisympäristöjä että näemme sen mihin suuntaan koko korkeakoulutuskin kehittyy eli entistä enemmän siihen että mahdollistetaan ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua mahdollistetaan myös kesäaikaista opiskelua ja niin edelleen eli tulevaisuuden korkeakoulujärjestelmää rakentamassa

meidän opettajia jotka ovat maailman parhaita maisteritason koulutuksen saaneita pedagogian ammattilaisia joilla on paljon sanottavaa ja erittäin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omassa työssään myös suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämiseen samoin tarkoitan meidän korkeimman koulutuksen saaneita tutkijoitamme ja yliopisto ja ammattikorkeakouluyhteisöjä ja kaikkia koulutusta kehittäviä myös koulutuksen järjestelmän johdossa toimivia ja poliittisina toimijoina meidän tietysti tulee kaikin tavoin pyrkiä mahdollistamaan koulutusjärjestelmän kehittäminen ja osallistua aktiivisesti tähän kehittämisen työhön luomalla niitä puitteita ja rakentamalla yhteistä visiota täällä on kysytty paljon siitä mikä on hallituksen korkeakoulupoliittinen linja ja mistä se tulee meidän korkeakoulupoliittinen linjamme pohjautuu lukuisiin

kotimaisiin arviointeihin ja selvityksiin meidän korkeakoulujärjestelmäämme on arvioinut oecd lukuisia kertoja komissio kansainvälinen arviointipaneeli sekä sitten on kotimaisia arvioita muun muassa suomen akatemian säännöllisesti toteuttama tieteen tila on yksi tällainen

näistä juontuvat sitten ne johtopäätökset millä tavalla voimme rakentaa entistä vahvempaa tulevien sukupolvien tulevien aikojen korkeakoulujärjestelmää ja näissä korostuu selkeämpi työnjako vahvuuksiin keskittyminen vahvojen osaamiskeskittymien rakentaminen rakenteellinen kehittäminen joka ei ole itseisarvoista vaan sille rakennetaan vahvempaa järjestelmää jossa pystytään toimimaan sekä tieteen puolella että vahvasti korkeakoulutuksen puolella ja tuomaan yhteiskuntaamme sekä laajaa sivistystä että että myöskin taloudellista lisäarvoa ja paljon muuta hyviä ideoita yhteistyön lisääminen on ihan keskeistä korkeakoulusektoreidemme välillä myöskin ja kysyitte mitä tehdään tehdäänkö mitään niin voin tällä hetkellä juuri parhaillaan opetus ja kulttuuriministeriö vahvasti yhdessä tampereen yliopiston ja tampereen teknillisen yliopiston kanssa valmistelee näiden kahden yliopiston fuusiota ja ammattikorkeakoulu

paitsi tukemaan näitä uudistuksia myös kertomaan siitä että arvostamme erittäin paljon sitä työtä mitä suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ja koko meidän koulutusjärjestelmässämme tehdään

puhemies näissä minun papereissani tulee esille että viime hallituskaudella tehtiin yhteensä noin sadankolmenkymmenentuhannen sadankolmenkymmenen miljoonan edestä sadankolmenkymmenentuhannen

svenska för satakolmekymmentä miljoner sadankolmenkymmenen miljoonan edestä se on parempi näin

muutoksesta on kyse ja erittäin suurista lisäleikkauksista senkin takia ihmettelen vähän tätä keskustelua että mietitään sitä mitä tehtiin edellisellä kaudella ja nyt vielä mitä tehdään nyt edellisen kauden loppupuolella me olimme kaikki yksimielisiä siitä että koulutuksesta ei enää leikata juuri tämä on nyt se peruskysymys ja juuri tässä asiassa on hienoa että edustaja zyskowicz myöntää että tämä lupaus on petetty mutta arvoisa hallitus onko niin että hallituksen oma arvopohja on tässä muuttunut

tulee aika surullinen olo kun sanon sen suoraan yhdyn pitkälti siihen mitä ministeri stubb totesi siitä että täällä on aika korkea sivistyksen taso mutta tämä keskustelun taso pyörii vain näiden eurojen ympärillä ymmärrän sen että raha on tärkeä asia mutta kyllä ydinkysymys on se mitä me teemme miten me kykenemme saamaan koulutuksen vastaamaan niitä työelämän ja tulevaisuuden tarpeita ja sen eteen olemme tehneet kaikkemme ja teemme jatkossakin minusta meillä on tämän hallituksen näytöt siitä että meillä pikkuhiljaa alkaa talous kasvaa ja elämä elpyä ja silloin pitää katsoa ratkaisuja yhdessä ja sen takia minä olen erittäin pettynyt siihen että täällä vain numeroita pyöritetään jotka sinänsä ovat tärkeitä mutta sisältö kuitenkin ratkaisee mikä se pääasia on

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja terho vertaili tämän kauden ja viime kauden leikkauksia tietysti silloin edustaja terho oli brysselissä eikä muista sitä keskustelua mutta silloin nimenomaan painotettiin sitä että nyt on tehty jo liikaa leikkauksia enempää ei tehdä nyt niitä leikkauksia tehdään niiden vanhojen leikkauksien päälle mutta ymmärrän sen että edustaja terho

välikysymyksen koulutuksesta puolustimme yhdessä opintotukea opintotuesta vastaavana ministerinä en antanut senttiäkään periksi siinä kun haluttiin opintolainapainotteiseen malliin ja me yhdessä teimme yhteistyötä vaikka te olitte oppositiossa siinä että torpattiin nämä kokoomuksen ideat miksi nyt keskusta syö koulutuspolitiikassa kokoomuksen kädestä ja on valmis siirtymään

tuossa edellä esittelinkin edustaja wallinin kysymyksen perusteella sen oman ajatuksemme siitä mikä on myös merkittävästi rakenteellinen uudistus mitenkä opiskelijat siirretään opiskelijoiden asumistuesta yleiseen asumistukeen toivottavasti voitte antaa sille tukea sitten tämä keskustelu mihinkä edustaja anttila viimeksi viittasi on minusta tavattoman tärkeä siitä ovat todella nyt sitten tehneet aloitteen edustaja nylander ja edustaja eloranta siis siitä että pystyisimme eduskunnassa yhdessä eri puolueet muodostamaan vähän näkemystä siitä miten mennään sisällöllisesti vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista eteenpäin sen jälkeenkin on elämää

ja miettiä tätä tulevaisuutta yhdessä eri

arvoisa puhemies edustaja anttila ja keskustan monet muutkin edustajat ovat täällä kyselleet minkä takia nyt puhutaan numeroista no minun mielestäni on aivan selvää että nyt puhutaan numeroista raha ja resurssit ratkaisevat ratkaisevat myös sisältöä laatua ja niitä asioita mistä täällä on tänään puhuttu haluaisin saada vastauksen myös siihen mitä täällä on kysytty aikaisemmin hallitus on kehysriihessään ja monessa yhteydessä kertonut että nyt on tulossa lisäpanostuksia mitä tämä oikein tarkoittaa kun äsken täällä kuitenkin kuultiin että mitään lisärahaa ei ole tulossa mistä nämä rahat siirretään mikä tämä niin sanottu lisäpanostus on sitten aivan lopuksi haluaisin vielä kysyä

rouva puhemies hallituksen leikkaukset yliopistoihin kohdistuvat moniin kipeästi pelkästään itä suomen yliopisto joutuu leikkaamaan lähes kymmenen miljoonaa euroa ensimmäisenä giljotiinin alla on savonlinnan opettajankoulutuslaitos josta yliopisto tekee päätöksen jo ensi viikolla

täällä hallitus on kysynyt sitä eikö oppositio arvosta yliopistojen autonomiaa arvostamme kyllä mutta kannattaa muistaa että se on aina maan hallitus joka kantaa vastuun pätevien ammattilaisten riittävyydestä ja kun kajaanin opettajankoulutuslaitos lakkautettiin joitakin vuosia sitten lopputulema on ollut se että aloituspaikat ovat siirtyneet muualle kuin emoyliopistoon osittain ja ennen kaikkea kainuu on vailla päteviä opettajia

samoin
arvoisa rouva puhemies en halua arvostella nykyhallitusta siitä ettei se pese puhtaaksi edellisen hallituksen leikkauksia ne ovat totta eivätkä ne siitä parane että me edellytämme että te palauttaisitte ne se on ollut politiikkaa siinä hetkessä mutta koulutuslupauksen pettäminen on petos ja se on fakta se on moraaliton teko opiskelijoita yliopistoja kohtaan ja siitä vastuusta te ette mihinkään pääse

arvoisa puhemies olin ahon lamahallituksen sivistyspoliittisen ministeriryhmän jäsen silloin niin kuin ministeri grahn laasonen kertoi leikattiin koulutuksesta mutta myös uudelleen kohdennettiin ja tehtiin merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ja suomi lähti nousuun koulutustaso nousi insinöörejä tuli nokialle ja niin edelleen tulokset puhuvat puolestaan nyt on äärimmäisen tärkeää että sekä ministeri grahn laasonen että ministeri lindström toimivat niillä linjoilla mitkä ovat kertoneet eli uudistatte koko koulutus tutkimusjärjestelmää alhaalta ylös asti se on ratkaisunne tulevaisuuteen oppositio huutaa lisää rahaa ja vastustaa uudistuksia käytännössä näin ei kyllä saada suomea nousuun nyt on hyvä ote ja tällä linjalla hallitusohjelman mukaisesti on syytä edetä

arvoisa puhemies en kyllä tiedä onko tässä kukaan sitä uudistamista vastustanut mutta sitä on kyllä vastustanut että uudistamista tehdään sillä että otetaan ne rahat pois en tiedä millä tavalla se uudistaa meidän opintorahaa jos siitä otetaan kahdeksankymmentäkuusi euroa pois voi sitä uudistamiseksi kutsua mutta se on silloin kahdeksankymmentäkuusi euroa vähemmän kuukaudessa ja sitten näihin hyviin asioihin esimerkiksi se toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulojen vaikutuksen poistaminen erittäin hyvä kiitoksia siitä sama tämä asumislisän muutos mutta siinäkin täytyy sitten muistaa että kun katsottaisiin perheellisiä opiskelijoita heitä ketkä asuvat sitten esimerkiksi useamman ihmisen taloudessa niin heillä tuki tulee laskemaan sitä kautta tulee vielä lisää laskua siihen elikkä tähän kahdeksankymmenenkuuden euron päälle se on aika iso leikkaus tietyltä ihmisryhmältä kuukaudessa ja ja kun viime syksynä täällä kauhisteltiin sitä eläkeläisten asumistuen leikkausta silloin hallituksella oli viisautta peruuttaa se ja kohtuullistaa sitä

on ollut keskustelua tästä omaehtoisen koulutuksen osuudesta niin niin sen verran haluan oikaista että kyse ei ole siis koulutussäästöstä vaan matkakulusäästöstä eli kyse on sellaisesta asiasta että jos työttömänä oleva haluaa hakea tätä täydennyskoulutusta ja hankkia muuta koulutusta niin aikaisemmin on saanut siis kulukorvauksen matkakustannuksista ja tähän on tulossa se säästö ei suoranaisesti tähän koulutukseen mutta sitten kun täällä on tarjoiltu näitä sdpn vaihtoehtobudjetteja niin tässä yhteydessä kun tässä tämä tulopuoli nojaa edelleen näihin muutamiin kyseenalaisiin tuloeriin kuten tämä harmaan talouden torjunta kahdenkymmenen miljoonan euron lisäpanoksella tulisi kaksisataa miljoonaa kysyisin miten se voi pitää paikkansa siellä on tämä rahoitusvero jonkalaista ei ole vielä olemassakaan edes ruotsissa johon te viittaatte tässä samoin tämä autoveron alennus sataviisitoista miljoonaa joka on demareiden puheissa käytetty jo useampaan kertaan mutta itse asiassa on osoittautunut että kevennysten myötä tämä kertymä on kasvanut ja lisäksi te olette luvanneet

arvoisa rouva puhemies on erinomaisen hyvä asia että että edustaja mäkelä täällä tunnusti että tämä on leikkaus kyllä se heikentää näiden työttömien ihmisten edellytystä hankkia lisäosaamista jota usein erityisesti työttömyyden pitkittyessä tarvittaisiin jotta päästä työmarkkinoille vielä mitä tulee näihin vaihtoehtoihin niin kyllä hallituksella olisi ollut mahdollisuus laajentaa veropohjaa esimerkiksi aliverotetun finanssisektorin suuntaan mutta te

puhemies nyt on kyllä hyvä että käydään ihan oikeasti läpi tämä omaehtoiseen omaehtoiseen koulutukseen liittyvä kulukorvaus kyse on siis siitä että jos henkilö on työttömänä hän voi ansiosidonnaisella työttömyysturvalla jääneet opinnot loppuun tai opiskella lisää se on erittäin hyvä asia nyt sitten tullaan tähän mitä hallitus on esittänyt että hän ei saisikaan matkakorvauksia kuluihin vaan että se kuten ministeri lindström sanoi käytettäisiin muiden työttömien palkkatukeen onko

arvoisa puhemies kyseessä on asia joka koskettaa viime vuonna oli kolmekymmentäkuusituhatta henkilöä omaehtoisessa opiskelussa tiedättekö mitä näistä oli naisia kahden vuoden aikana kuusikymmentä viiva kuusikymmentäviisi prosenttia

nimenomaan omaehtoiseen koulutukseen osallistuvat tutkintoa suorittavat naiset ja miehet minusta tämä on väärin

täällä on vielä kymmenen henkilöä jotka eivät ole käyttäneet yhtään debattipuheenvuoroa aletaan nyt niitä käydä läpi ja sitten

arvoisa puhemies kun näitä noin kahdeksaakymmentä puheenvuoroa on tässä kuunnellut niin ei varmasti ole kenellekään jäänyt epäselväksi että hallitus on leikkaamassa koulutuksesta mutta sekään ei ole jäänyt varmasti epäselväksi että kenellekään tämä ei ole mieluisaa päinvastoin mutta vielä epämiellyttävämpää olisi se jos nostaisimme kädet pystyyn siinä isossa tavoitteessa että laitamme suomen kuntoon ja käännämme suomen talouden suuntaa uskon että nykypäivän nuoret ja tulevatkin nuoret tulevat varmasti kiittämään siitä että hallitus saa käänteen aikaan tämä kehysriihi kehyspäätös osoitti sen että hallitus on

hyvä huomata että silti vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ollaan tasolla joka oli vuonna kaksituhattakymmenen eivät asiat silloinkaan olleet aivan mahdottoman huonosti eli kyllä tässä on positiivistakin merkkiä tästäkin aivan varmasti selvitään

rouva puhemies meillä kouluissahan tehdään paljon hallinnollista työtä ja uskon että monen monen pedagogisen koulutuksen saaneen henkilön niin rehtorien kuin opettajienkin toive olisi tehdä sitä työtä johonka on saanut koulutuksen olisinkin tiedustellut ministeriltä kun olette erittäin ansiokkaasti mielestäni tarttunut hallinnonalallanne tähän hallitusohjelman läpileikkaavaan ajatukseen byrokratian purkamisesta onko teillä suunnitelmia siitä voimmeko jollakin tavalla järkeistää

vaatimuksia kaikenlaisesta raportoinnista erilaisista tilastopyynnöistä pitäisin tällaista tällaista niukkenevien niukkenevien määrärahojen aikana erittäin perusteltuna meillä on toki tärkeitäkin suunnitelmia vaatimuksia omassa kunnassani on tapahtunut tänään ikävä ikävä onnettomuus vaara koulussa ja siinä mielessä on tärkeätä että meillä tällaiset turvallisuussuunnitelmatkin on mutta olisiko näissä järkeistämisen varaa

arvoisa puhemies tällä viikolla on alkanut allekirjoitusten keräys vapaaseen kielivalintaan kaikissa suomen oppilaitoksissa tähtäävään kansalaisaloitteeseen hallitusohjelmaan kirjattu kokeilu vapaasta kielivalinnasta parantaisi aidoksi valinnanvapaudeksi laajentuessaan monen opiskelijan kielten opiskelumotivaatiota ja toisi siten lisää kansainvälisten kielten taitajia työelämäämme myöskin kielikokeilun tuottamista eduista olisi erittäin tärkeää tärkeää saada mahdollisimman laaja alainen kuva ympäri suomen itä suomessa venäjän kieli olisi luultavasti hyvin suosittu valinnan kohde kun taas sisä suomessa esimerkiksi kiinan ja espanjan kaltaiset maailman kielet voisivat saada nykyistä laajemman jalansijan arvoisa puhemies erityisesti vientimarkkinoiden kiristyvässä kilpailussa vapaan kielivalinnan mukanaan tuoma monipuolisuusetu kannattaa ehdottomasti hyödyntää pyydänkin hallitusta ryhtymään tältä osin pikaisiin toimiin suomalaisten kielitaidon laventamiseksi
arvoisa rouva puhemies ministeri stubb peräsi aivan oikein koulutuksen sisältöön muutosta ja kannustan lämpimästi kehittämään koulutusta ja koulua niin opetuksen kuin muiden puolesta koulutuksen on muututtava otan esimerkiksi kiusaamisen sillä on hyvä esimerkki että leikkaamattakin voi säästää tänä vuonnakin joka vuosi noin neljätuhatta lasta tulee kiusatuksi ja osa kiusatuista vaurioituu toimintakyvyttömiksi yhden syrjäytyneen lapsen hinnaksi on laskettu miljoona euroa kannustan lämpimästi puuttumaan ja etsimään ratkaisua tähän asiaan meidän kaikkien osalta suomen opiskelijaliitot totesivat että on kestämätöntä että suurimmat yksilötason leikkaukset kohdistuvat jälleen suojattomampaan joukkoon opiskelijoihin arvoisa ministeri ja hallitus te puhutte kauniita te sanotte näille opiskelijajärjestöille että huoli on turhaa että te panostatte ja arvostatte muuttuuko musta valkoiseksi teidän

maamme taloutta vaivaa velka ja kova työttömyys edellinen hallitus jätti meille kolmesataatuhatta ja se on kasvanut minä tiedän että meillä ei ole vaurautta millä jakaa ihmisille jotain hyvää sitä vastoin on jouduttu ja joudutaan edelleen tekemään näitä kipeitä leikkauksia mutta kaikesta huolimatta uskallan väittää että meillä on koulutuksen osalta maailman huippuja

yli tuhannen henkilöä nuorten huolenaiheista on mielestäni suurin se mistä löytyy se ensimmäinen työpaikka mistä nuori voi rakentaa elämäänsä ja päinvastoin kuin täällä on keskusteltu niin minä ainakin toivon harras toiveeni on että tämä yrittäjyys lähtee kasvamaan ehkä nyt hiukan on jo sitä

arvoisa puhemies tämän keskustelun uutinen on tosiaan se että hallitus myöntää että sittenkin leikattiin omaehtoisen koulutuksen tuesta joka oli edellisen hallituksen tekemä aito uudistus ministeri grahn laasosen täytyy vastata nyt kysymykseen onko tämä sataviisi miljoonaa euroa lisäpanostus kuten hän tässä eduskunnan edessä vakuutti vai onko kyseessä kosmeettinen siirto muualta ihan kyllä tai ei

arvoisa rouva puhemies ministeri vastauspuheenvuorossanne välikysymykseen menitte vähän suomen pankin pääjohtajan selän taakse ja totesitte hänen tuoneen kehysriiheen viestin että mitä enemmän siirrämme velkaantumisen taittamista ja ja talouden sopeuttamista sitä enemmän kärsivät tulevat sukupolvet ja näin ollen näistä kipeistä

eri mieltä opetukseen osaamiseen tutkimukseen tehdyistä leikkauksista nämä satsaukset näille aloille ovat investointeja tulevaisuuteen ja kuten tiedämme jo pelkästään laadukas varhaiskasvatus tuo seitsemänkertaisesti panoksen tulevaisuudessa takaisin

arvoisa puhemies vielä kerran kiitoksia hyvästä keskustelusta jossa päästiin loppuvaiheessa jopa eteenpäin ihan muutama huomio näihin yksityiskohtiin joista kysyttiin paljon kehyspäätös on kokonaisuus te puhutte uudesta rahasta mutta ei sitä uutta rahaa mistään putoile vaan kehyspäätöksessä muodostetaan kokonaisuus ja kerroin jo tässä millä tavalla tämä kokonaisuus on muodostunut eli se sataviisi miljoonaa euroa tänne uutena panostuksena kohteeseen jossa sitä ei ole aiemmin ollut eli korkeakoulujen pedagogiikan kehittämiseen ja digitaalisiin oppimisympäristöihin se on hyvä asia ja se mahdollistui sitä kautta että kohtuullistimme toisaalta opintotuen pitkän aikavälin säästöjä opiskelijoiden kannalta myönteiseen suuntaan eli sadastaviidestäkymmenestä miljoonasta sataankahteenkymmeneenkahteen miljoonaan euroon ja rakensimme opintotukimallin jossa kertyy säästöjä eri aikataulussa kuin meillä oli hallitusohjelmaneuvotteluissa tiedossa mikä on hyvin ymmärrettävää koska silloin meillä ei vielä ollut

samoin kuin näkymiä nuorille lahjakkaille tutkijoille eli tämä on ihan selvä kysymys ei tässä ole minkäänlaista epäselvyyttä eikä mitään salattavaa ammatillisesta koulutuksesta haluaisin sanoa koska se on mielestäni erittäin tärkeää suomen uusiutumisen ja tulevaisuuden ammattitaidon kannalta että siitä syystä meillä tällä hetkellä opetus ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla suurin tämän hallituskauden lainsäädäntöhanke

byrokratiaa antaa kentälle vapautta toteuttaa asioita luovalla uudella tavalla selkeyttää lainsäädäntöä ja niin edelleen hallitus pitää kynsin ja hampain viimeiseen saakka kiinni koulutustakuusta eli siitä että jokaiselle peruskoulun päättäneelle turvataan paikka toisen asteen koulutuksessa tästä ei tarvitse olla huolissaan me tulemme pitämään siitä kiinni samoin me tällä hetkellä valmistelemme useita uudistuksia jotka liittyvät turvapaikanhakijoiden koulutuspolkuihin koska se on erittäin tärkeä asia työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään on käytössä sekä oppisopimuskoulutus että myöskin joustavampi koulutussopimus jolla voidaan tehdä työpaikoilla oppien tutkinnon osia tai jopa kokonainen tutkinto ja tämä sääntelyn purkaminen mikä nousi positiivisesti monissa puheenvuoroissa esiin on mielestäni tärkeätä juuri siksi että sillä voimme kun se tehdään vastuullisella tavalla vapauttaa käyttöön nimenomaan sitä kentän omaa toimeliaisuutta ja ammattitaitoa eli tällä viittaan jälleen niihin korkeasti koulutettuihin opettajiin joista mielelläni paljon puhun koska he ovat meidän koulutusjärjestelmämme kulmakivi nimenomaan heidän panoksellaan rakennetaan se tulevaisuuden vahva suomalainen koulutusjärjestelmä jossa päästään tavoitteeseen suomesta koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaana myöskin tulevina vuosikymmeninä
annetaan ministeri stubbille kaksi minuuttia paikan

koulutuksesta leikkauksista ja kehyksestä vain seuraava huomio se eilisen kehyspäätöksen kokonaisuus koulutuksen ja tutkimuksen osalta muodostuu kolmesta asiasta joista ensimmäinen on se että koulutuksesta ja tutkimuksesta ei leikattu lisää toinen oli se että indeksijäädytyksistä koituneet ei vaan indeksijäädytyksistä

joissa käytettiin nolla kerrointa me me käytännössä könttäsummana siirsimme sieltä pysyvästi kaikki koulutukseen liittyvät asiat ei kertaluontoisena vaan pysyvänä korotuksena kolmekymmentäseitsemän pilkku kolme miljoonaa euroa kolmas osio on tämä sataviisi miljoonaa johonka te äsken viittasitte ja opetusministerikin viittasi ne ovat uudelleen kohdennettavaa rahaa koulutukseen viesti on se että me emme leikanneet koulutuksesta me nostimme indeksisäästöistä kokonaistason kolmeenkymmeneenseitsemään pilkku kolmeen miljoonaan okmn momentille pysyvästi ja sen lisäksi panimme kertaluontoisen sataviisi myös oppositiolle sopii

äsken käytiin noin kahden tunnin mittainen debatti ja siitä syystä tässä yhteydessä myönnän yhden puheenvuoron opposition edustajille elikkä myönnän puheenvuoron edustaja lindtmanille

nyt ymmärsin että ministeri grahn laasonen sanoi että mistään ei ole tullut uutta rahaa vaan on uudelleen kohdennettu eli uudelleen on kohdennettu sataviisi miljoonaa kertaluontoisesti nyt kysyn kun se on tapahtunut kehysten sisältä mistä tämä sataviisi miljoonaa sieltä kehyksen sisältä on toisaalta pois tämä on se kysymys sataviisi miljoonaa uusissa kohteissa mistä se raha on otettu pois minusta eduskunta ansaitsisi sen tietää minulle sopii että kumpi vaan ministereistä vastaa

tekemään uutena panostuksena nimenomaan korkeakouluopetuksen kehittämiseen ja digitaalisiin oppimisympäristöihin korkea asteella on sellainen panostus jota aikaisemmin ei ole ollut ja se antaa meille työkalun sille että voimme kehittää muun muassa korkea asteella opetusta digitaalisia oppimisympäristöjä mikä on nimenomaan niitä tulevaisuuden ratkaisuja ja lisäksi tukea uransa alussa olevia nuoria lahjakkaita tutkijoita kerroin jo myöskin tässä sen että hallitus teki eilen opintotukiratkaisun jossa me kohtuullistimme pitkän aikavälin säästötavoitetta hallitusohjelman sadastaviidestäkymmenestä miljoonasta sataankahteenkymmeneenkahteen miljoonaan ja täsmensimme samassa yhteydessä myöskin

toteutetaan tämän mallin rakentamisen yhteydessä tarkentui myös se että tämä säästö kerryttää eri aikaan eri tahtiin kuin mitä oli käytettävissä tietoa hallitusohjelmaneuvotteluissa mikä oli hyvin ymmärrettävää koska silloin me me emme vielä tätä mallia olleet rakentaneet vaan sen aika oli nyt tämä mahdollisti sen että pystyimme uudelleen kohdentamaan tämän uuden panoksen nimenomaan korkeakoulutuksen pedagogiikan kehittämiseen tässä ei ole mitään ihmeellistä ja kerroin sen tässä kolmatta kertaa ja kiitän myöskin siitä että olette oppositiossa hyvin tarkkaavaisina ja seuraatte sitä päätöksiä hallitus tekee itselleni erittäin tärkeä asia eilisessä kehyspäätöksessä oli nimenomaan se että päätimme ettei koulutukseen kohdistu uusia leikkauksia joitakin leikkauksia kuten kuten tätä opintotukea nimenomaan kohtuullistettiin pitkän aikavälin tavoitteen osalta ja siinä yhteydessä pystyimme tekemään myös joitain viisaita uudelleenkohdennuksia muun muassa näihin mainittuihin kohteisiin positiivinen päivä koulutukselle siis eilinen kehysriihi kaikkien säästöjen keskellä jotka ymmärrettävästi ovat ikäviä

arvoisa herra puhemies on todellakin näin että koulun ja oppilaitosten arjessa ei riidellä rahasta vaan siellä tehdään päivittäin sitä arkista työtä mihinkä aivan kuten ministeri viittasi nämä meidän korkeakoulutetut ammattilaisemme ovat koulutuksensa saaneet ja johonka heillä se ammatillinen intohimo on aikanaan syttynyt jatkan vielä tästä kysymyksestä koulutuksen byrokratiasta meillä tosiaan oppilaitoksissa niin rehtorit kuin opettajatkin joutuvat tekemään monenlaisia suunnitelmia tärkeitä suunnitelmia sen työn kannalta olennaisia suunnitelmia mutta myöskin monenlaisia tilastoraportointeja jotka eivät varsinaisesti siihen koulun ydintehtävään liity

siitä minkälaisia tuloksia oppilaitostasolla me koulutuksella saavutamme mutta mielestäni nytten näinä vaikeina aikoina meidän pitäisi päästä siihen että näiden ammattilaisten työaikaa käytetään nimenomaan siihen opetukseen opettajien pitää saada opettaa ja rehtorien pitää saada johtaa nimenomaan pedagogisesti olla pedagogisia johtajia tämä on asia josta tulee jatkuvasti koulutuksen kentältä

kaikista tärkeimpänä mutta nimenomaan näitä tilastoraportointeja ja erilaisia tilastollisia selvityksiä joihinka kuluu melko paljon vuosittain henkilöstön aikaa tulisi voida järkeistää ja toteuttaa nykyaikaisilla digitalisaatiohengen mukaisilla tavoilla ja myöskin siten että niistä saadaan sitten hyötyä siihen oman oppilaitoksen kehittämiseen ja sen pedagogisen työn kehittämiseen

arvoisa puhemies

koulutussäästöt ovat vaikeimmasta päästä on selvää että opiskelijoiden toimeentulosta ei haluttaisi leikata opiskelijat joutuvat jo nyt tulemaan toimeen todella vähällä taustalla on säästämisen pakko koska suomen taloustilanne on vaikea tämän vuoksi hallituksen säästöt koskevat jokaista hallinnonalaa ja jokaista väestöryhmää säästötalkoista huolimatta hallitus on sitoutunut korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tason säilyttämiseen osoituksena tästä voi mainita eilisen kehysriihen jossa lisäsäästöjä ei enää koulutukseen kohdistettu päinvastoin tehtiin sadanviiden miljoonan euron lisäpanostus muun muassa nuorten tutkijoiden aseman vahvistamiseen välikysymyksessä ja ja keskustelussa on opintotuen uudistamisen osalta viitattu paljon selvitysmies professori roope uusitalon raporttiin on hyvä muistaa että opintotukeen liittyviä uudistuksia ei ole vielä lyöty lukkoon ja uuden opintotuen mallia kehitetään tästä osoituksena muun muassa valmistelee esitystä opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin opintotuen takaisinperinnän viidentoista prosentin korotusta pienennetään seitsemään pilkku viiteen prosenttiin ja opintotuen tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin

on on herättänyt paljon aiheellistakin huolta lainaosuuden lisäämisen on pelätty heikentävän nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia opiskeluun ja näin heikentävän meille perussuomalaisille tärkeitä kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia on jopa mainittu että uusi malli leikkaa tulevaisuudelta siivet lainaosuuden lisääminen pyritään tekemään kuitenkin niin että mahdollisuudet tasapuolisiin opiskelumahdollisuuksiin säilyvät takaisinmaksuajat ovat pitkät korot pienet ja lainahyvitystä annetaan niille jotka valmistuvat tavoiteajassa näin myös pienituloisemmista perheistä tulevilla opiskelijoilla on edelleen mahdollisuus opiskella ja valmistua tavoiteajassa myös toisen asteen opiskelijat saavat nyt samansuuruisen opintorahan kuin korkeakouluopiskelijat tämäkin on tasa arvon lisäämistä opiskelijoiden tulevaisuuteen siis panostetaan paljonkin erittäin hankalasta taloustilanteesta ja suurista leikkauspaineista huolimatta arvoisa puhemies välikysymyksessä on mainittu että opiskelijalla saattaa olla jopa kahdenkymmenentuhannen viiva kolmenkymmenentuhannen euron laina valmistuessaan näin korkeat lainamäärät tulevat kuitenkin olemaan hyvin harvinaisia lainamäärät tulevat olemaan keskimäärin kuudestatuhannesta kymmeneentuhanteen euroon on otettava huomioon että nykyinenkin opintotukimalli on mahdollistanut yli kahdenkymmenentuhannen euron lainamäärät myöskään suomen asema koulutuksen ja osaamisen huippumaana ei uudistusten myötä kärsi tuoreiden kansainvälisten vertailujen perusteella suomi kuuluu edelleen siihen pieneen maajoukkoon joka on onnistunut yhdistämään erinomaiset koulutuksen osaamistulokset tasa arvon ja tehokkuuden esimerkkejä maista joissa käytössä on lainapainotteinen opintotukijärjestelmä ovat muun muassa tanska ja ruotsi molemmat hyvinvoivia osaamisen huippumaita hallitus on joutunut säästämään myös korkeakouluilta ja ja tutkimuksesta edellisen hallituksen koulutusleikkausten vuoksi lähtötilanne on ollut jo heikko onneksi nyt päästään kuitenkin vähemmällä ja eilisen kehysriihen perusteella vaikuttaa siltä että lisäsäästöjä ei ole näköpiirissä hallituksen päämääränä eivät ole olleet säästöt vaan uudistaminen uusien osaamiskeskittymien luominen korkeakouluverkon olemassa olevan osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen sekä koulutuksen ja ja innovaatioiden välissä vallitsevan pullonkaulan leventäminen nämä tavoitteet ovat uudistusten keskiössä tästä osoituksena on eilen vahvistunut lisäpanostus nuorten tutkijoiden aseman vahvistamiseen kuten jo edellä mainitsin korkeakoulut ja yliopistot itse päättävät vahvalla asiantuntemuksellaan säästöjen kohteet uudistusten tarpeen ja muodon hallitus ei sitä määrää usean korkeakoulun rehtorit ovat itsekin todenneet että uudistuksille on tarvetta ja ovat ryhtyneet määrätietoisesti toteuttamaan uudistuksia vakaana päämääränä opintotukiuudistuksessa ja ja korkeakoulu uudistuksessa on varmistaa tasa arvoiset opiskelumahdollisuudet kaikille ja laadukas tieteen tekeminen tulevaisuudessakin lopuksi vielä oli erittäin hyvä uutinen hieno asia että näistä lainauskorvauksista on päästy eteenpäin eli tulee lisää kaksi miljoonaa lainauskorvaukset ovatkin laahanneet perässä jo kauan jos vertaa muihin pohjoismaihin pikkuhiljaa saavutetaan se mihin on pyritty ja ministeri tässä jo edellä mainitsikin on ihan loistava asia että jokaiselle toisen asteen koulutuspaikka taataan se on todella tärkeä asia kiitos

jatkamme keskustelua hetken aikaa äsken käytyjen kahdeksankymmenenyhden puheenvuoron jälkeen ja nyt menemme jonkin matkaa listalla eteenpäin

arvoisa puhemies täällä eduskunnassa jaetaan nyt kyllä väärää tietoa toisin kuin edustaja virolainen tuossa sanoi sataviisi miljoonaa euroa ei ollut lisäpanostus kehysriihessä vaan se on siirto poisto opintotuen momentilta koska ministeri grahn laasonen ei nyt onnistunut tunnustamaan suoraan että tuo raha on pois opintotukimomentilta niin väännän sen rautalangasta jos piti säästää yksitoista euroa mutta huomaan että kymmenen euroa riittikin niin jäljelle jää se yksi euro voinut palauttaa opintotukeen niin että sitä ei olisi tarvinnut leikata yhtä paljon sen sijaan näyttävästi pr tempulla siirsin sen yhden euron aivan toisaalle itse asiassa opintotukea leikattiin se on arvovalinta joka on nähtävä kirkkaasti tällaisten pr temppujen läpi opintotuen leikkaamista ja lainapainotteisuutta lainapainotteisuutta perustellaan taloustieteen arvovallalla ekonomistit joille hallitus on uskonut opintotukiuudistuksen hokevat taloustieteessä valtavirtaista näkemystä opintolaina on opiskelijan taloudellinen investointi hyvätuloiseen tulevaisuuteen

voi ymmärtää kun kyseessä ovat tulevat taloustieteilijät mutta antaako uusitalo potkut myös suomalais ugrilaisten kielten opiskelijalle tai kenelle tahansa humanistille joka voi odottaa investoinnilleen samaa tuottoa kuin sijoituksesta talvivaaran osakkeisiin käyttäytymisen taloustiede on vahvasti nouseva tieteenala jonka nojalla voi esittää kaksi painavaa vastalausetta väitteeseen että opiskelupäätös on investointi nuoren tulevaisuuteen ensimmäinen vastaväite perustuu tietenkin arjen havaintoon jokainen meistä jonka lähipiiriin kuuluu teini ikäisiä joutuu puistelemaan päätään kun väitetään heidän tekevän elämässään rationaalisia investointipäätöksiä hyvin harvalla kahdeksantoista vuotiaalla on valmis käsitys omasta urastaan ja vaikka olisi määrätietoisuutta toteuttaa suunnitelmaa ja ehkä hyvä niin jotain pelottavaa on siinä teknokraattisessa utopiassa jossa kansalainen ohjelmoituu nuoresta pitäen kuin robotti kansantalouden vaatimusten mukaiseen lokeroonsa mahdollisimman kustannustehokkaasti itse asiassa tämä utopia tai dystopia tekee mahdottomaksi luovuuden ja innovaation jotka perustuvat uteliaisuuteen ja seikkailuhenkeen muutosvalmiuteen ja rohkeisiin epäonnistumisiin väitän jopa että optimoitu opiskelun ohjaus heikentää suomalaisten kykyä menestyä digitaalisen maailmantalouden dynamiikassa

järkeily kahlitse eikä sen pidäkään dynaaminen talous edellyttää taitoja ja kykyjä tehtävissä joita ei vielä tänä päivänä kyetä näkemään jokainen koulutuspanostus on alttiina epäonnistumiselle takavuosina nuoria koulutettiin kymmenin tuhansin media alalle jonka digitaalinen murros on käytännössä tuhonnut nyt on työttömänä kahdeksantuhatta insinööriä jotka ovat huippuosaajia kapealla erikoisalalla jolle ei ei enää ole kysyntää päivän murheellinen uutinen oli että nokia aloittaa jälleen jättimäiset yt neuvottelut yksikään koulutussuunnittelija tai paraskaan ekonomi ei pysty ennakoimaan luovaa tuhoa kerron esimerkin omasta opinahjostani paras ystäväni teatterikorkeakoulussa omistautui oopperoiden ohjaamiseen päällisin puolin näytti siis siltä että yhteiskunnan kannalta äärimmäisen kallis koulutus johtaa äärimmäisen tuottamattomaan julkisin varoin vahvasti subventoituun ja monen mielestä täysin turhaan tehtävään mutta kuinka ollakaan ystäväni palkattiin nokialle koska hänen tarinankerronnallisia ja elämystaloudellisia taitojaan tarvittiin kipeästi silloin kun teollisen tuotteen piti erottua asiakas ja käyttökokemuksellaan jälkeenpäin voi sanoa että nokia olisi ehkä tarvinnut enemmänkin humanisteja ja taiteilijoita palvelukseensa nykyään ystäväni vaikuttaa kaliforniassa startup maailmassa arvoisa puhemies kaikki tämä on puolustuspuhe humanistisille aloille ja vahvalle yleissivistykselle joiden arvomaailmassa taloudellinen hyöty on enintään sivuseikka tämä on vastalause hallituksen lyhytnäköiselle koulutus ja tiedepolitiikalle ja on suurta ironiaa että juuri oikeistohallitus noudattaa seitsemänkymmentä luvun suunnitteluideologiaa

arvoisat edustajat seuraavien kuuden listalta pidetyn puheenvuoron joukossa on sekä opposition että edustajien puheenvuoroja näiden jälkeen käymme sitten debatin jossa voidaan palata niihin seikkoihin joihinka täällä on mielihaluja palata nyt menemme kuitenkin listan mukaan

arvoisa puhemies

kun me olemme keksineet jotakin näin upeaa ja ainutlaatuista mistä ihmeestä sitten johtuu että kaikkialla maailmassa jopa suomessa ostetaan ikean pussilakanoita joista nämä käden paikat puuttuvat ja jotka siten ovat huomattavasti hankalampia käyttää ja paljon helpommin nukkuessa solmuun kuin nämä meidän hienot pitkälle suunnitellut pussilakanamme minun mielestäni tämä on ihan keskeinen kysymys mietittiin sitten suomen talouden menestystä tai sen takana olevaa arvomaailmaa suomalaiset ovat erittäin hyviä silloin kun ratkaistaan jokin tekninen pulma mutta ikea onkin ruotsalainen yritys ja ruotsalaiset sen lisäksi että ratkaisevat teknisiä pulmia ovat kiinnostuneita myös ihmisistä ihmisten keskinäisistä yhteisöistä ja tarinoista tämä on se menestystekijä jonka varassa ikean huonommat pussilakanat menevät täällä kaupaksi ei suinkaan hinta tai se että ne jotenkin muussa suhteessa olisivat parempia

tämä sama ilmiö näkyy tiedemaailmassa tiedemaailmassa on viime kuukausien aikana esitetty useita hyvin huolestuneita puheenvuoroja siitä että sellaiset tieteet jotka eivät ole suoraan soveltavaa tutkimusta ja jotka eivät pysty perustelemaan olemassaoloaan olemassaoloaan

seuraavan kvartaalin tuloksilla eivät saa rahoitusta eivätkä

verrattuna muun maailman heikentää erityisesti perusrahoituksen pienuus suhteessa kilpailutettuun rahaan ja ulkopuolelta tematisoidun rahan suuruus suhteessa sellaiseen tutkijalähtöiseen rahaan jossa tutkijat voivat autonomisesti päättää mitä tutkivat

minun mielestäni on aivan oleellinen kysymys tällekin salille se miten ihmeessä me pystymme kehittämään yhteiskuntaa viisaasti jos me emme ymmärrä miten yhteiskunta toimii sen perustavia lainalaisuuksia hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi tänään tässä salissa usein esitetty argumentti siitä että lainapainotteisuuden lisääminen ei heikentäisi sosiaalista kiertoa sen takia että ruotsissa on enemmän lainapainotteisuutta

sosiaaliseen kiertoon vaikuttavat samanaikaisesti useat yhteiskunnalliset tekijät ja silloin kun me puhumme syy seuraus suhteista avoimissa yhteiskunnissa tällaisia yksinkertaistuksia ei yksinkertaisesti voi vetää ne ovat vähän samanlaisia kuin että kesäkuumalla lisääntyvät sekä jäätelön myynti että mummojen kuolemat johtuuko jäätelön myynti sitten mummojen kuolemista vai päinvastoin tämän tyyppisiä virheitä me emme tekisi jos tässä maassa arvostettaisiin yhteiskuntatieteitä ja ihmistieteitä enemmän

talous rakentuu perustutkimukselle tulevaisuudessa yhä enemmän tärkeintä on kuitenkin mahdollisuus kehitykseen ja sivistykseen joka on ihmisen kukoistuksen ehto minä en tiedä yhtään esimerkkiä historiasta jossa mikään kansantalous olisi romahtanut siihen että ihmisiä koulutetaan liikaa päinvastaisia esimerkkejä löytyy kyllä hyvin paljon

prosentin vuosittaisen bkt kasvun luisua läpi sormiemme siihen meillä ei ole varaa joka ikisessä laitoksessa joka ikisessä yrityksessä ympäri suomea on tehostamisen varaa jokainen meistäkin voi tehdä työnsä tehokkaammin ja nopeammin mutta tehostamisen tie ei ole tämä mikä on yliopistojemme tehokkuus siirtelevätkö professorit papereita kahvinjuonnin lomassa turhan panttina eivät mutta näiden leikkausten näiden toimien suunta vie siihen sanotaan että tulisi karsia turhaa hallintoa näiden leikkausten myötä karsitaan toki paljosta muun muassa kaikista niistä tukitoimista jotka tekevät opiskelusta tehokkaampaa ja nopeampaa niistä palveluista jotka antavat opettajille tilaa opettaa mutta se ei vie tehokkuuteen vaan tehottomuuteen ydintehtävä jää pimentoon arvoisa puhemies mikä on sitten nykytilanne onko yliopistoissa tyhjää laiskaa kapasiteettia tutkimusten mukaan suomalaiset yliopistot ovat maailman huippuluokkaa kustannustehokkuudessa opintosuorituksen hinta on suomessa alhainen mutta tämä ei riitä hallitus on nyt valinnut juustohöyläyksen linjan sen sijaan että se pureutuisi rakenteisiin se leikkaa tasaisesti kaikilta paitsi tietenkin siitä ainoasta huippuyksiköstämme helsingin yliopistosta siitä hallitus leikkaa vielä muutaman kymmenen miljoonaa lisää vuositasolla tämä ei ole rohkeutta tämä on vastuun pakoilua ja tasaista kurjistamista rohkeaa olisi tarttua rakenteisiin sitä voisi jopa kutsua kehittämiseksi ei tätä olemme varmaan tässä vaiheessa päässeet yhteisymmärrykseen siitä että valittu tie on väärä yliopistokoulutuksen osalta olemmehan arvoisa puhemies leikkaukset eivät kuitenkaan lopu tähän kovaan käsittelyyn joutuu myös innovaatiotehdas suomi sama tehdas joka suoltaa ulos patentteja tahtiin josta useimmat muut maat voivat ainoastaan uneksia mutta miten kauan on virheitä toki tehty aikaisemminkin jostain syystä tekesin tutkimusrahoitus on ollut suosittu temmellyskenttä tutkimus vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja keskittymistä nykyinen poukkoilu johtaa tehottomuuteen ja hankkeiden keskeyttämiseen tutkimukseen ja kehitystyöhön kuten koulutukseen yleensä ei sovi kvartaalitalouden tahti se että rahanhakumekanismeja joudutaan luomaan budjettivuosittain uudelleen se että projektit ovat aina ja ikuisesti vaakalaudalla vie energiaa oikealta työltä mitä sitten on tapahtumassa haluan nostaa esille muutaman yksityiskohdan ensin nostetaan shokit pystyyn sitten ajetaan alas samalla tehdyt investoinnit valuvat hiekkaan pelkästään vtthen kohdistetut leikkaukset ovat itse asiassa nimellisiin leikkauksiin nähden moninkertaiset vtt käyttää omarahoitustaan osarahoituksena muihin projekteihin tyypillisesti noin neljänneksen verran mikä tarkoittaa että kahdenkymmenen miljoonan leikkaus itse asiassa on moninkertainen arvoisa puhemies mihin häipyi usko siihen että koulutus on suurin kilpailukykyvalttimme

suomi ansaitsee vision

arvoisa puhemies hallituksen koulutukseen kohdistamat leikkaukset herättävät ihan syystä keskustelua punaista emme yritäkään maalata valkoiseksi osa leikkauksista on hyvin vaikeita ja niillä on monia vaikutuksia arvostelussa kuitenkin syytä pitää järki kädessä ja suhteellisuudentaju mukana tänään täällä on suhteellisuudentaju kadonnut on puhuttu muun maussa verilöylystä ja kirveestä jos tarkastelemme esimerkiksi oppilaskohtaista julkista rahoitusta koulutuksen eri asteilla eivät leikkaukset näyttäydy sivistyksen lopettajina muun muassa esi ja perusopetuksessa oppilaskohtainen rahoitus ei laske lainkaan

leikattiin itse asiassa viime kaudella yli kaksikymmentä prosenttia mutta ei enää voimme puhua rehellisesti leikkauksista mutta emme sivistyksen katastrofista näillä talouden madonluvuilla myös koulutukseen toiseksi suurimpana hallinnonalana on tehtävä leikkauksia valitettavasti arvoisa puhemies tarvitut säästöt pyritään tekemään niin fiksusti kuin mahdollista esimerkiksi toisen asteen uudistuksen yhteydessä tapahtuvat on annettu hyvissä ajoin oppilaitosten tietoon ja ne itse päättävät kuinka säästöt toteuttavat moni välttää koulutuspaikkojen vähentämiset hallinnollisilla uudistuksilla ja yhteistyöllä toisten oppilaitosten kanssa eli juuri rakenteellisilla uudistuksilla

olemme keskustassa esittäneet esimerkiksi virkamiesruotsin suorittamismahdollisuutta lukioihin jotta kieltenopiskelu kääntyisi siellä taas nousuun on mahdollista että toimenpiteisiin asiassa ryhdytään tällä vaalikaudella opiskelijoiden siirtymisestä yleisen asumistuen piiriin saimme juuri erinomaisen päätöksen kehysriihessä näin etenkin itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden taloudellinen tilanne helpottuu tähän liittyy yksinkertaistaminen samaan järjestelmään liittyminen ja tasapuolinen tavoite erinomaista on myös että vanhempien tulojen vaikutus täysi ikäisen toisen asteen opiskelijan opintotukeen poistuu ja että takaisin perittävää opintotukea ei enää rangaista viidentoista prosentin korotuksella vaan nyt viimeinenkin korotus kohtuullistuu seitsemään prosenttiin ja muistutetaan nyt vielä että opintotukemme on jatkossa edelleen parempi kuin islannissa ja ruotsissa arvoisa puhemies koulutuksen tasa arvo hyvä alueellinen saavutettavuus saati sivistys ei siis suomesta hallituksen toimien myötä katoa vaan monella saralla mennään eteenpäin professori uusitalon mukaan opintotuen lainapainotteisuus ei heikennä mahdollisuuksien tasa arvoa hänen mukaansa mahdollisuuksien tasa arvon kulmakivenä on maakunnallinen yliopistoverkko suomi on koulutuksessa mahdollisuuksien tasa arvon mallimaa ja sellaisena se säilyy näiden uudistuksien jälkeenkin toivon julkiseen koulutuskeskusteluun suhteellisuudentajua ja tulevaisuudenuskoa haastavista säästöistä huolimatta

arvoisa puhemies selvitysmies roope uusitalon raportti opintotuen uudistuksesta on hyvin perusteellinen selvitys jonka yhteydessä on kuultu lukuisia asiantuntijoita siinä on selvitetty vaihtoehtoja niiden hyötyjä mutta myös ongelmia laajasti monesta eri näkökulmasta

ja toimiva varhaiskasvatus sekä perusopetus ihan pienestä pitäen meillä huolehditaan että kaikki saavat päivähoitoa jotta vanhemmat voisivat käydä töissä tai vaikkapa opiskella perusopetuksemme on laadukasta kouluissa on myös maksuttomat ateriat näin ei ole kaikkialla eikä näin ole meilläkään aina ollut hallitusohjelmassa sovittujen opintotukimenoja koskevien säästöjen ehkä merkittävin osuus on korkeakouluopiskelijoiden opintorahan pienentäminen samalle tasolle kuin toisen asteen opiskelijoilla eli kahteensataanviiteenkymmeneen euroon selvitysmiehen raportin mukaan suomessa korkeakouluista kaksituhattakymmenen valmistuneiden keski ikä oli kaksikymmentäkahdeksan vuotta eikä tämä näkymä ole muuttumassa tulevaisuudessakaan valmistumisikä kansainvälisestikin vertailtuna on melko korkea jolloin työelämäkin saattaa jäädä lyhyemmäksi kuin muualla maailmassa arvoisa puhemies kuten opposition välikysymyksessä todetaan on tietysti hienoa että meillä duunarin lapsesta voi tulla tohtori onko se kuitenkaan hienoa jos lapsesta tulee työtön tohtori vuosien opiskelun jälkeen vajaan kymmenen vuoden aikana korkeakoulutettujen työttömien määrä on yli kaksinkertaistunut ja suunta ei ole paranemaan päin akateemista viisautta tarvitaan totta kai mutta duunarin lapsi on yhtä arvokas duunarina tavoitteemme ei voi olla sääty yhteiskunta jossa akateemisuus on itseisarvo yhteiskunnan ja opiskelijan kannalta olisi tärkeää nopea valmistuminen työmarkkinoille samaan aikaan kun tehdään näitä uudistuksia pitää tarkastella koulutusrakennetta opinto ohjelmia pelkkä opiskelijan kannustaminen nopeampaan valmistumiseen ei auta vaan oppilaitosten pitäisi myös pyrkiä tekemään opiskelijoille niin tiivis opinto ohjelma kuin mahdollista jotta opiskelijalla olisi edes teoreettinen mahdollisuus suoriutua opinnoistaan oman halunsa ja elämäntilanteensa mukaan meillä on neljätoista yliopistoa ja kaksikymmentäneljä ammattikorkeakoulua jotka järjestävät noin viidelläkymmenellä paikkakunnalla korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta mietin tarvitaanko näin laaja verkko vai pitäisikö ottaa kuten täällä puhuttiin pirkanmaan hyvästä tampere kolme hankkeesta jossa tampereen yliopisto teknillinen yliopisto ja tampereen ammattikorkeakoulu muodostaisivat vuonna kaksituhattayhdeksäntoista yhden yliopiston

aivan lopuksi maamme on harvaan asuttu ja on ymmärrettävää että pienimmilläkin paikkakunnilla toivottaisiin olevan monipuoliset opiskelumahdollisuudet hallitus onkin sopinut paljon puhutusta sadanviiden miljoonan euron rahoituksesta vuosien kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakahdeksantoista aikana joka ohjataan muun maussa korkeakoulujen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen tämän

kertomani mukaisesti edustaja sirenin puheenvuoron jälkeen käydään debattia

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron tässä äsken edustaja sirenin käyttämän puheenvuoron tai sitä ennen käytettyjen puheenvuorojen johdosta mukaan lukien ministerin

tässä koulutusvälikysymyskeskustelussa on hyvin usein noussut esille asiantuntijana professori uusitalon nimi on olemassa myös muita koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijoita on olemassa myös muun muassa kasvatustieteen professori kari uusikylä joka on itse kertonut kasvaneensa hyvin vaikeissa olosuhteissa ja siitä huolimatta on korkeakoulututkinto ja professoriksi saakka edennyt kari uusikylä on sanonut että peruskoulun tärkein tehtävä on vaalia lasten ja nuorten mielenterveyttä siis tasapainoista kasvua ja kehitystä ja keskusteltaessa koulutuksesta mielestäni peruskoulu pienine ja suurine asioineen ansaitsee tulla mainituksi vaikka uusien sisältöjen uusien digiteknologioiden työelämän tarpeiden ja muun tällaisen omaksuminen ja oppiminen on hyvin niin kyllä kaikkein tärkeintä peruskoulussa omastakin mielestäni on se että se on paikka tasa arvoiselle turvalliselle kasvulle ja kehitykselle ja se on kuulkaa nyt vaarassa ne jotka ovat vahvimpia pitävät päänsä aina pinnalla mutta heikoimmat oppilaat kärsivät koulutusleikkauksista oppilasryhmien suurentamisesta ja siitä mitä te

puhemies on kyllä todella syytä oikoa väärää tietoa mitä oppositio toistaa opintotuesta vaikka opintoraha pienenee

koko opintotuesta ja opiskelijoiden toimeentulosta ei todellakaan leikata neljännestä koko opintotuki nousee nykyisestä yhdeksästäsadasta eurosta jopa tuhanteensataan euroon erityisen hyvää on se että opiskelijat pääsevät yleisen asumistuen piiriin tätä myös opiskelijajärjestöt ja kela ovat kannattaneet rakennemuutos nostaa ennen kaikkea vähävaraisempien yksin asuvien asumistukea jopa kaksinkertaiseksi eri tukijärjestelmässä olevat vähävaraiset perheelliset opiskelijat tulee huomioida erikseen kun muutoksesta tehdään hallituksen esitys ensi syksynä tukitaso tulee nousemaan monilla opiskelijoilla opintotukemme on jatkossa edelleen ruotsia parempi ja pärjää vertailussa norjalle opiskelijan köyhdyttämisestä on siis

onneksi tämä huoli koulutuksesta on yhteinen sillä tuomo puumalan johtama sivistysvaliokunta on lausunnossaan todennut että nyt tehtävät säästöt heikentävät pitkällä tähtäyksellä kansakunnan osaamispääomaa jonka varassa rakennetaan maailman osaavinta kansakuntaa

pellervon taloudellinen tutkimuslaitos on todennut että vaikutukset tulevaisuuden tuotantopotentiaaliin voivat olla merkittäviä ja jos nämä heikennykset jäävät pysyviksi ja heijastuvat myös sinne aikuisiän osaamiseen voi oecdn raporttien perusteella päätellä että suomen talouskasvu jopa hidastuu olen ymmärtänyt että hallituskin on huolissaan talouskasvusta ja hallituksen hyvätkään kärkihankkeet eivät tätä todellisuutta valitettavasti pysty

luvun johtamismalliin väitän itse asiassa että hän on täysin väärässä nimittäin ministeri grahn laasosen aikana on siirrytty norsunluujohtamisesta itse asiassa osallistavaan johtamismalliin tästä muutamia konkreettisia esimerkkejä opettajankoulutuksen kehittämistä tehdään yhdessä opettajien kanssa heidän kanssaan jotka parhaiten tietävät oman työnsä kehittämisen pisteet lisäksi korkeakoulukenttä on lähtenyt itse viemään muutosta eteenpäin ja voisi sanoa että he ovat uudistusten moottorina heillä on se paras tietämys ja näin myös tullaan toimimaan jatkossa eikö niin

kyllä akateemisen maailman kanssa tehty yhteistyö on ollut vähän vähemmän ruusuista vaikka edellä edustaja lauslahti

niin totesikin ministerikin täällä totesi aikaisemmin salissa että hän arvostaa hyvin paljon koulutuksen asiantuntijoiden ääntä ja sitä arvoa jolla he voisivat kehittää tätä omaa hallintoalaansa mutta tosiasiassa kun yli kahdeltatuhannelta professorilta kysyttiin ja yhdeksänsataakolmekymmentäkaksi vastasi helsingin sanomien

pakko kiinnittää huomiota yhteen tärkeään asiaan joka saatiin juuri ennen viittä kuulla ei ei käy että hallitus tulee tänne saliin kolmeksi tunniksi keskustelemaan välikysymyksestä ja jättää hallituksen vastauksen ja kertoo että lisää rahaa on tulossa lisäpanostus niin kuin ministeri totesi mutta selviääkin että tämä rahahan on otettu opintotukijärjestelmästä suoraan tämä on aivan poskettoman käsittämätön leikkaus minkä te teette siis te

että se on sellainen mörkö jos ajattelemme sitä niin laina aika on kuitenkin pitkä ja korko on vähäinen ja vielä on tämä hyvitysmaksukin mahdollinen nyt kun olemme menossa lainapainotteisempaan opiskeluun niin se on tietysti se huoli varmaan opiskelijoilla että millä se laina maksetaan takaisin onko minulla työpaikkaa sitten kun valmistun ja se huoli on tietysti aiheellinen

sinne taaksepäin niin siellä on nuorta porukkaa silloin kun meikäläinen oli nuori niin kyllä se laina otettiin ja ja aika vähällä tultiin toimeen

arvoisa herra puhemies on pakko kysyä ministeriltä kun tässä on tulossa nuorten parlamentti päivä tässä maanantaina minulla oli kunnia olla tämmöisen siikajoen gumeruksen koulun parlamenttikerhon vieraana ja tentattavana kun he ovat tulossa ensi viikolla sitten tänne helsinkiin he esittivät minulle erään kysymyksen johon minun oli aika mahdotonta vastata he esittivät tällaisen kysymyksen hallituksen säästöohjelman mukaan koulutukseen on tulossa huimia leikkauksia osa näistä leikkauksista kohdistuu pohjois suomen nuoriin mitä voitaisiin tehdä että tulevaisuudessa kaikille pohjois suomen nuorille löytyy toisen asteen koulutuspaikka näin kansanedustajana tietenkin lisäisin siihen mitä voisimme tehdä jotta jokaiselle nuorelle löytyy koulutuspaikka tulevaisuuden suomesta

arvoisa puhemies edustaja halmeenpää otti esille erittäin eli tämän peruskoulun merkityksen voi sanoa kasvualustana ja koulutuksen pohjan luomisen näkökulmasta ja nyt haluaisin oikeastaan että myös ministeri vastaisi siihen kun tässä tuli semmoinen käsitys että nyt hallitus olisi jotenkin erityisesti leikkaamassa peruskouluista se on selvää että sinne kohdistuu uudistuksia ja ja varmasti osa niistä on erittäin hyviäkin pidän esimerkiksi erittäin hyvänä sitä haastetta että tunti liikuntaa joka päivä se on haaste siinä mielessä että sitä ei voida järjestää niin tietenkään että joka päivä olisi liikuntatunti mutta se että me saisimme lapsemme ja nuoremme liikkumaan enemmän on minusta tärkeä kysymys mutta sitten näissä uudistuksissa on varmaan syytä miettiä kun puhutaan vaikkapa opetussuunnitelmista että pikkuisen jäitä hattuun tämä digitaalisuuskin on kysymys jossa varmasti tarvitaan meidän opettajille lisäkoulutusta on aivan eri asia osata käyttää näitä teknisiä laitteita kuin osata opettaa niitä ja tästä oikeastaan kysymys myös opetusministerille miten tähän aiotaan varautua
myönnän vielä ennen ministerin puheenvuoroa edustajille kontula parviainen talvitie ja kiuru sitten ministerin puheenvuoro ja katsotaan onko vielä lyhyesti mahdollista sitten jatkaa ja nyt vastauspuheenvuoro edustaja kontula
arvoisa puhemies edustaja elomaa tuossa ihmetteli että mikä jos minä ajattelen omia opiskelukavereitani nyt kun täytin juuri kolmekymmentäyhdeksän niin valtaosa heistä on edelleen pätkätöissä ja pienituloisissa pätkätöissä osa on tohtoreita lähes kaikki ovat vähintään maistereita siitä huolimatta tämä yhteiskunta ei tarjoa heille vielä niin vakaata asemaa että voisi huoletta maksaa opintolainoja pois näille ihmisille opintolaina on ihan oikeasti mörkö niin kuin on myös niille nuorille jotka tulevat heidän jälkeensä ja minkälaisen reaalimaailman kanssa nämä aikuiset tänä päivänä kamppailevat minä huomauttaisin että kun täällä on pyörinyt esimerkki siitä että asumistuki jopa kaksinkertaistuu niin tämähän koskee sellaista esimerkkitapausta jossa henkilö maksaa helsingissä kuudensadan euron vuokraa jolloinka hänelle jää kaikkiaan opintorahasta ja ja asumistuesta uudistuksen jälkeen käteen viisikymmentä euroa kuussa kaupassa käyntiä varten

puhemies tälle koulutuskeskustelulle suuressa salissa on selkeä tarve ja varsinkin näin kehysriihen jälkeen siinä mielessä kiitos oppositiolle tästä mahdollisuudesta meidän maamme ja kansakuntamme on noussut monesta kuopasta ja aallonpohjasta ja millä muun muassa sillä työllä tahdolla ja tulevaisuususkolla lapsemme ja nuoremme myöskin sivistyksen rakentajat ansaitsevat erityisesti tässä ajassa keskustelua myös muusta kuin rahasta siksi on tärkeää että meillä on opetusministeri joka on myös uskaltanut ja rohjennut ottaa pöydälle näitä epäoikeudenmukaisuuksia ollut opiskelijoihin liittyen todella pitkän aikaa näitä on muun muassa se että että tullaan luopumaan vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta lisäksi myöskin opiskelijoiden tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan määräajoin kuitenkin niin että tulorajat eivät

edustaja krista kiuru
arvoisa puhemies minulle jäi vieläkin epäselväksi ja toivoisin että ministeri vastaisi että kun olette kerran täällä salissa niin vastatkaa vielä kirjaimellisesti nyt leikataanko nyt koulutuksesta lisää kehysriihen päätösten jälkeen vai eikö leikata tämä on se suuri kysymys tänään me olemme yli kolme tuntia tässä istuneet jo

jo kaikilla muilla sateenkaaren väreillä kertoen että ei se olekaan oikea koulutusleikkaus nyt minun pitäisi saada tietää leikataanko koulutuksesta eli leikattiinko tästä omaehtoisesta koulutuksesta vai ei sitten haluaisin tietää ministeri kun te kerroitte että tulee uusi panos uusi lisäpanos näitä sanoja käyttäen ja kerroitte että tällainen tulee niin kun me täällä kysyimme mistä se on selvisi

arvoisa puhemies arvoisa edustaja krista kiuru lisää velkaako sitten pitäisi ottaa kun te täällä vastustatte kovasti näitä näitä leikkauksia ja kehysriihessäkin tehtyjä toimia lisää velkaa vaan nuorten maksettavaksi se on kyllä sdpn ihan johdonmukainen linja ollut viime vuosina palautan mieliin sen mitä sanoin ensimmäisessä puheenvuorossani viittasin silloin suomen pankin pääjohtajaan erkki liikaseen jonka viesti eilen oli hyvin painava hän sanoi että velkaantumisen pysäyttäminen ja talouden sopeuttaminen on erityisesti nuorten sukupolvien etu hän painotti erityisesti nuorten sukupolvien etu me emme halua jättää jälkeemme velkataakkaa nuorille maksettavaksi niille nuorille jotka ovat tähän meidän velkaantumistahtiimme aivan syyttömiä siitä syystä jouduimme eilen tekemään jälleen kipeitä ratkaisuja joilla tasapainotetaan suomen taloutta ja pyritään saamaan aikaan positiivista kierrettä joka johtaisi talouden kasvuun ja sitä kautta mahdollisuuksiin panostaa enemmän suomalaiseen

mahdollisuuksiin opiskella työttömyysturvalla myöskin tulevaisuudessa tämä mahdollisuus on edelleen tulevaisuudessakin voimassa ja se on tärkeää nimenomaan elinikäisen oppimisen kannalta tähän liittyvä lähinnä matkakorvauksiin kohdistunut kulukorvaus kohdennetaan uudelleen niin että useammalla

jotka on helppo allekirjoittaa peruskoulun merkityksestä peruskoulun kehittäminen on erityisen tärkeätä kuten myöskin sitten jo ihan varhaisille vuosille kohdistuvat toimet kuten muun muassa varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen johon on voimakkaasti panostettu siitä huolimatta että tällä hallituskaudellakin on jouduttu tekemään tekemään myöskin varhaiskasvatukseen leikkauksia täällä kysyttiin opettajankoulutuksesta josta kerroinkin meillä on todella käynnistynyt opettajankoulutuksen uudistaminen elikkä kohdennamme sekä taloudellista resurssia että sitten paljon aikaa energiaa yhteistyötä siihen että myös opettajankoulutuksen sisältö kehittyy kaikki suomen opettajankoulutuslaitokset

yliopistot ja ammattikorkeakoulut jotka tarjoavat opettajankoulutusta ovat mukana opettajankoulutusfoorumissa viisikymmentä miljoonaa opettajien ammatilliseen kehittymiseen kolmen vuoden aikana silloin kun julkistin että näin toimitaan niin mitä tekivät vihreät sieltä tämänkin välikysymyksen puheenvuoron käyttänyt edustaja emma kari twitterissä kritisoi tätä opettajankoulutuksen

eli vihreät vastustavat jopa suomalaisen opettajankoulutuksen uudistamista

puhemies kun tässä aikaisemmin on puhuttu näistä koulutussäästöistä niin niin kyllä viime kaudella säästettiin enemmän kuin tällä vaalikaudella kun halutaan tätä kumulatiivista laskentatapaa käyttää kolme pilkku viisi miljardia mutta mitään uudistuksia ei tehty rakennemuutoksia ei tehty sitten kyllä me olisimme halunneet välttyä koulutusleikkauksilta tällä kaudella niitä ei olisi pitänyt tarvita tehdä mutta aivan oikein jos te olisitte leikkauspolitiikkanne ohessa huolehtineet talouden kasvusta paremmasta työllisyydestä tai olisitte edes pysäyttäneet velkaantumisen olen varma että sipilän hallitus ei olisi tehnyt yhtään uutta merkittävää leikkausta haluan edelleen muistuttaa että varsinkin korkeakoulusektorilla kaksikymmentäseitsemän prosenttia leikattiin opiskelijakohtaisista määrärahoista ammattikorkealta siellä on käyty varmaan kymmeniä yt neuvotteluita myös edellisessä työpaikassani kajaanin ammattikorkeakoulussa on monet yt neuvottelut käyty kun näin paljon leikattiin nyt leikataan seitsemän prosenttia yliopistoilta ensimmäisen kerran opiskelijakohtaisista

arvoisa puhemies on hyvä että täällä käydään tätä numerokeskustelua vaikka niin kuin moni on peräänkuuluttanut varmaan enemmän tätä tätä tulevaisuuspohdintaakin olisi syytä tehdä mutta tässä nyt täytyy taas muistaa että viime kaudella tehtiin ikäviä päätöksiä ja sen takia kaikki lupasivat että ei tehdä enää ja sitten osa porukasta petti sen lupauksen eikä perunut yhtäkään niistä viime kauden päätöksistä mitä täällä nytkin esimerkiksi edustaja jarva äsken kritisoi saati sitten se että jos katsoo tätä velkaantumiskehitystä ja kun te siitäkin moititte niin tänä vuonna otetaan enemmän velkaa teidän toimestanne kuin esimerkiksi viime vuonna tai jos katsoo työllisyyskehitystä hallituksen oikein hieno satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja kaikki tuki siihen että se toteutuu mutta nyt ollaan siitä tavoitteesta aika paljon jäljessä ei näytä sekään nyt toteutuvan niin en nyt ymmärrä mistä tässä nyt vielä edellistä porukkaa pitää syytellä mutta sen olisin kysynyt ministeriltä että nyt kun näitä rakenteita ollaan uudistamassa niin onko todella niin että nyt myös poistetaan ne lainsäädännölliset esteet mitkä liittyvät esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliseen yhteistyöhön jotta sitä yhteistyötä voitaisiin paremmin tehdä ja ehkäpä jo

arvoisa puhemies minäkin haluaisin puhua vähän enemmän koulutuksen laadusta kuin pelkästään tästä määrästä tässä puhuttiin tästä ammatillisesta koulutuksesta ja opetushallituksen aika tuoreen tilaston mukaan tässä ammatillisen perustutkinnon läpäisemisessä olisi olisi kyllä varaa vielä viidessä vuodessa vain seitsemänkymmentäkuusi prosenttia läpäisee sen tämä varmaan tarkoittaa sitä että me todellakin tarvitsemme sitä ammatillisen perustutkinnon uudistamista meillä on kaiken kaikkiaan perusammatti tai erikoisammattitutkintoja noin tässä pienessä maassa olen kyllä sitä mieltä että me voimme varmasti laajentaa tutkintoja laaja alaistaa niitä ja sitten myös sitä määrää laskea ja toivottavasti tehdä niistä myös houkuttelevia varmasti myös teorian ja käytännön suhdetta pistää sellaiseen oikeaan rantuun on mielestäni erittäin tärkeä asia että me ammatillista koulutusta uudistamme
vastauspuheenvuoro edustaja aalto ja pyydän nyt vielä kertaalleen niitä jotka haluavat käyttää painamaan viides painiketta otetaan muutama puheenvuoro katsotaan vähän että eri ryhmät saavat puheenvuoron ja sen jälkeen ministeri vastaa ja sitten menemme
arvoisa herra puhemies yritän nyt kysyä vielä uudestaan tätä aikaisempaa kysymystä kenties opetusministeri voi opettaa uutta edustajaa että miten kysyä niin että saa myös vastauksia kysyn uudestaan sitä onko tämä hieno uusi panostus tämä sataviisi miljoonaa euroa pois opintotuen momentista vai ei ja toinen asia mihin sain puolittaisen vastauksen oli tämä neljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa omaehtoisesta koulutuksesta se kulukorvausosuus joka lähtee pysyvästi pois sanotte että se menee uudelleenkohdennuksiin niin meneekö se miljoonaa yksi yhteen uudelleenkohdennuksiin nämä kaksi kysymystä puolikkaan vastauksen sain saanko ne loput puolitoista kiitoksia

puhemies edustaja kiuru on täällä kovinkin aktiivinen ehkäpä jopa hyvinkin kriittinen hallitusta kohtaan heittäisinkin tässä pohdittavaksi edustaja kiurulle ajatellaan mitä meillä on viime vuosina tapahtunut esimerkiksi peruskoulussa meidän pisa tuloksemme ovat heikentyneet ja siltä osin meillä on pysähtymisen paikka mistä se johtuu millä tavalla toimintaympäristö on muuttunut miksi meidän lapsemme ja nuoremme eivät

osin hallituksen kärkihankkeet ovat oivallinen esimerkki siitä että tehdään täsmäkohdennuksia satakaksikymmentäyksi miljoonaa euroa menee peruskoulun toimintakulttuurin kehittämiseen digitalisointiin sen lisäksi opettajien osaamiseen eli otetaan täsmätoimia joilla me saamme lasten ja nuorten oppiminen uudelleen paremmalle tasolle

arvoisa puhemies lainapainotteisuuden lisääminen on huono ehdotus siinä mielessä että opintolainan ottaminen monelle vähävaraisen perheen nuorelle tällaisena työttömyyden ja epävarmuuden aikana on suuri riski tämä voi johtaa siihen etteivät vähävaraisten perheiden nuoret lähde niin helposti opiskelemaan esimerkiksi yliopistoon me tiedämme että opiskelu periytyy ja taloudellisesti hyvin toimivien perheiden lapset opiskelevat useammin korkeakouluissa ja yliopistoissa kuin esimerkiksi pienempituloisten perheiden lapset kyllä minäkin olen aikoinani köyhän perheen lapsena ottanut opintolainaa mutta silloin yhteiskunta oli toinen kun valmistuin sai valita työpaikan mihin halusi mennä mutta tämä päivä ja tämä aika on aivan toisenlainen ja ja tämä epävarmuus voi olla sellainen tekijä jonka takia vähävaraisten perheiden nuoret eivät halua ottaa opintolainaa

arvoisa puhemies täällä on käytetty monta puheenvuoroa joissa on todettu että tämä hallitus ei ole perunut edellisen hallituksen koulutussäästöjä tämähän tietenkin pitää paikkansa ei niitä ole peruttu mutta sekin pitää muistaa että viime hallituskaudella loppusuorallahan oltaisiin tehty vielä enemmän koulutusleikkauksia mutta ne sitten kaatuivat täällä eduskunnassa hallituksen toimintakyvyttömyyteen siinä että rivit eivät pitäneet

väärä peruste sille ainoa peruste on se kuten täällä on ministerikin todennut että suomen taloudellinen tilanne on sen verran vaikea että joudutaan nyt joka paikasta säästämään mutta tässäkin pitää suhteellistaa niin kuin tuossa edellä totesinkin että jos me menemme vaikka yliopistorahoituksessa nyt vuoden kaksituhattakymmenen tasolle niin ei sen kuitenkaan meidän yliopistomaailmalle pitäisi olla mikään katastrofi ei silloinkaan ollut tilanne aivan mahdoton ja sieltä vuoden kaksituhattakymmenen tasoltakin on ponnistettu eteenpäin ja varmasti ponnistetaan tästäkin tasosta eteenpäin meillä on monia kärkihankkeita jotka edesauttavat tätäkin tilannetta
no nyt uudella yrityksellä edustaja meri
kiitos arvoisa puhemies olenkin kahdesta asti odottanut ja yritän olla nopea minua on tämän päivän keskustelussa haitannut se että ensinnäkin edustaja on keskeyttänyt kaikki puheenvuorot lähes järjestään juuri nytkin hänen piti kommentoida elikkä toivoisin että ihmiset saisivat puhua täällä toisaalta haluaisin myös sisältöä tähän keskusteluun edustaja puumala piti täällä erittäin hyvän puheenvuoron siitä että me emme ole keskustelleet opiskelusta opiskelijoista ja opiskelun sisällöstä täällä on nyt palloteltu yhdeksänkymmentä luvulta asti etsitty facebookista ja ties mistä kuka sanoi

arvoisa puhemies täällä on tänään keskusteltu paljon näistä mittavista opintotukileikkauksista mutta hieman vähemmälle huomiolle on jäänyt tämä opintotuen keston kymmenen kuukauden rajaus haluaisinkin kysyä ministeriltä miten tämä tukikuukausien mittava vähentäminen vaikuttaa ihmisten uudelleenkouluttautumis ja alanvaihtomahdollisuuksiin koska tulkintani mukaan tämä heikentää niitä kun on vähemmän vähemmän mahdollisuuksia opiskella vaikka toista korkea asteen tutkintoa kun tukikuukaudet

joka kuitenkin on yhteiskunnallisesti tavoiteltava asia haluan kiittää hallitusta siitä että toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tuloharkinta poistettiin se on erittäin hyvä ja tärkeä asia lisäksi haluan kiittää siitä että opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin tähän kuitenkin liittyy uhkakuvia lähinnä perheellisten opiskelijoiden kannalta ja haluaisinkin kysyä hallitukselta ottaako hallitus opiskelijajärjestöt mukaan valmistelemaan tätä siirtoa yleisen asumistuen piiriin etteivät kenenkään

puhemies täytyy sanoa että ainakin meillä kuultiin paljon eri tahoja ja näin on tehty myös ministeriössä ministeriössä kun kun tätä opintotukiratkaisua pohdittiin se näkyy kyllä mielestäni erittäin selvästi tässä nyt esitetyssä ratkaisussa ja uskon että näin tullaan tekemään tekemään myös tämän asumistuen osalta haluaisin kuitenkin palata tähän erittäin tärkeään edustaja halmeenpään esille nostamaan asiaan uskon että tässäkin kysymyksessä kun puhutaan siitä että että syrjäytyminen on kasvanut meidän yhteiskunnassamme erittäin tärkeässä asemassa opettajat me olemme kuulleet sivistysvaliokunnassa asiantuntijoita liittyen opettajankoulutuksen uudistamiseen ja siellä on noussut esille tämä näkökohta opettajat tarvitsevat enemmän välineitä erilaisten oppilaiden erilaisista taustoista tulevien oppilaiden ja erilaisten uusien ongelmien kohtaamiseen mielestäni tämä on sellainen asia mihin pitää nyt opettajankoulutusta uudistettaessa kiinnittää erityisesti huomiota
myönnän tässä debatissa vielä seuraavat vastauspuheenvuorot edustajat kiuru kivelä jarva ja halmeenpää sitten ministerille kaksi minuuttia vastauspuheenvuoroa ja sitten jatkamme listaa eteenpäin ja palaamme debattiin jonkun ajan kuluttua
arvoisa puhemies abraham lincoln on joskus aivan oivallisesti todennut että kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa ja minun täytyy kyllä sanoa että meillä ei vieläkään ole selvillä onko tämä hallitus nyt kehysriihessä leikannut lisää koulutuksesta vai jättänyt koulutuksesta leikkaamatta ja minä toivoisin ministeri että kyllä tai ei vastauksella vielä kerran kertoisitte meille kun teillä on kaksi minuuttia

leikattiinko kehysriihessä lisää koulutuksesta me katsomme että tämä omaehtoinen koulutus on siis koulutus ja kyse on koulutusleikkausta ja te täällä kerroitte että se ei olisi kuitenkaan koulutusleikkaus mutta jos omaehtoisesta koulutuksesta kulukorvauksia leikattiin niin silloin leikattiin koulutuksesta nyt pitäisi tietää leikattiinko omaehtoisesta koulutuksesta lisäksi me haluaisimme tietää että kun te päätitte leikata

arvoisa herra puhemies eiväthän todellakaan nämä koulutusleikkaukset mitään miellyttäviä asioita ole mutta sitten kuitenkin koulutuksen järjestäjät ovat suhtautuneet monin paikoin hyvin realistisesti tässä nyt mennään eikä itku auta markkinoilla monet koulutuksen järjestäjät ovat ikään kuin pakon edessä lähteneet todellakin asialinjalle ihan pohtineet perusteita ja tulleet siihen tulokseen että toimintoja tehostamalla ja vaikuttaa esimerkiksi keskeyttämisiin ei ole itsestäänselvää että keskeyttäneitä on aina määrätyn verran koulutuksen järjestäjät tehostavat yhteistyötä ja järjestävät älykästä erikoistumista nyt

nimenomaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien piirissä toivotaan sitä ministeri grahn laasonen että opetusministeriössä luotetaan koulutuksen

aiemmin tuli puhetta tästä että kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin voisi syntyä tällainen tilanne että jää enää viisikymmentä euroa vuokranmaksun jälkeen tässä ilmeisesti viitataan siihen että opiskelija ei tekisi mitään muuta kuin nostaisi opintorahaa ja tätä asumistukea saisi ei ottaisi opintolainaa ei kävisi töissä ei tekisi mitään muutakaan tuskin tämmöinen tilanne

erityisesti ammatillisessa koulutuksessa mennään oppimaan työpaikoille ja tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa tätä

puhemies edustaja multalan esille nostaman syrjäytymisen ehkäisemisessä ensiarvoisen tärkeää on muun muassa varhaiskasvatus ja peruskoulu on nimittäin selvitetty että jo neljä vuotiaiden käytöshäiriöiden pohjalta on ennustettavissa syrjäytymiseen johtavia polkuja nuorena ja aikuisena siksi ei ole aivan samantekevää miten me me suhtaudumme varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen laatuun täällä todettiin salissa aiemmin että lapset oppivat parhaiten kun he ovat innostuneita kyllä oppimiseen ja opettamisen keskeisiin tehtäviin vaikuttaa myös se millainen työrauha kouluissa vallitsee niin oppilailla kuin opettajillakin edustaja lohi kyseli vähän siitä kohdistuuko tässä nyt peruskoulutukseen jotain erityisiä leikkauksia ne heikennykset peruskoulun elämään tulevat sitä kautta että siinä joukossa lapsia ja nuoria jotka eniten kärsivät ja joihin konkreettisimmin kolahtavat

pelisääntöjen mukaan kun minuutti on reilusti mennyt ministeri grahn laasonen kaksi minuuttia paikan päältä
arvoisa puhemies kiitos jälleen kerran monista rakentavista hyvistä eteenpäin katsovista puheenvuoroista edustaja kiurun kysymyksiin on vastattu nyt ainakin neljä kertaa varmaan useamminkin joten eiköhän se asia tullut selväksi mutta haluaisin käyttää puheenvuoron nimenomaan niistä lapsista ja nuorista jotka tarvitsevat erityistä tukea se nousi esiin hyvin edustaja kiitos korkeatasoisen tutkimuksen meillä on entistä enemmän tietoa sekä oppimisesta että siitä millä tavalla voitaisiin puuttua entistä varhaisemmin semmoisiin orastaviin ongelmiin joita saattavat olla esimerkiksi oppimiseen tai oppimiseen tai käyttäytymiseen liittyvät häiriöt erilaiset mielenterveyshäiriöt tai sitten kotona olevat ongelmat joita perheissä saattaa olla ja valitettavasti on millä tavalla voitaisiin näihin syrjäytymisen polkuihin puuttua ja katkaista niitä varhaisessa vaiheessa hallituksella on käynnissä parikin sellaista kärkihanketta joilla pyritään näihin haasteisiin vastaamaan se tehtävä ei ole helppo ja siihen tarvitaan kyllä tietysti erityisen paljon sitä ammattilaisten osaamista toinen on lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelma jossa pyritään varhaiseen tukeen ja puuttumiseen ja eri ammattikuntien ja sektoreiden väliseen entistä tiiviimpään yhteistyöhön toinen asia sitten omalta sektoriltani on tietysti tämä meidän nuorisotakuun kehittäminen yhteisötakuun suuntaan missä on hyvin samantyyppiset tavoitteet eli se että saataisiin kohdennettua ja sektorit toimimaan paremmin yhteen siinä meillä on erittäin paljon tehtävää vielä edessä tälläkin hallituskaudella sen lisäksi on myös varhaiskasvatus mainittu

jotta pystytään puuttumaan ongelmiin ajoissa esimerkiksi vaikkapa koulukiusaaminen on sellainen jonka ensimmäiset ilmiöt alkavat näkyä jo siellä varhaiskasvatuksessa jos me voisimme siinä vaiheessa puuttua entistä tehokkaammin niin saattaa olla että sillä voisi olla ihan valtavan suuria vaikutuksia sitten myöhemmin myöskin kiusaamisen ehkäisyssä myöhemmän koulupolun aikana ja sitä kautta myöskin pystyisimme puuttumaan orastavaan syrjäytymiseen jo varhaisessa vaiheessa mutta nämä ovat tärkeitä asioita ja siitä syystä hallitus myöskin tähän mahdollisuuksien tasa arvoon panostaa kahdenkymmenen miljoonan euron verran tukemalla heikompien alueiden kouluja

edustaja joona räsänen

arvoisa

kertoo myös sen että tähän keskusteluun näistä koulutusleikkauksista liittyy

sen takia että ne osittain rapauttavat

meidän osaamistasomme laskee ja myös sen takia että on harvoin ollut sellaisia kysymyksiä kun on menty vaaleihin että kaikki puolueet ovat olleet yksimielisiä jostakin asiasta niin kuin siitä että koulutuksesta ei leikata ja sitten kun vaalien jälkeen päädytäänkin sellaiseen tilanteeseen että että hallitus kuitenkin leikkaa niin se aiheuttaa aivan ymmärrettävästi paljon ärtymystä ja tyytymättömyyttä ja sitä varmaan myös täällä salissa vielä monesti tällä kaudella käydään läpi sitten tähän liittyy myös se että niin kuin tässä keskustelussa moni on sanonut olisi ehkä näiden eurojen sijaan ollut keskeistä puhua tästä koulutuksen tulevaisuudesta ja siitä kehittämisestä on on ihan totta että kyllähän meidän myös eteenpäin pitää katsoa ja löytää sitten niitä ratkaisuja siihen miten me kuitenkin edelleen koulutusta kehitämme ja sitä kautta pystymme nostamaan osaamistasoamme ja

myös paremmin vastaamaan siihen haasteeseen minkä muuttuva maailma meille tarjoaa mutta tässä kehittämisessä on aina hyvä muistaa se että tuskin todellakaan kukaan sitä itse kehittämistä

näissä koulutuksellisissa kysymyksissä on paljon haasteita jo ilmankin että sieltä otettaisiin yhden yhtä euroa pois me kaikki tiedämme että rakenteellinen kehittäminen kehittäminen niin toisella asteella kuin korkea asteella on haastavaa siihen liittyy alueiden välisiä eroja siihen liittyy alueiden välisiä intohimoja jo viime kaudella käytiin keskustelua siitä miten miten vaikka korkea asteella toimipisteverkko järkeistetään millä ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä lisätään nämä kaikki ovat jo haastavia kysymyksiä ilman sitä että sieltä myös otetaan rahaa pois tässä olisinkin toivonut että ministeri olisi vielä enemmän käynyt läpi niitä rakenteellisen kehittämisen suuntaviivoja ja sitä mitä nyt esimerkiksi korkea asteella ollaan tekemässä millä tavalla lainsäädännöllisiä esteitä puretaan sen edestä että yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat tehdä tiiviimmin yhteistyötä millä tavalla me mahdollistamme näiden uusien korkeakoulukonsortioiden syntymisen niin tampereelle lappeenrantaan kuin rovaniemelle ja olisiko paikallaan pohtia myös tässä ajassa sitä että me luopuisimme tästä korkeakoulujen duaalimallista mikä meillä ainakin osittain on aiheuttanut sen että meillä on päällekkäisyyttä ja resursseja kuluu ehkä sen takia liikaa sitten taas kun mennään tänne toiselle asteelle niin sielläkin tämä reformi on on kyllä ihan paikallaan mutta on vaikea yleensä tehdä reformeja sillä tavalla että ensin otetaan rahat ja sitten tehdään jonkinnäköisiä uudistuksia ja se mihin tämä ammatillisella toisella asteella esimerkiksi on johtanut paikka paikoin on se että esimerkiksi lähiopetusta on vähennetty elikkä meillä on vähemmän opetusta meidän ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille tässä ajassa missä me nimenomaan tarvitsisimme hyvin vahvaa ammatillista koulutusta ja tarvitsisimme sinne panostusta koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet näitä valitettavia säästöpäätöksiä tekemään sillä että siellä on vähennetty jo lähiopetusta ja sitten viimeiseksi ajattelin puuttua tähän opintotukeen monia hyviäkin päätöksiä hallitus todella kehysriihessä teki liittyen tähän toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen vanhempien tulot eivät vaikuta siihen niiden osalta jotka asuvat itsenäisesti tämä takaisinmaksuperinnän kohtuullistaminen ja sitten myös

siirtäminen yleiseen asumistukeen mutta nämäkään asiat eivät poista sitä että korkeakouluopiskelijoilla opintoraha laskee kahdeksankymmentäkuusi euroa kuukaudessa millekään muulle väestöryhmälle tämän suuruista leikkausta ei olla tekemässä ei millekään ja se on minusta aika posketonta tässä ajassa mitä tulee sitten tähän lainaan niin olisi varmaan kyllä syytä miettiä tässä tilanteessa missä nyt sitten lainankäyttöä opiskelijoille ollaan ollaan tuputtamassa lisää ihan hyväehtoista ja niin kutsuttua halpaa rahaa että niin kuin täälläkin edustaja parviainen muistaakseni ainakin nosti esille ja myös selvitysmies uusitalo nosti esille tästä hyvityksestä siirryttäisiinkin mieluummin siihen että me turvaisimme sen takaisinmaksun elikkä takaisinmaksu alkaisi vasta siinä vaiheessa kun tietty tulotaso on saavutettu työllistymisen jälkeen ja sitä kautta annettaisiin varsinkin heille jotka tulevat sieltä heikoimmasta asemasta turva ja mahdollisuus ottaa sitten tätä opintolainaa ja hyödyntää sitä ja tämä olisi ihan

eteenpäin

arvoisa kunnioitettu herra

kunnioitan äärimmäisen paljon sitä että opetusministeri grahn laasonen hyvin pitkään viihtyi keskuudessamme täällä aitiossa mutta kunnioittaisin häntä vielä enemmän jos hän vastaisi hänelle suoraan esitettyihin kysymyksiin itsekin pyrin kysymään monta kertaa samaa asiaa uudestaan ja uudestaan enkä saa vastauksen murustakaan arvoisalta ministeriltä mutta itse puheeseen tämän maan valtti ollut suotuisa ilmasto ei alhainen kustannustaso tai edulliset työvoimakustannukset tämän maan valtti on ollut koulutustaso ja korkea osaaminen se että jokaisen kyvyt saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön se että jokaisella lapsella nuorella on mahdollisuus kouluttautua juuri niin pitkälle kuin itse tahtoo sipilän hallitus on nyt päättänyt viedä tältä maalta yhden sen keskeisimmistä valttikorteista sen sijaan että hallitus panostaisi tuotekehitykseen ja uusiin innovaatioihin kehuu pääministeri kuinka niukkuus lisää luovuutta millaista luovuutta voidaan odottaa tutkijoilta ja kehittäjiltä joiden motivaatio ja toimintakyky leikkauksilla kuin matto jalkojen alta arvoisa herra puhemies voin kertoa hallitukselle mikä auttaa meidät eteenpäin tästä taloudellisesta tilanteesta se on koulutus siihen kohdistuvat leikkaukset ovat myös elinkeinoelämän mielestä kohtuuttomia typeriä ja lyhytnäköisiä annan muutaman esimerkin elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja matti alahuhta totesi ylen ykkösaamussa tammikuussa liittyen koulutusleikkauksiin

nähnyt mielelläni näinkin merkittäviä leikkauksia elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja vesa vihriälä kirjoitti koulutusleikkauksista viime toukokuussa seuraavaa

näin suuret leikkaukset vaarantavat osaamispohjan vahvistamisen sekä tieteellisen tiedon riittävän tuottamisen koulutus ja tutkimusjärjestelmän korkea taso on innovoinnin ja hyvän tuottavuuskehityksen välttämätön ehto ja suomen oma historia on hyvä osoitus näiden painotusten ja panostusten merkityksestä tätä vahvuustekijää ei pidä hukata

kolmantena pointtina mainittakoon valtiovarainministeripuolue kokoomuksen ex ministeri jan vapaavuori hän arvosteli koulutuksen leikkauksia viime kuussa toteamalla on helppo sanoa että kaikkialta pitää säästää mutta se on myös viesti siitä että ei ole osattu tai uskallettu priorisoida arvoisa herra puhemies ihmettelen suuresti hallituksen vimmaista intoa romuttaa yksi menestyksemme kulmakivistä edes sipilän hallituksen luottopakki elinkeinoelämä ei peukuta koulutukseen kohdistuvia ylimitoitettuja leikkauksia tätä menoa suomen on turha haaveilla uusista taloudellisista ja kansainvälisistä menestystarinoista miksi hallitus pitää jääräpäisesti kiinni yhdestä kaikkein typerimmistä päätöksistään vaikka se on todistettavasti voinut pakittaa niissä jo aikaisemmin jokainen meistä tässä salissa haluaa lisätä työllisyyttä siihen edustaja meri aikaisemmin viittasi hallituksen koulutusleikkausten jälkeen siinä onnistuminen vaatii kuitenkin vähintään kaksin verroin enemmän työtä koulutusleikkaukset ovat takatalvi orastavalle talouskasvulle kun uudelleen kouluttautuminen täydennyskoulutus ja korkea osaaminen menettävät jalansijaa suomalaisessa yhteiskunnassa arvoisa herra puhemies aivan lopuksi näennäisesti paikkaavien kikka kolmosten sijaan tarvitsemme pitkäjänteistä tiede ja koulutuspolitiikkaa meidän ei ole pakko sahata omaa oksaamme sivistyksen ja koulutuksen merkitys on maallemme taloudellemme ja elinkeinoelämälle elintärkeä toivon syvästi että myös hallitus ymmärtää sen

arvoisa herra puhemies

miljardi euroa joka vuosi koko kasvatus ja koulutussektori aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen nyt hallituksen giljotiiniin valtavat yt neuvottelut yliopistoissa vaarantavat suomalaisen huippututkimuksen tulevaisuuden tämä on suora seuraus hallituksen kurjistamispolitiikasta kaikki tässä salissa tietävät että suomi on noussut suhteellisen nopeasti köyhästä maatalousvaltaisesta sääty yhteiskunnasta sellaiseksi minkälaisena sen nyt tunnemme yksi tärkeimmistä syistä tämän nopean kehityksen taustalla on ollut pyrkimys saada laajat yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet kaikille lapsille vanhempien asemasta riippumatta nyt kun katsoo hallituksen pitkää koulutusleikkauslistaa ei voi olla ihmettelemättä miksi tämä vuosikymmenien työ tasa arvon edistämiseksi halutaan säästöjen nimissä heittää hukkaan en suostu kuulemaan enää selityksiä siitä että säästöt on pakko tehdä tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa jos hallitus tarttuisi esimerkiksi tosissaan veronkierron kitkemiseen tasa arvoa rapauttavia leikkauksia ei tarvitsisi tehdä näiden leikkausten tulos tulee olemaan vähääkään liioittelematta katastrofi leikkauksillaan hallitus osoittaa että se on lopullisesti irtisanoutunut tasa arvon tavoitteesta arvoisa puhemies epätasa arvon kasvattaminen ei ikinä tuo säästöjä päinvastoin erilaisten lahjakkuuksien hukkaan heittäminen tulee hyvin kalliiksi erityisen järkyttynyt olen ammatillisen koulutuksen leikkausten määrästä olin iloinen siitä että perussuomalaisten edustaja kivelä puolustaa ammatillista koulutusta tästä olemme hänen kanssaan tismalleen samaa meiltä valitettavasti pelkät puheet eivät riitä vaan tarvitaan niitä näyttöjä ja tekoja ja toivon että voitte omassa puolueessanne hallituksessa edistää sitä sanomaa jota täältä pöntöstä kävitte puhumassa loistavassa puheenvuorossanne

on se että koulutusleikkauksiin liittyy se että ne vaikuttavat pitkällä tähtäimellä meidän koulutuksen tasa arvoon eli onko kaikilla mahdollisuus opiskella niin pitkälle ja sitä alaa miten erityistä tukea oppimisessaan tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut taataan leikkausten keskellä jo nyt on huolestuttavia merkkejä siitä että jo peruskouluissa on nähtävissä kasvavia eroja eri koulujen oppimistulosten välillä koulutus myös periytyy jo nyt suomessa nuorten koulutusvalintoihin vaikuttavat esimerkiksi vanhempien sosioekonominen asema ja vanhempien koulutustausta nuorten kotitausta vaikuttaa siis jo siinä vaiheessa kun peruskoulusta siirrytään lukioon tai ammatilliseen koulutukseen yliopistoissa opiskelee huomattavasti enemmän akateemisesti koulutettujen lapsia kuin esimerkiksi ammatillisen koulutuksen saaneiden lapsia myös perheen varallisuus on yhteydessä nuorten valintoihin lukio opiskelijoiden vanhemmista huomattavasti suurempi osa kuuluu isompiin tuloluokkiin kuin ammatillisen puolen opiskelijoiden vanhemmista hallituksen koulutusleikkaukset vain syventävät tätä arvoa kysymys kuuluu kiinnostaako hallitusta ollenkaan minkälainen vaikutus tasa arvoon opintotuen muuttamisella lainapainotteisemmaksi on kaikki me tiedämme että kynnys lähteä ottamaan isoja lainoja on suurempi pienituloisten vanhempien lapsilla kuin varakkaimmista piireistä tulevilla varsin epäloogista on että lainakammoinen hallitus haluaa pakottaa opiskelijat ottamaan lainaa jotta he saavat ostettua ruokaa kaupasta ja maksettua vuokransa onko tässä yhteiskunnassa mitään muuta ihmisryhmää jonka oletetaan ottavan lainaa perustoimeentulonsa kattamiseen huomattavasti järkevämpää olisi kehittää perustuloa se vähentäisi byrokratiaa byrokratiaa sekä takaisi tasa arvoiset koulutusmahdollisuudet riittävä perustulo olisi siis yksi keino koulutuksen tasa arvon edistämiseksi arvoisa puhemies suomi ei olisi ikinä noussut nopeasti maatalousvaltaisesta köyhästä sääty yhteiskunnasta sellaiseksi kuin sen nyt tunnemme jos edelliset sukupolvet eivät olisi satsanneet tasa arvoiseen koulutukseen kysymys on siis arvovalinnoista toivottavasti valitsemme edelleen tasa

arvoisa puhemies

aivan liikaa nyt leikkuriin joutuu myös opintotuki toisin kuin viime kaudella opintotuesta säästetään vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista kaksituhattayhdeksäntoista mennessä seitsemänkymmentä miljoonaa ja pitkällä aikavälillä satakaksikymmentäkaksi miljoonaa eli noin neljännes opintotuesta miltään muulta kansanryhmältä ei sen perusetuudesta leikata yhtä paljon hallitus aikoo laskea opintorahan tason kahteensataanviiteenkymmeneen euroon nykyisestä kolmestasadastakolmestakymmenestäkuudesta eurosta opintotuen tutkintokohtaista kestoa lyhennetään kahdella kuukaudella ja korkeakouluopintojen tuen enimmäismäärä rajataan kokonaisuudessaan viiteenkymmeneenneljään kuukauteen eli kymmenellä tukikuukaudella opiskelijat ovat tällä hetkellä suomen pienituloisimpia väestöryhmiä tilastokeskuksen tulonjakotilastossa todetaan että nuorten aikuisten pienituloisuus on muita ikäryhmiä syvempää ja yleisempää ja kasvanut kaikkein eniten opiskelijoiden opintotuen reaaliarvo on myös kehittynyt negatiiviseen suuntaan sen jälkeen kun nykymuotoiseen opintotukijärjestelmään siirryttiin vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi järjestelmän käyttöönoton jälkeen opintotukeen on tehty yksi ainoa tasokorotus ja tuki sidottiin indeksiin vasta kaksituhattaneljätoista kunnes sipilän hallitus poisti indeksisidonnaisuuden syksyllä kaksituhattaviisitoista opintotuen reaaliarvo on nyt alempi kuin mitä se oli järjestelmän perustamisvuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi opiskelijoiden asumislisän vuokrakattoa on korotettu viimeksi kymmenen vuotta sitten vaikka vuokrien nousu vuositasolla on prosenttia opiskelijat kuuluvat jo nyt pienituloisimpien joukkoon ja opintotuen taso on riittämätön ja tästä tasosta aiotaan leikata neljännes opiskelijat halutaan pakottaa velkaantumaan tämä on hallitukselta kova arvovalinta linjaus opintotuen keston lyhentämisestä on ongelmallinen opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat viime vuosien aikana olleet kovassa kasvussa opintotuen ehtojen jatkuva lisäkiristäminen erityisesti tilanteessa jossa tukea vielä ollaan leikkaamassa lisää opiskelijoiden stressiä ja paineita se ei ole mitään muuta kuin kiusantekoa joka kohdistetaan ihmisryhmään joka jo tällä hetkellä joutuu taistelemaan toimeentulo ongelmien kanssa päivittäin opiskelut eivät veny opintotuen runsaskätisyyden vuoksi vaan yleensä työnteon opintojen ohjauksen puutteellisuuden jäykkien opintopolkujen huonojen työllisyysnäkymien sekä sosiaali ja terveysongelmien vuoksi hallituksen eilisessä kehyslinjauksessa opintotukea koskien on myös hyviä elementtejä ja ja haluan kiittää päätöstä siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin se helpottaa erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvien opiskelijoiden tilannetta esitän kuitenkin toiveen että uudistus valmistellaan yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa jottei uudistus jottei uudistus heikennä kohtuuttomasti joidenkin opiskelijaryhmien asemaa lisäksi kiitän lämpimästi hallituksen linjaa poistaa toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta vanhempien tulojen vaikutus tämä on erittäin hyvä asia ja opiskelijaliikkeen pitkäaikainen vaatimus hyvää on myös päätös kohtuullistaa takaisinperittävien opintotukien korkoa ja kiitos näistä päätöksistä arvoisa puhemies opiskelijoiden tulee olla oikeutettuja riittävään toimeentuloon opintotuen tehtävä on turvata opiskelijoille mahdollisuus elämiseen riittävään toimeentuloon opiskelun ajaksi ja sitä kautta myös mahdollisuus keskittyä päätoimisesti opintoihin koulutuksen hankkiminen toki yksilön kannalta järkevä investointi mutta niin se on myös yhteiskunnan näkökulmasta koska yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on varsin järkevää että ihmiset hakeutuvat koulutuksen piiriin on myös järkevää että meillä on järjestelmä joka mahdollistaa tämän ja kannustaa siihen nyt kun opintotukea leikataan neljännes on työttömänä oleminen yksilölle huomattavasti taloudellisesti kannattavampaa lyhyemmällä aikavälillä kuin opiskelu ja tämä on kyllä huono tilanne opintolaina ei tällä hetkellä ole opiskelijoiden keskuudessa ymmärrettävistä syistä sillä korkeakaan koulutus ei enää takaa varmaa työpaikkaa ja siten lainan takaisinmaksukykyä lainapainotteisuus myös eriarvoistaa opintoaloja on aivan eri asia maksella kymmenientuhansien eurojen lainaa takaisin jos valmistuu lääkäriksi kuin jos valmistuu lastentarhanopettajaksi tai vaikka kirjastonhoitajaksi arvoisa puhemies suomessa koulutus on jo nyt voimakkaammin periytyvää kuin monissa muissa pohjoismaissa siirtyminen opintotukimalliin jossa opiskelijoiden odotetaan rahoittavan yhä suuremman osan toimeentulostaan itse lainan muodossa uhkaa vahvistaa tätä kehitystä entuudestaan jos siirrytään lainapainotteiseen malliin on nykyistä todennäköisempää että monissa vähävaraisissa perheissä ajatellaan että koulutus ei kannata eikä meillä ole siihen varaa ja tähän ei suomella ole varaa

arvoisa puhemies

tasa arvoista yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta sen jälkeen erityisesti toisen maailmansodan jälkeen kun on hyvinvointivaltiota lähdetty rakentamaan on lähdetty auttamaan lasten tasa arvoista terveyttä ja ja koulutusta vaalivaa kasvatusta hyvin määrätietoisesti

niin neuvolasta alkaen hyvin laajaan varhaiskasvatukseen päivähoitoon ja peruskouluun nojaa suomen hyvinvointi siinä että kaikilla nuorilla perhetaustasta riippumatta on yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä sen päälle on vahvasti yleissivistävä lukio ja ammatillinen koulutus joka on yhä tehokkaammin löytänyt paikkaansa siinä että nuoret myös työllistyvät koulutuksen jälkeen sitten meillä on hyvin laajasti myös koulutusasteen näkökulmasta kouluttava korkeakoulujärjestelmä jossa ammattikorkeakoulu uudistus luvun suuri menestystarina ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdessä ovat alueellisia vetureita mutta myös tutkimuksen ja tuotekehityksen kannalta aivan keskeisiä talouskasvun ja osaamisen rakentajia ja sitten laajasti ymmärrettynä suomalainen sivistys nojaa tähän koko kokonaisuuteen on ollut jotenkin surullista seurata sitä poliittista keskustelua jossa annetaan ymmärtää että koulutusjärjestelmässä olisi tehottomuutta esimerkiksi monien ihmisten jotka korkeakouluissa toimivat muodollisesti hallinnollisissa tehtävissä ja jotka luokitellaan osaksi hallintoa tai tukipalveluja rooli on tämän sivistyksen ja korkean koulutustason vaalimisessa aivan keskeinen jos politiikassa lähdetään toteuttamaan leikkauksia ja sitten vielä leikkauksia sellaisella tavalla että nähdään että tällaiset tukipalvelut ovat turhia niin se johtaa siihen että joudutaan leikkaamaan aika tärkeästä sivistys ja kulttuuriperinnöstä minun käsitykseni on se että kansalliskirjastoon kohdistuneet vaikeat kysymykset on pystytty ratkomaan mutta se on vain yksi esimerkki siitä kuinka vaikeaa se on jos nähdään lukujen valossa korkeakoulusektori tehottomana vaikka lukujen takana on tärkeitä kirjastonhoitajia vaikka luonnontieteellinen keskusmuseokin luokitellaan pääsääntöisesti hallintoon se on kuitenkin laitos joka tuottaa suomessa kaikkein arvokkaimman tiedon koko meidän luonnon lajien kirjosta ja kerää sitä kokoelmiinsa se miettii koulutuksen ja sivistyksen sijaa tässä maassa pidettävä kiinni siitä unelmasta että jokaisella nuorella on tasa arvoiset mahdollisuudet koulutukseen ja siitä että sivistys ja kulttuuriperintöä laajemmin vaalitaan ja ja tutkimus ja tieteellinen osaaminen tulevat sen päälle nyt tuntuu siltä että hallitusneuvotteluissa on tehty niin kovat leikkaustavoitteet ja niitä ajetaan niin nopealla aikataululla että se työrauha mitä erityisesti tässä välikysymyksessä

tavoiteltiin korkeakouluissa tälle hallituskaudelle että päästäisiin kehittämään perustutkimusta ja siihen nojaavaa osaamista on vakavasti järkkynyt on tosi vaikeaa tieteen vapautta puolustaa oloissa joissa tutkimusryhmillä on vaikeuksia jatkaa toimintaansa kun ihmisiä irtisanotaan tai voi olla vaikea saada edes uutta hankerahoitusta kun kun tutkimusryhmiä lyödään yhteen ja ei saa edes hakea rahoitusta nämä viestit luovat semmoista näköalattomuutta ja ja se vaara on siinä että vaikka hallituksella voi olla ehkä jopa ihan aitoa pyrkimystä pienenevillä resursseilla tehdä asioita tehokkaammin niin ihmisille korkeakouluissa tulee näköalaton toivoton olo ja sitten hakeudutaan sellaisiin maihin ja sellaisiin tutkimusolosuhteisiin joissa on riittävät resurssit ja joissa on mahdollisuus haalia hyviä tutkimusryhmiä näin ollen me tarvitsisimme ainakin pitkäjänteisyyttä meidän korkeakoulujärjestelmämme rahoitukseen ja siksi haluankin sanoa että korkeakoulutukseen tehdään tämä kehysriihi ei auta yhtään koska ne lisärahat mitä on saatu nyt se sata miljoonaa euroa menevät käytännössä vain hankerahoitukseen eli se ei helpota näitä irtisanomispaineen ja työpaikkojen vähentämisen paineen alla olevia tutkimusryhmiä lopuksi haluaisin sanoa myös opintotuesta ja opiskelijoiden asemasta että opiskelijat ovat se väestöryhmä

nuorilla tulot ovat laskeneet jo laman myötä eniten kaikista väestöryhmistä se rikkoo tätä tasa arvoisen koulutuksen unelmaa jos opintorahaa leikataan nyt jopa neljänneksellä nämä vaan ovat asioita joihin suomella ei ole varaa koska eriarvoistumiseen ja näköalattomuuteen ja sitä kautta taloudellisen osaamisen heikentymiseen tulevaisuudessa eli pidetään kiinni tästä koulutusjärjestelmästä joka on suomalainen malli eikä leikata sitä pois

alkava moottorivalmistaja valvoo ja kehittää jo nyt globaalisti tuhansia moottoreita etäältä vaasan tehtaalta käsin

jos ja kun nyt kuitenkin joudutaan säästämään on erityisen tärkeää että julkiset tutkimus kehitys sekä infrapanostukset pääasiallisesti ohjataan sellaisille alueille ja aloille joissa nimenomaan teollinen jalostusarvo ja vienti ovat

ja tuodaan uutta rahaa koko maamme hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi ruotsalaisen nordregio tutkimuslaitoksen mukaan niin sanottujen vihreiden patenttien osuus on esimerkiksi juuri suomen vaasassa korkeampi kuin missään muualla pohjoismaissa korkeakoulustruktuuria tarkasteltaessa onkin syytä katsoa korkeakoulun koon ja seinien sijaan tulevaisuuden kannalta relevanttia osaamissubstanssia josta esimerkiksi älykkäisiin energiaratkaisuihin kytketyt vihreät patentit ovat yksi oiva mittari varsinkin sellaiset yliopistot korkeakoulut ja tutkimuslaitokset jotka ovat osa merkittävää vientiteollisuusklusteria ovat suomen kaltaisessa pienessä maassa äärimmäisen tärkeitä temin kasvusopimusmenettely onkin yksi askel oikeaan suuntaan kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskittymien kehittämisessä ja tässä voi myös

hyvä myös muistaa että mikäli pohjois euroopan vaikka johtavat huippuosaamiseen perustuvan energia ja cleantech keskittymän veturit suuret yritykset jotka tuovat maahan miljardeja euroja ja työllistävät kymmeniätuhansia omissa ekosysteemeissään päättävät lähteä esimerkiksi helsingistä tai vaasasta on seuraava osoite kiina intia tai brasilia valitettavasti ei mikään muu suomen

arvoisa puhemies suomen talouden tilanne on erittäin vakava

kasvanut kovaa vauhtia vienti ei vedä ja suomen talousnäkymät ovat euroalueen heikoimmat ellei velkaantumista saada taitettua ja lopulta pysäytettyä tämä johtaa ennen pitkää talouspoliittisen päätöksentekovaltamme menettämiseen tässä tilanteessa myös sosiaaliturvan kuormitusta on kevennettävä mutta se tulisi pyrkiä tekemään tavalla josta on mahdollisimman vähän haittaa yhteiskunnallemme arvoisa puhemies sanotaan että opiskelu on sijoitus tulevaisuuteen mutta voidaanko esimerkiksi opintolainan nostamista pitää nykyisessä työllisyystilanteessa kovinkaan riskittömänä sijoituksena opiskelijalle aiemmin on voitu edes teoriassa ajatella että opintoraha asumislisä riittävät juuri ja juuri elämiseen nyt opintorahaan esitetyn tosin alkuperäistä suunnitelmaa lievästi maltillisemman leikkauksen toteutuessa pakotamme yhä suuremman osan opiskelijoista ottamaan opintolainaa vaikka joillekin heistä riittäisi työpaikkoja ja aikaa työskentelyyn pitävät tulorajat huolen siitä ettei opiskelija voi olla täysimääräisesti työmarkkinoiden käytettävissä opiskelijat joutuvat taloudellisesti

on turha kaunistella arvoisa puhemies yhteiskunnan tulisi kohdella opiskelijoita tasavertaisesti suhteessa muuhun väestöön heille pitää tarjota mahdollisuus elää edes jollain tasolla suht normaalia

joka hakee osa aikaista työtä tulisi pyrkiä takaamaan samantasoinen tuki kuin työttömälle työnhakijalle nyt budjettiriihessä tehty päätös siirtää sekä toisen että korkean asteen opiskelijat yleisen asumistuen piiriin on varmasti tervetullut ratkaisu asumiskustannusten jatkaessa nousuaan vaikka tulorajoja ei korotettu näistä aiheutuvan takaisinperinnän kohtuullistaminen on sentään jotain kiitosta ansaitsee myös vanhempien tulojen vaikutuksen poisto itsenäisesti asuvilta kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiailta toisen asteen opiskelijoilta arvoisa puhemies opintolaina ei kuitenkaan saa vastaus opiskelijan toimeentulon turvaamiseksi laina pitää kuitenkin aina maksaa takaisin eikä opiskelijan selkään voi olla tarkoituksenmukaista kasata jopa viidentoistatuhannen viiva kolmenkymmenentuhannen euron velkataakkaa työn vastaanottamisen mahdollistamiseksi on löydettävä keinoja ja myös hallitusohjelmaan kirjattu ajatus kandidaatin tutkinnolla työelämään siirtymisen helpottamisesta olisi harkitsemisen arvoinen arvoisa puhemies opiskelijoiden tulisi olla vähintäänkin samalla viivalla myös maahanmuuttajien kanssa opintotuen ja huomattavasti avokätisemmin maksettavan kotouttamisrahan välisen tasoeron vaikutus hidastaa esimerkiksi nuorten maahanmuuttajanaisten kotoutumista sekä ammattiin kouluttautumista siis ryhmän jonka työttömyys on suomessa oecd maiden korkeinta tasoa

arvoisa puhemies

nämä hallituksen koulutukseen tieteeseen ja tutkimukseen kohdistamat säästöt ne ovat kohtuuttoman suuria koko vaalikauden aikana säästösumma kohoaa kokonaisuudessaan jopa kolmeen miljardiin euroon koulutuksesta ja tutkimuksesta leikataan suhteessa enemmän kuin muualta suomessa panostukset koulutukseen ovat olleet suurimmillaan lähes kolmetoista prosenttia julkisen talouden kokonaismenoista näin oli vuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä ja kaksituhattakolme tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lamassa osuus kävi matalimmillaan yhdessätoista pilkku kahdessa prosentissa mutta nyt olemme alittaneet yhdentoista prosentin rajan ja hallituskauden lopussa koulutuspanoksen osuuden julkisista menoista voidaan ennakoida olevan noin kymmenen prosenttia arvoisa puhemies lähes kaikki suomalaiset ja myös kansainväliset asiantuntijat ovat voimakkaasti kritisoineet näitä koulutukseen tieteeseen tutkimukseen sekä kehittämis ja innovaatiotoimintaan kohdistuvia säästöjä ja ja pitäneet niitä suomen tulevaisuuden kannalta jopa vaarallisina hallituksen hyvätkään kärkihankkeet eivät tätä todellisuutta muuta kaiken tämän lisäksi hallitus esittää opiskelijoiden toimeentulon heikentämistä opintotukeen on suunniteltu yhteensä sadankahdenkymmenenkahden miljoonan euron leikkaus opintotuki pienenee kaksikymmentäkahdeksan prosenttia ja tämä tarkoittaa opintorahan kuukausierään noin kahdeksankymmenen euron leikkausta moni opiskelija on sanonut tuon rahan olevan vähintäänkin kahden viikon ruokaraha opiskelijat elävät jo nyt todella pienillä tuloilla ja jopa alle köyhyysrajan monet opiskelijajärjestöt ovat viestineet että opiskelijoiden toimeentulon heikentäminen uhkaa jo monen opiskelijan mielenterveyttä jos tulot pienenevät entisestään moni opiskelija joutuu menemään töihin elleivät halua ottaa opintolainaa opiskelun ohella työskentely pidentää usein opintoaikoja ja tämä ei taas työurien pidentämisen näkökulmasta ole lainkaan hyvä asia arvoisa puhemies suomen tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa meillä ei ole varaa yhteiskuntana siihen että estämme tai vaikeutamme kohtuuttomasti nuoria opiskelussaan suomen menestyksen avaimet ovat siinä että jokaisella on mahdollisuus opiskella perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta ennen vaaleja ja vaalien jälkeenkin monet nykyiset ministerit myös opetusministeri puhuivat siitä ettei koulutuksesta leikata siitä on leikattu ja nyt leikataan myös tasa arvoisista opiskelumahdollisuuksista on hyvin vaikea ymmärtää miten tämä auttaa suomea menestymään maailmalla kovenevassa kilpailussa opiskelijoiden asema heikkenee monella tavalla yhtä aikaa opetuksen laatu ja mahdollisuudet heikkenevät sekä toimeentulon taso alenee tulevaisuudenusko on koetuksella ja kun työelämä näyttää samaan aikaan vielä epävarmalta niin entistä hankalammalta opiskelijoiden tilanne tuntuu tämä vie nopeasti huonoon kierteeseen hallituksen kehyspäätös ei tuonut opiskelijoille lohtua vaikka myönnän että parista hyvästä parannuksesta hallitus hallitus eilen kyllä kertoikin murusista ei kuitenkaan saa pullaa leivottua on helppo palauttaa pieni summa massiivisista leikkauksista sitä on kuitenkin turha mainostaa koulutusmyönteisyytenä lopuksi arvoisa puhemies erityisen huolissani olen päivähoidon ja peruskoulujen ryhmäkokojen kasvamisesta sillä kaikkein tehokkainta varhaista puuttumista ja ongelmien ennaltaehkäisyä ovat riittävän pienet ryhmäkoot ryhmäkokojen kasvattaminen onkin yksi huonoimmista päätöksistä mitä tämä hallitus on tehnyt sillä se vaikuttaa negatiivisesti sekä lasten psykososiaaliseen että myöskin kognitiiviseen kehitykseen näitä vahinkoja on myöhemmin hyvin ja myös kallista korjata

arvoisa puhemies

ole hallitukselle kelvannut juuri koulutukseen panostamalla talous voidaan saada nousuun eikä tämä ole yhdenkään kansanedustajan keksimä totuus vaan useiden asiantuntijoiden ja merkittävienkin elinkeinoelämän vaikuttajien näkemys

suuremman kynnyksen takana kuin hyväosaisilla vuonna seitsemänkymmentä akateemisesti koulutettujen vanhempien lapsi päätyi yhdeksäntoista pilkku yksi kertaa todennäköisemmin todennäköisemmin korkeakouluun kuin ei akateemisen perheen lapsi vuonna yhdeksänkymmentä tuo luku oli kymmenen pilkku kahdeksan vuonna kaksituhattayksitoista enää kuuden pilkku näiden viimeisten lukujen välissä otettiin käyttöön kaikille tasapuolinen opintorahapainotteinen opintotukijärjestelmä tämän hyvän kehityksenkö hallitus nyt haluaa romuttaa me kaikki olemme halukkaita keskustelemaan koulutuksen kehittämisestä massiivisissa koulutusleikkauksissa ei kuitenkaan ole kyse hyvään kehitykseen johtavasta uudistamisesta varhaiskasvatuksessa ryhmäkokoja kasvatetaan päivähoito oikeutta rajataan päivähoidon maksuja korotetaan ja esiopetusta muutetaan kerhomuotoiseksi jolloin pedagogiset tavoitteet jäävät helposti kakkoseksi peruskouluissakin ryhmäkokoja kasvatetaan ja laadun parantamiseen tarkoitettuja valtionavustuksia leikataan pienten koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan jolloin yhä useampi pieni eka ja tokaluokkalainen tulee perheen tiukan taloustilanteen vuoksi viettämään aamunsa ja iltapäivänsä yksin kotona arvoisa puhemies ammatilliseen koulutukseen kohdistetaan suuri sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaus samalla toteutetaan ammatillisen koulutuksen koulutuksen reformi jonka seurauksista ei vielä ole tietoa moni yrittäjä on kritisoinut ammatillisen koulutuksen tason laskeneen lähiopetustuntien puutteen vuoksi jo nyt niin rankasti ettei työelämään saada osaavia tekijöitä vaan työnantajien on heidät itse koulutettava jo suoritetun tutkinnon myös ammattiin opiskelemisen aloituspaikkoja joudutaan leikkausten myötä luultavasti vähentämään esimerkiksi pohjois pohjanmaalla suomen nuorisovaltaisimmassa maakunnassa tämänsuuntainen kehitys on katastrofaalista nuorten ja aluetalouksien kannalta mikäli toimipisteverkkoa vielä karsitaan joutuu yhä useampi viisitoista vuotias muuttamaan suoraan peruskoulun jälkeen pois aivan liian varhain korkeakoulujen määrärahoista leikataan rajusti hallitus leikkaa vieläpä kymmeniä miljoonia euroja tutkimustamme rahoittavilta tahoilta tekesiltä ja suomen akatemialta

nämä satojen miljoonien leikkaukset eivät hallitukselle välttämättä edes riitä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen indeksien jäädyttäminen vie korkeakoulutukselta vielä sataseitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa lisää arvoisa puhemies lopuksi totean että näyttää siltä että hallitus ei näe koulutusta suomen tulevaisuuden valttikorttina maailmalla nämä eivät ole pitkäjänteisiä ja kestäviä keinoja tasapainottaa taloutta

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat

joudutaan tässä taloustilanteessa tekemään ja joita nyt tässä tulee olen itse entinen opiskelijapoliitikko ja paljon toiminut opiskelijoitten edunvalvonta asioissa ja siihen liittyen olen joutunut paljon tätä asiaa miettimään olen saanut erittäin paljon yhteydenottoja nuorilta opiskelijoilta ja myös opettajilta tähän aihepiiriin liittyen ja katsonkin siksi tarpeelliseksi vähän laajemmin miettiä tätä koulutuksen ja opiskelijoitten tukemisen tilannetta suomessa tällä hetkellä suomi kansakuntana suomen julkinen talous ja myös suomen yksityinen talous on päästetty luokattoman huonoon kuntoon kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet tätä kuntoa aiheuttamassa viimeisen kymmenen viiva viidentoista vuoden aikana mutta erityisesti vuosina kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattaviisitoista suomen talouden vahvistaminen ja näitten välttämättömien saneeraustoimien tekeminen jäi kesken siltä porukalta jossa muun muassa ruotsalainen kansanpuolue sdp ja vihreät olivat mukana odotettiin ja odotettiin ja vajottiin entistä syvemmälle nyt sitä tilannetta parsitaan useammalla sektorilla ja tehdään näitä tuskallisia vaikeita leikkauspäätöksiä ja nostetaan osin ihmisten verotusta ja heidän maksujaan eri palveluista rouva puhemies koulutusjärjestelmän tulevaisuutta hiukan avatakseni ja niitä ajatuksia joita minulla on siitä jos toiselle asteelle erityisesti ammatilliseen koulutukseen niin pidän erittäin tärkeänä sitä että entisestäänkin ammatillisessa koulutuksessa vahvistetaan yhteyksiä työelämään elinkeinoelämään yrityksiin ja käytännön työpaikkoihin

olla mahdollista kouluttaa metallimiehiä jotka osaavat muutakin kieltä kuin härmää puhemies korkeakoulupolitiikasta jotakin vaikka korkeakoulut tuottavat ylempää sivistystä niin siitä huolimatta toivon että sielläkin olisi vuorovaikutusta elinkeinoelämään ja muuhun yhteiskuntaan joskus tuntuu että joillekin tutkijoille parasta on se että ollaan lasikuvun alla erossa muusta toiminnasta ja ei se voi olla tavoitteena

tai olisi muuta joustoa elämäntilanteitten mukaan jos nyt lainapainotteisuuteen mennään opintotuessa niin toivoisin että siellä huomioitaisiin esimerkiksi maksuhäiriöiset nuoret että jos on elämässä hölmöillyt niin ei se tuen saaminen esty sitten siitä johtuen että on niitä maksuhäiriöitä eikä siksi saa opintolainaa

opintotuen takaisinperinnän korotusprosentti tulee lähemmäs normaalia viivästyskorkoa

arvoisa puhemies nyt kun edustaja kurvinen piti varsin hyvän puheenvuoron mielellään sitä kehuu ja haluan ottaa kantaa yhteen asiaan jonka hän otti esille se koski hänen näkemyksiään tästä lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä sen kehittämisestä käytitte esimerkkiä siitä miten kokin on hyvä osata vieraita kieliä vieraita kulttuureja tämähän voidaan tietysti laajentaa

kokoomus saa näppylöitä tarpeettomasti kun puhutaan lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä se nimittäin on modernia sivistysajattelua ja toivon että myöskin te ymmärrätte ja näette tämän asian jonka mielestäni edustaja kurvinen erinomaisesti toi puheenvuorossaan esille
sitten mennään puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies suomi on pitkään voinut ylpeillä väestön korkealla koulutustasolla ja kansalaisten tasa arvoisella pääsyllä koulutuksen piiriin niin varhaiskasvatuksessa peruskoulussa toisen asteen koulutuksessa kuin maksuttomassa korkeakoulussakin keskeisenä piirteenä ja tavoitteena on ollut se että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua ja toimeentulo ei ole sivistyksen esteenä laadukas koulutus on taannut sen että pienenäkin maana suomi on menestynyt niin koulutustasoa osaamista kuin kilpailukykyäkin mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa nyt

hallitus on leikkaamassa hallituskauden aikana koulutuksesta jopa miljardi euroa vuositasolla leikkaus kohdistuu koko opintopolkuun varhaiskasvatuksesta aina korkeimpiin opintoihin saakka samoin leikataan tutkimuksesta ja pian myös opiskelijoiden toimeentulosta sen sijaan että hallitus antaisi antaisi eväitä rakenteiden uudistamiseen harkitsemattomilla säästötoimilla on saatu aikaan pelkästään merkittäviä henkilöstövähennyksiä helsingin yliopisto vähentää yhdeksänsataakahdeksankymmentä henkilöä aalto yliopisto satayhdeksänkymmentä henkilöä åbo akademi sata henkilöä lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilöstö vähenee sadallakahdellakymmenellä henkilöllä joka on kolmetoista prosenttia yliopiston henkilöstöstä on aivan selvää että näillä vähennyksillä heikennetään sekä opetuksen määrää että laatua leikkausten vaikutusta suomalaisten osaamiseen innovaatioihin ja kilpailukykyyn pidemmällä aikavälillä voi vain arvailla yrittää kuitenkin voi talouspolitiikan arviointineuvosto on vastikään todennut että koulutusleikkaukset vaikuttavat negatiivisesti tuottavuuteen ja tulevaan kasvuun eu komissio ennusti korkea asteen koulutuksen saaneen työvoiman osuuden laskevan suomessa ainakin vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi asti oecd katsoi että

leikkaukset eivät ole perusteltuja sillä niillä heikennetään tulevan kasvun edellytyksiä ja vaarannetaan koulutuksen ja tutkimuksen laatua tutkimus onkin todellisessa vaarassa varsinkin sellainen perustutkimus jolla ei ole nähtävissä välitöntä taloudellista hyötyä lisäksi suomen akatemian määrärahoja ja tekesin rahoitusta vähennetään lahjakkaiden tutkijoiden pako ulkomaille on jo käynnistynyt mikä ei ole mikään ihme ja mikä on todella valitettavaa sipilän hallituksen suomessa on tarjolla vain epävarmuutta ja yhä kovenevaa kilpailua kilpailua yhä hupenevista tutkimusrahoista arvoisa rouva puhemies opintotukeen on luvattu jälleen leikkauksia selvitysmies roope uusitalon mukaan opintorahaa tulisi leikata neljänneksellä kahteensataanviiteenkymmeneen euroon kuukaudessa tukikuukausia tulisi vähentää ja tuen ehtoja tiukentaa

opiskelija ei saa riittävää opintopistemäärää kerättyä maksetut opintotuet peritään takaisin oikeuden tukeen saa takaisin vasta kun on kerryttänyt riittävät opintopisteet mutta tästä pitäisi selvitä ilman tukea toimeentulon saamiseksi opiskelijan on oltava töissä ja samalla kerrytettävä riittävät opintopisteet jotta saisi jälleen opintorahaa ja voisi keskittyä opintoihin tästä syntyy vaikeasti hallittava oravanpyörä opiskelijat eivät ota mielellään lainaa onkin syytä olettaa että leikkaukset tulevat lisäämään opintotuen takaisinperintöjä joita tehdään nyt jo noin kymmenelle prosentille tuensaajista ehtojen tiukentuessa perinnät voivat synnyttää kierteen joka johtaa vaikeampiin toimeentulo ongelmiin ja opintojen keskeyttämisiin erityisen haavoittuvassa asemassa ovat perheelliset opiskelijat jotka ovat jo nykyisessä järjestelmässä olleet ilman riittävää tukea arvoisa rouva puhemies erityisen pahoillani olen varhaiskasvatukseen liittyvistä säästöistä ja eriarvoistavasta politiikasta lapset asetetaan jo pienestä pitäen eriarvoiseen asemaan vanhempien tilanteen työttömyyden takia nämä päätökset tulevat vaikuttamaan lapsen myöhempään elämänkaareen

ennalta ehkäisevänä toimena on yksi vaikuttavimmista toimista joka meidän palvelujärjestelmässämme tällä hetkellä on tämä ei ole taloudellisesti eikä myöskään lapsen edun näkökulmasta millään tavalla perusteltua arvoisa puhemies jos haluaisin antaa se on se

että itsenäisesti asuvien kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulojen luovutaan tämä on ollut kauan toivottu korjaus ja olen iloinen että se nyt vihdoin ja viimein

arvoisa rouva puhemies kuten täällä on tänään moneen kertaan todettu

ikävä ja vakava että myös koulutussektorilla tehostamistoimenpiteet ovat varsin välttämättömiä ne ovat toki joiltakin osin hyvin valitettaviakin ja ilman muuta ne ovat sitä myös omasta mielestäni positiivisiakin uudistuksia on silti tiedossa muiden toimenpiteiden ohella myös yliopistojen ja korkeakoulujen yhdistämisiä tapahtunee jatkossa aiempaa useammin digitalisaation aikakaudella edes kampusten fyysinen etäisyys ei aiheuta ylitsepääsemättömiä esteitä yhteistyölle arvoisa puhemies kuten aiemmin tänään jo kuultiin on opetus ja kulttuuriministeri sanni grahn laasonen asettanut työryhmän jonka tehtävänä on valmistella tampere kolme yliopiston perustamista ja kiitän arvon ministeriä tästä avauksesta tampere kolme hanke nähdään erityisesti pirkanmaalla uutena ja tärkeänä merkkipaaluna tässä hankkeessa on tarkoitus luoda synergiaa tamperelaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulun välille sekä myös tärkeitä kontakteja elinkeinoelämään samalla syntynee lisää työpaikkoja tampereen yliopiston tampereen teknillisen yliopiston ja tampereen ammattikorkeakoulun yhteistoiminta syvenee sekä hallinnon että opetuksen saralla muun muassa osa oppilaitosten kurssitarjonnasta tullee jatkossa olemaan yhteistä edustaja kurvinen viittasi äsken työelämän tarpeiden huomioimiseen koulutuspolitiikkaa suunniteltaessa tampere kolme yhteistyö on esimerkki sellaisesta rakenteellisesta uudistuksesta jolla korkeakoulutusta kehitetään vastaamaan työelämän tarpeita elinkeinoelämä toivoo että tampere kolme hanke mahdollistaisi aiempaa paremman teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen yhteensovittamisen ja loisi uusia yritysideoita ja kauan kaivattuja työpaikkoja tampere kolme yhteistyön onnistuminen olisikin merkittävä edistysaskel koko suomen elinvoimalle hankkeen edellyttämät lainsäädäntömuutokset tuotaneen eduskuntakäsittelyyn jo ensi vuoden alkupuolella ja yhteistyö käynnistyy näillä näkymin vuonna kaksituhattakahdeksantoista tämä on erittäin hieno asia arvoisa puhemies laaja koulutustarjonta on myös alueellisen ja paikallisen koulutustarjonnan näkökulmasta koulutusmahdollisuudet houkuttelevat oppilaitospaikkakunnille motivoituneita nuoria joista monet asettuvat seudulle veronmaksajiksi myös opintojensa loputtua paikallinen elinkeinoelämä elinkeinoelämä saa usein runsaasti uutta puhtia ammattitaitoisista ja hyvin koulutetuista yrittäjistä ja työntekijöistä se on muistettava jatkossakin kun kehitämme suomalaista koulutusta

arvoisa

huomenna keskustellaan täällä valtion lisätalousarviosta valtio velkaantuu ennätystahtiin joka päivä elämme velaksi mutta kun tämänpäiväisenkin opposition puheenvuoroja on kuunnellut ei voi voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin että pitäisi jatkaa samaan malliin kuin viimeiset kahdeksan vuotta on tehty eli ottaa velkaa velan päälle ja mistään ei saisi leikata en väitä olevani paras asiantuntija mitä tulee korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen en varmasti ole silti näkisin että kaksisataaviisikymmentä euroa opintorahaa kuukaudessa plus asumistuki plus tuettu ateriointi plus ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kattavat palvelut yhdessä ovat kuitenkin varsin kohtuulliset ne ovat sellaiset ettei opintojen pitäisi tyssätä nyt tehtäviin leikkauksiin arvoisa rouva puhemies eräs lause jota opposition propagandassa on kuultu on se etteivät opiskelijat uskalla ottaa lainaa koska takeita työpaikan saannista opintojen loputtua ei ole ymmärrän sen epävarmuuden jota nuoret kokevat mutta valitettavasti on niin että elämme epävarmoja aikoja jokainen pankin lainatiskillä asioiva varmaankin tuntee jonkinlaista epävarmuutta asuntolainan hakija todennäköisesti tuntee epävarmuutta ja ahdistustakin kun ole takeita työn jatkuvuudesta ja asuntolainat ovat euromääriltään ja takaisinmaksuaikatauluiltaan aivan eri luokkaa kuin opintolainat ne jotka sanovat ettei opintolainaa uskalla ottaa ovat kuitenkin ensimmäisenä lisäämässä valtion menoja ja ne katetaan lainalla eli siis henkilökohtainen lainako on pahasta mutta valtion laina hyvästä mikä ero niillä on loppupelissä ne maksetaan pois valtiohan olemme me me sen valtion lainankin maksamme ennemmin tai myöhemmin sitten siitä lainan ottamisesta opiskelija kun ottaa lainaa kun joutuu ottamaan lainaa kohdistaa sen opiskelun hyvin tarkasti silloin joutuu ottamaan vastuuta ja se on myös sijoitus tulevaisuuteen tiedän esimerkin eräs opiskelija kolmekymmentäviisi vuotta about oli opiskellut lähti opiskelemaan seuraavaa gradua minä annoin semmoisen maalaisneuvon että tuo nätti käsi kannattaisi laittaa jo välillä töihinkin tämä opiskelu maksetaan kaikki maksavat vanhukset kaikki mutta nyt kun sitä tarkennetaan hiukan niin tämmöiset jäävät pois otetaan vastuu

opiskelusta tulevasta ammatista ja niin edelleen tämä järkevöityy pääministerillä oli erinomainen puhe siitä kuinka tulevaisuudessa opiskelu muuttuu ei tehdä enää opiskelua opiskelun päälle vaan se joudutaan kohdentamaan

arvoisa rouva puhemies

tutkimuslaitosten kanssa opetuksessa tutkimuksessa tukipalveluissa rakenteissa ja infrastruktuureissa sekä kansainvälisessä yhteistyössä kansalliset ja kansainväliset strategiset kumppanuudet vahvistavat valittua erikoistumista samalla mahdollistetaan eri tahojen osaamisen kokoaminen kilpailukykyisiksi keskittymiksi tutkimustoiminnan ripeä kaupallistaminen sekä edistetään tutkimusrahoituksen ja investointien saamista suomeen ministeriö on painottanut ohjeessaan heikosti tuottavien alojen ja yksiköiden kriittistä tarkastelua niin kutsuttuja poisvalintoja tehtäessä on nykykustannusten lisäksi arvioitava myös saavuttamatta jäävä vaikuttavuuspotentiaali ajankohtaisia uudistuksia on tarpeen suunnitella korkeakoulusektorien välisessä yhteistyössä riittävän ala ja aluekohtaisen koulutustarjonnan turvaamiseksi kilpailu tutkimuksen laadulla on kiristynyt eivätkä kotimaiset voimavarat riitä kansainvälisen tason saavuttamiseen kaikilla aloilla yliopistoissa kuten muissakin oppilaitoksissa henkilökuntaan kohdistuvat leikkaukset vähentävät kapasiteettia tehdä laadukasta ja tuloksellista työtä korkeakoulujen toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta on nyt välttämätöntä keskittää voimavaroja harvempiin vaikuttavampiin ja taloudelliselta kantokyvyltään nykyistä vahvempiin toiminnallisiin yksiköihin menosäästöjen kohdentamisessa ja toimenpiteiden kohdistumisessa korkeakoulujen on huolehdittava ettei opetusta ja tutkimusta heikennetä korkeakouluissa on paljon kehitettävää ympärivuotinen ja elämänikäinen opiskelu opetus ja tenttikäytäntöjen päivittäminen kaksituhattakymmenen luvulle ja opiskelijoiden ohjaus vaativat kuitenkin resursseja kehitystyö ei synny ilman henkilöstöä hallituksen massiiviset koulutusleikkaukset ovat olleet kuuma puheenaihe turuilla ja toreilla eilinen kehysriihen päätös varmasti parantaa tilannetta mikäli rahat osataan laittaa oikeisiin kohteisiin ja miksei osattaisi nyt tarvitaan koulutus ja tiedepoliittisen strategian oikeaa jalkauttamista mikäli sellainen on oppilaitoksissa

arvoisa rouva puhemies

mutta tuntuu pahalle että opiskelijoiden velkaantumisesta ei välitetä velkakestävyydessä kuitenkin valtion hartiat ovat leveämmät kuin opiskelijan pääministeri on puolustellut asiaa sanomalla kuinka hänkin aikanaan opiskeli velalla paluuta menneisyyteenkö hallitus haluaa täystyöllisyyden aikakautena tilanne oli aivan toinen kuin nykyään pääministerin sukupolven nuoruusvuosina oli varmaa että valmistumisen valmistumisen jälkeen sai töitä ja velan pystyi hoitamaan nykymaailmassa tutkintotodistus ei enää takaa varmaa työpaikkaa ja vuosia kestävä lainan kerryttäminen on riski lainalla opiskelu on uhkapeliä opiskelijalla on vastuu tuloksesta eli valmistumisesta mutta samanaikaisesti hänelle ei ole luvassa mitään työmarkkinoilla lainapainotteinen opintotuki asettaisi opiskelijat vahvasti eriarvoiseen asemaan tällainen muutos veisi suomea kohti luokkayhteiskuntaa sivistys yläluokkaistuisi ja koulutus muuttuisi hyvätuloisten foorumiksi opiskelusta tulisi ylellisyyttä johon kaikilla ei ole mahdollisuutta tämän seurauksena voisi käydä niin ettei opiskelemaan lähdettäisi on kuitenkin tutkittu että yksi valmistunut opiskelija tuottaa valtiolle moninkertaisesti hänen kouluttamiseensa kuluneen rahan on huonoa talousosaamista heikentää opiskelijoiden toimeentulomahdollisuuksia entisestään lainarahalla opiskeleminen aiheuttaa opiskelijalle aivan tarpeetonta stressiä erityisesti opintojen takkuillessa tämä voi johtaa opiskelukyvyn menetykseen entä jos saakaan tutkintoa valmiiksi entä jos alavalinta vain tuntuu väärältä kahden opiskeluvuoden jälkeen entä jos saakaan valmistumisen jälkeen töitä ja minulla on kaksikymmentätuhatta euroa velkaa maksettavana kysyvät opiskelijat ei kovin ruusuinen tulevaisuudenkuva asiat eivät aina mene niin kuin suunnittelee lisähuoli huomisesta ei helpota opiskelijan arkea opintolainaa ei myöskään saa jos on luottorekisteritietoihin merkitty maksuhäiriö miten näiden kouluttautumisen käy jos opiskeluaikana eläminen perustuu lainanottoon pienituloisuus opiskeluaikana vaikeuttaa nuorten harrastusmahdollisuuksia ja terveitä elämäntapoja kuten terveellisen ruoan syömistä maailman terveysjärjestön whon mukaan perheen varakkuuden yhteys lasten ja nuorten liikunta aktiivisuuteen on suomessa toiseksi vahvin kaikista tutkitusta maasta heikko taloudellinen tilanne on suorassa yhteydessä liikunnan harrastamisen vähyyteen useampi kuin joka kolmas nuorista on jättänyt jonkin harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen takia monella pienituloisella tai yksinhuoltajaperheellä ei ole mahdollisuutta auttaa opiskelevaa lastaan ja muutoinkin vanhempien apuun turvaudutaan vasta pahimmassa pulassa sitä ennen on saattanut tulla jo maksamattomia laskuja kulutusluottoja ja maksuhäiriömerkintöjä

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

ja miten kävi eilisen kehysriihen jälkeen kävi varsin surullisesti eilen hallitus vielä suitsutti että ei enää koulutuksesta leikata ja miten sitten kävikään kehysriihen tiedotteesta saimme lukea uudesta koulutusleikkauksesta omaehtoisen koulutuksen kulukorvauksen neljänkymmenenseitsemän miljoonan euron pysyvästä säästöstä jos edustaja tällä hetkellä ministeri soini olisi tässä salissa niin tekisi mieli jopa kysyä miten te kehtaatte ja kyllähän te kehtaatte arvoisa rouva puhemies leikkaus osaamiseen koulutukseen ja sivistykseen on kaiken kaikkiaan käsittämätön koska suomen taloudellinen menestys on perinteisesti perustunut vahvaan osaamispohjaan talouden aallonpohjassa tulisi huolehtia juuri osaamisesta jotta tulevalle kasvulle olisi olemassa niitä aitoja rakennuspuita hallituksen eväät ovat nyt kasvun ja työllisyyden suhteen täysin levällään ja toiveita ensi viikon paketista on heitetty täällä tänään useamman kerran toivon sen sitten myös osoittautuvan sellaiseksi että siitä tälle kasvulle on myös hyötyä

jos sivistyksestä puhutaan tätäkin mahdollisuutta ollaan murentamassa kun opintorahaa leikataan seurauksena nuoren ihmisen taloudelliset lähtökohdat määrittävät yhä enemmän hänen mahdollisuuksiaan koulutukseen eli nyt rakennetaan jopa taloudellisia esteitä opiskelulle ja tämä on mielestäni totaalisen väärä suunta opintorahaan kaavailtu leikkaus on yksilön kannalta todella kova neljänneksen vieminen kenen tahansa toimeentulosta vaikuttaa kovasti paljon siihen miten arki sujuu ja miten siitä arjesta selviää nyt kun viedään heiltä joiden toimeentulo on lähtökohtaisesti heikkoa leikkaus on mielestäni aika kohtuuton vaikka hallituksen koulutus ja sivistyspolitiikka on osittain hiilenmustaa löytyy tuoreesta kehyspäätöksestä sentään yksi oikein tervetullut asia ja se ansaitsee kiitoksen se on se että nyt luovutaan vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta tämä on pieni mutta erittäin tervetullut uudistus ja se ansaitsee lämpimän kiitoksen arvoisa rouva puhemies sdpn vaihtoehtobudjetti on osoittanut että näille leikkauksille on olemassa vaihtoehto tästä on keskusteltu mutta se on mennyt luultavasti kuuroille korville sdpn tasapainoinen vaihtoehto jättäisi nämä leikkaukset tekemättä ja silti velkaannuttaisi valtiota vähemmän kuin hallituksen vaihtoehto kun miettii niitä päätöksiä joiden eteen on vuosikymmenten aikana tehty monta ansiokasta elämäntyötä on mielestäni aika käsittämätöntä että tämä hallitus on valmis heittämään tästä osan roskakoriin minä en puhu siitä että tämä hallitus on koulutusvihamielinen mutta minua osittain hävettää suomen ja niiden sivistyspolitiikkamme suurmiesten ja naisten puolesta jotka ovat tehneet tässä maassa aikaisemmin töitä

arvoisa rouva puhemies läsnä olevat kansanedustajat tänään on ollut kiivaitakin keskusteluja ja olisin itse kaivannut enemmän keskustelua siitä sisällöstä jota jota muun muassa edustaja puumala toi puheenvuorossaan esille samoin edustaja terho kertoi että kaikki puolueet ovat aikanaan joutuneet erilaisiin leikkauksiin täällä osallistumaan niin että rehellisyyden nimessä voitaisiinko unohtaa jo tämä keskustelu siitä kuka mitäkin on sanonut ja keskittyä siihen miten me voisimme panostaa meidän laadukkaaseen koulutukseen tuntuu jotenkin niin oudolta että täällä käytiin tänään läpi sitä mitä joku sanoi ehkä yhdeksänkymmentä luvulla ja niin kuin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin vedottiin sitten johonkin hyvä ettei facebook kirjoitukseen että kuka saa nokitella ketäkin erityisesti sdptä hieman olen tänään ihmetellyt edustaja kiuru tuolta hyvin voimallisesti koko koko päivän piti puheenvuoroa sieltä oli hyvin huono jo kuulla ja jotenkin minä haluaisin että otettaisiin tämä asia ihan vakavasti tämä on tärkeä asia viime viikolla meidän edustaja terho puhui tempputyöllistämisestä ja silloin sdp puuttui siihen että eipäs saa puhua niin ikävästi mutta päivän olen kuullut täällä että puhutaan muumilaastarista verorahoista jotka suunnataan meidän koulutukseen ovatko meidän kaikkien verorahat siis muumilaastaria täällä kuinka te kehtaatte ja minä en ymmärrä miten tämä vie meidän opiskelijoita ja meidän tulevaisuutta millään lailla eteenpäin

tuossa eräänä päivänä juttelin erään opiskelijan kanssa joka oli iltatöissä ja hänkin ymmärsi sen että että on ikävää jos enemmän joutuu ottamaan lainaa tulevaisuudessa hän käy töissä mutta hänkin ymmärsi tämän taloudellisen tilanteen ja keskusteli tosi rakentavasti kanssani pitkään oli iltamyöhä kauppojen aukioloajat kun ovat nyt pitkiä ja hänen kanssaan tästä keskustelin ja sekin oli rakentavampaa keskustelua kuin se joka täällä tänään on käyty niin että olisin todella toivonut miten me kehitämme sitä meidän oppimispolun sisältöä nimittäin kuten täällä kävi esille on monissa tutkimuksissa tullut esille ja samoin muutama päivä sitten muistaakseni akavan ekonomisti puhui siitä että viime vuosina on laskenut matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen suomen kouluissa ja ja siihen eivät nyt varmuudella voi tämän hallituksen toimenpiteet olla syyllisiä ja silloin nimenomaan sinne sisältöihin pitäisi voida keskittyä tänään myös vihreiden edustaja yanar halusi pitää hallitukselle oppitunnin mittasuhteista ja siitä mitä tämä kaikki merkitsee se on totta että kaikki toimenpiteet merkitsevät jokaiselle henkilölle jotakin mutta haluaisin vielä korostaa sitä mikä minusta oli erittäin tärkeää eilisessä hallituksen tiedotustilaisuudessa kello kaksikymmentäyksi puhuttiin siitä että yhden prosentin työllisyysasteen korotus säästäisi kuusisataa miljoonaa euroa nyt tämä paketti minkä hallitus eilen joutui leikkauksia tekemään oli kolmesataaseitsemänkymmentä miljoonaa ajatelkaa jos me saisimme muutamien prosenttien korotuksia työllisyyteen siihen meidän pitäisi nyt panostaa ei siihen että mietitään mitä joku sanoi ja etsitään niitä pöytäkirjoista jotenkin se näyttää lähinnä näytelmältä nimenomaan täällä tuli myös esille että lainaa ei uskalleta ottaa kun ei sitä työtä no silloin meidän ei ehkä kannata niinkään keskittyä muuhun kuin siihen että me miettisimme miten me nyt saisimme niitä työpaikkoja että meillä kaikilla olisi sitä työtä meillä edelleen säilyy maksuton koulutus ja tuossa tänään tuli esille keskusteluissa että esimerkiksi lääkäriksi valmistuminen maksaa yhteiskunnalle satakahdeksankymmentätuhatta euroa siinä tarjotaan tämän suuruinen panos se on erittäin hienoa että me voimme ihan siitä sosiaalisesta taustasta riippumatta valmistua lakimieheksi lääkäriksi ihan mihin ammattiin kukin itse katsoo tarpeelliseksi ja mikä tuntuu siltä omalta tuossa vielä edustaja taavitsainen puhui siitä että joskus opiskelijoilla ei ole rahaa esimerkiksi tavata ystäviään ja se on näin itsekin opiskelija kun olin välillä tosiaan tonnikalaa söin ja vähensin

kun on taloudellisesti tiukkaa juuri tällainen tilanne olisi aivan ihanaa jos meillä kaikilla olisi varaa tehdä joka päivä sitä mitä me haluamme mutta valintoja me jouduimme tekemään ja näin se menee toivon kuitenkin että me saamme pikaisesti kaikille töitä me voimme varmasti silloin palauttaa ja parantaa näitä tukitasoja
edustaja mykkänen poissa edustaja yanar poissa siellä oli yksi vastauspuheenvuoro edustaja taavitsainen sen jälkeen puhujalistaan

arvoisa puhemies vastauksena edustaja merelle sanoitte että se on opiskelijoiden valinta kun ei voi syödä terveellisesti ja harrastaa eli siis että niitä valintoja opiskelija mukamas tekisi tämähän ei pidä paikkaansa tällä hetkellä opiskelija ei voi valita sitä että ostaisi sitä makaronia ja tonnikalaa vaan hän joutuu ostamaan pelkästään makaronia kun ei ole sitten rahaa edes siihen

ei juurikaan ole valinnan mahdollisuuksia

valintoja joskus joskus sinä tosiaan menet elokuviin joskus ostat jotakin muuta

arvoisa rouva puhemies keskustelu on ollut kyllä jälleen värikästä mutta tulevaisuuteen suuntautunut kehittäminen on jäänyt valitettavan vähäiseksi ratkaisukeskeinen lähestymistapa olisi kyllä hedelmällisempää joitakin tunteja sitten edustaja honkonen otti esille hallitusohjelman mukaisen byrokratian purkamisen kouluun todellakin suuntautuu monenlaisia kyselyjä ja tutkimuksia joiden parempi koordinointi toisi helpotusta rehtoreiden ja opettajien kouluvuoteen saman lukuvuoden aikana koulu saattaa joutua vastaamaan useisiin lähes samansisältöisiin kyselyihin ero näitten kyselyjen välillä voi olla kuitenkin sen verran hiuksenhieno että edellistä vastausta ei voi liioin hyödyntää siinä kyselyssä toki kouluille tulee myös erinomaisen hyviä mittauksia ja kyselyjä esimerkiksi oppimistulosmittauksista koulu saa koulukohtaisen palautteen avulla koulun toimintoja on hyvä kehittää arvoisa ministeri kysyitte omassa puheenvuorossanne miten opetamme lapsia hallitsemaan teknologiaa jota ei ole vielä keksitty ehkä me voimme palata neljänkymmenen vuoden taakse peruskoulun alkuun silloin elettiin aivan erilaisessa maailmassa silloin ei tiedetty kaksituhatta luvun osaamistarpeita kodin ja koulun tehtävät olivat tuolloin nykyistä paremmin eriyty neitä kodit kasvattivat omiin vahvuuksiinsa uskovia lapsia ja koulua arvostettiin kodeissa koulu taas antoi eväitä kohdata mikä tahansa tulevaisuus opittiin yhteistyötaitoja opittiin äidinkieltä opittiin matematiikkaa luonnontieteitä ja historiaa ja taito ja taideaineet olivat arvossaan ennen kaikkea koulu kasvatti meistä tulevaisuuteen ja koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen uskovia nuoria arvoisa ministeri otetaan vähän oppia menneistä keskustelu leikkauksista on ollut tänään mittaluokaltaan hukassa täytyy sanoa leikkausten jälkeenkin määrärahataso on esimerkiksi korkeakouluissa paluuta vain muutamia vuosia taaksepäin emmehän me todellakaan voi ajatella että yliopistokoulutuksen taso ja tilanne olisi silloin ollut heikko eivät nämä leikkaukset romuta koulutusjärjestelmää niin kuin täällä on yritetty todistella tällä hallituskaudella uudistetaan koulutusta koulutusta parasta tässä minusta on että uudistamiselle annetaan tilaa ja mahdollisuus siellä kouluissa maailman parhaat opettajat pääsevät kehittämään maailman parasta koulua vieläkin paremmaksi arvoisa puhemies asumislisän siirtäminen yleisen asumistuen piiriin on erinomainen viesti opiskelijoille se parantaa erityisesti pienituloisten opiskelijoiden asemaa toivoisin että asumistukijärjestelmän kokonaisuuden kehittämiseen paneuduttaisiin vielä kansantaloutemme ei kyllä kestä näin monimutkaista ja kallista järjestelmää kuin suomessa on vielä tämänkin jälkeen sipilän hallitus laittaa nyt suomea kuntoon jotta tulevaisuudessakin olisi mahdollisuus hyvinvointiin suomessa laadukkaaseen koulutukseen ja laadukkaaseen tutkimukseen

arvoisa rouva puhemies

me kaikki pidämme tasa arvoisia mahdollisuuksia kouluttautua opiskella erittäin tärkeinä vaikka suomessa olemmekin päässeet asiassa eteenpäin meillä on edelleen paljon parannettavaa toisin kuin opposition edustajat täällä ovat esittäneet lainapainotteisuuden kasvu ei automaattisesti tarkoita koulutuksen periytyvyyden kasvua

itse uskon että suurempi merkitys kuin varallisuudella koulutuksen hankkimisessa tai periytyvyydessä on sillä miten koulutuksesta puhutaan perheessä kaveripiirissä mediassa ja myös tässä salissa

pohja elämän mittaiselle oppimiselle tutkinto ei enää takaa työpaikkaa eikä ainakaan hyvää ja korkeaa toimeentuloa vaikka suuri osa korkeasti koulutetuista työllistyy edelleen hyvin on koulutusalojen työllistymisessä eroja siksi mielestäni onkin tärkeää että niin ammatillisessa koulutuksessa kuin korkea asteellakin opiskelupaikkojen määrää eri aloilla ohjaa työllistyminen tämä tapahtuu parhaiten myös koulutuskentän omien viestien mukaan rahoituksen kautta talouden rakenteet kuitenkin muuttuvat ja siksi myös koulutuksen ja alojen tulee muuttua ajassa tämä tarkoittaa jatkossa entistä enemmän sitä että uudelleen uudelleen kouluttautuminen saattaa olla useammille ajankohtaista arvoisa puhemies olen itse ollut lapsuudesta asti koulutususkovainen varmasti liikaakin silti olen tällä hetkellä erittäin kiitollinen siitä että minulla oli urheilun ohella mahdollisuus kouluttautua koulutus toi turvaa tulevaisuuteen en pidä siitä että henkilökohtaisia kokemuksia pidetään ainoana tai edes tärkeimpänä indikaattorina tai ohjeena päätöksille historian kokemukset ja opit ovat tärkeitä mutta enemmän tilastojen tasolla sen sijaan on tärkeää että kuuntelemme niiden ääntä joihin tekemämme päätökset vaikuttavat kun tapasimme opintotukileikkauksia ja uudistuksia suunniteltaessa opiskelijoita ja heidän etujärjestöjään saimme arvokasta palautetta ja kehittämisajatuksia vaikka opintorahan leikkauksia ei voitu perua monta muuta opiskelijoiden esittämää huolta voitiin ottaa huomioon ehkä suurimpana näistä opintojen edistymisvaatimuksen kiristämiseen liittyvä vaatimus olen keskustellut opintotuesta paljon myös muiden kuin opiskelijoiden kanssa monelle on ollut yllätys että meillä on käytössä tällä hetkellä jopa neljänkymmenen prosentin opintolainahyvitys eli käytännössä iso osa lainasta annetaan anteeksi jos valmistuminen tapahtuu määräajassa joka on noin vuotta pidempi kuin keskimääräinen ylemmän korkeakoulututkinnon suunniteltu kesto nyt opintotuen lainapainotteisuuden kasvaessa lainahyvityksen merkitys korostuu opintorahaleikkaus on joiltakin opiskelijoilta noin kahdeksankymmentä euroa ja joiltakin noin viisikymmentä euroa riippuen opintojen aloitusajasta jos koko kahdeksankymmenen euron opintorahan tippumisen korvaa opintolainalla on lisälaina opiskeluaikana noin neljätuhatta euroa olettaen että lainaa on ottanut yli kaksituhattaneljäsataa euroa jo aiemmin ja valmistuu määräajassa saa tuosta neljästätuhannesta eurosta anteeksi tuhatkuusisataa euroa eli maksettavaa jää kaksituhattaneljäsataa euroa opposition edustajat puhuvat kymmenientuhansien opintolainasta tämän leikkauksen vuoksi niin se ei siis pidä paikkaansa tietysti nyt mahdollistetaan entistä suurempi lainanotto ja jos sitä maksimaalisesti käyttää kasvaa kokonaispotti kymmeniksituhansiksi euroiksi kuitenkin harvoilla tilanne on nytkään se että ainoastaan opintotuki riittäisi toimeentuloon ja lisätienestejä haetaan työnteosta tai lainanotosta arvoisa puhemies en tällä esimerkillä halua vähätellä opintotukileikkausten suuruutta ja ymmärrän erittäin hyvin erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevien epävarmuutta ottaa lainaa olen sitä itsekin kokenut aikanani siksi toivonkin että opintolainahyvitys voidaan edelleen säilyttää osana opintotukijärjestelmäämme se myös kannustaa nopeaan valmistumiseen lisäksi toivon että hallituksen jatkovalmisteluissa opintolainan takaisinmaksun joustot voidaan yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa niin että yllättävissä tilanteissa opiskelijoiden oikeudet ovat samat arvoisa puhemies toivon että voimme jatkossakin käydä tässä salissa keskustelua joka luo uskoa koulutusjärjestelmäämme ja tulevaisuuteemme emme ainoastaan maalaa synkkääkin synkempiä uhkakuvia hallitukselle toivon voimia ja tahtoa toteuttaa erityisesti työllisyyttä vahvistavia uudistuksia sillä työllisyyden nostaminen on on ainoa tie kestävään kasvuun ja valtiontalouden tasapainoon pitkällä tähtäimellä

arvoisa rouva puhemies

kun syyskuussa oli välikysymys koulutuspolitiikasta nostin esiin eun ja eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetettavat lukukausimaksut totesin että tilanteessa jossa koulutuksestakin joudutaan leikkaamaan on kestämätöntä kustantaa maksuttomia opintoja koko maailmalle lukukausimaksut ovat lisäksi tehokas keino karsia maksuttoman tutkinnon perässä tulijat tässä taloustilanteessa suomi ei voi tehdä tämmöistä nyt kun julkinen puoli kasvaa meidän koko ajan jostakinhan se on katettava niin emme me me voi tämmöistäkään hyväksyä se on hyvä että näille tulee lukukausimaksut ja saadaan sitä kautta edes pikkuisen tasapainotettua sitä meillä on tilanne semmoinen että yritykset jotka rahoittavat tämän ja hyvinvoiva osa joka rahoittaa tämän yhteiskunnan myös huono osaiset lähtevät suomesta pois ja joka suomesta lähtee pois on veroparatiisissa tällä hetkellä elikkä pakko näitä leikkauksia on tehdä ja tämä on yksi alue johonka nyt laitetaan jos siellä tarkennuksia täytyy tehdä niin kyllä siellä ministeriössä on virkamiehiä ja ammattitaitoinen ministeri meillä joka kohdentaa ne hyvin tasapuolisesti